päiväjärjestyksen toisena asiana on ajankohtaiskeskustelu suomalaisen kulttuurin merkityksestä kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä

arvoisa herra puhemies

kulttuuri on kokonaisuus joka käsittää tiedon uskomukset taiteen moraalikäsitykset lain perinteen sekä kaikki muut sellaiset kyvyt ja tavat jotka ihminen on yhteiskunnan jäsenenä omaksunut turun yliopiston kulttuurihistorian emeritusprofessori rehtori ja gradutyöni ohjaaja keijo virtanen on sanonut yksilöstä tulee historiallinen vain suhteessa elämäänsä ympäristöönsä ja aikaansa historiattomuus ohentaa sivistystä ja kykyä oivaltaa kulttuurimme hienoja vivahteita puolustan pyrkimystä suomalaisen kulttuurin kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen

meidän on siedettävä hyväksyttävä ja myös arvostettava erilaisuutta ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen iän alkuperän kielen uskonnon vakaumuksen mielipiteen terveydentilan vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella näin sanoo perustuslaki onko kuitenkin olemassa joku yläraja suvaitsevaisuudelle suvaitsevien ei pidä loputtomiin sietää suvaitsemattomuutta meidän on oltava valmiita puolustamaan länsimaisiin arvoihin perustuvaa avointa ja demokraattista yhteiskuntaa siihen kohdistuvia uhkia vastaan toinen vaihtoehto on joustaa loputtomiin ja vaarantaa suomalainen sivistys kulttuuri tasa arvo oikeusjärjestelmä sekä demokratia turvallisuudella ja suomalaisella kulttuurilla on uhkia tästä on viime kädessä kysymys myös tiedustelulaeissa puolustan suomalaisten oikeutta turvallisuuteen ja kulttuuriin arvoisa puhemies tarinan mukaan toisen maailmansodan aikana winston churchillille ehdotettiin taiteen ja kulttuurin rahoituksesta tinkimistä hänen väitetään vastanneen kysymyksellä minkä puolesta me sitten oikein taistelemme valtio ilman kulttuuria olisi vain hallintoa ja kansalaiset hallintoalamaisia

esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmää ollaan uudistamassa työryhmän esityksestä kerätään palautetta lausuntokierroksella eppu normaalin sanoitusta lainaten paperilla on vasta tahroja työryhmän esitys asettaa kiusallisella tavalla vastakkain ja muun suomen tampereen työväen teatteri olisi menettämässä kansallisnäyttämön aseman ttt on maamme ainoa ammattimaisesti toimiva työväenteatteri se on suomen kolmanneksi suurin teatteri ja samalla suurin teatteri pääkaupunkiseudun ulkopuolella vuoden kahdeksantoista tapahtumista on kulunut sata vuotta esitys kaikkien kansallisnäyttämöiden keskittämisestä pääkaupunkiin on elitistinen historiaton ja ajoitukseltaan tyylitön esitystä on pakko lain lopullista hyväksymistä voi tuuli kylmästi kutittaa selkää se eteenpäin työntää älä siis pelkää puolustan tampereen työväen teatterin asemaa ja kulttuurin alueellista saavutettavuutta

arvoisa puhemies sisäisen turvallisuuden strategian mukaan kulttuurilla on vaikutusta siihen miten hyvin yhteiskuntamme kestää vastakkainasettelua ja informaatiovaikuttamista lukutaidolla ja kulttuurilla on myös turvallisuusnäkökulma taloudelliset paineet ovat heikentäneet tiedotusvälineiden mahdollisuuksia tutkivaan journalismiin se on valitettavaa uudeksi keinoksi on otettu lähes reaaliaikainen faktantarkistus erinomainen oivallus presidentinvaalin yhteydessä toivottavasti saamme jatkoa rakentava vastakkainasettelu terävöittää keskustelua se pakottaa perustelemaan ja tuomaan faktat esille konsensukseen pyrkiminen ilman avointa keskustelua on väkivaltaa vain keskusteleva yhteisö menestyy ilman kuuntelutaitoa ei synny keskustelua keskusteluun olennaisesti kuuluva kuuntelutaito ja aito pyrkimys toisen ymmärtämiseen luovat pohjan luottamukselle ja sopimiselle puhe on yliarvostettua kuuntelu aliarvostettua puolustan laatumediaa faktoja kuuntelua ja rakentavaa keskustelua arvoisa puhemies suomi on lukutaidon kärkimaita peruskoulun päättää suomessa kuitenkin joka vuosi noin kuusituhatta nuorta joilla ei ole riittävää lukutaitoa osa nuorista lukee ja kirjoittaa niin huonosti että arkielämästä selviytyminen on vaikeaa myös medialukutaito ja lähdekriittisyys kuuluvat kansalaistaitoihin lasten kielenoppimisen on todettu heikentyneen vanhempien muuttuneiden ajankäyttötottumusten vuoksi huomiota saa älylaite ei lapsi vain neljännes vanhemmista lukee lapsilleen riittävästi

pieni lapsi kaipaa läheisyyttä lukemista ja tarinoita kulttuuriin kuuluu oman äidinkielen hallinta ilman kieltä ei ole ajattelua ilman ajattelua ei ole kulttuuria puolustan kieliämme suomea ruotsia ja saamea sekä kirjastojamme puolustan myös satuja tarinoita ja läheisyyttä

digitaaliset somepalvelut saavat ihmiset kommunikoimaan keskenään emme varmuudella tiedä tiukka heimoutuminen pieniin osatodellisuuksiin lopulta johtaa digitaaliset alustat voivat tuoda paljon lisää lisää joukkoälyn kautta toisaalta ne voivat ottaa meiltä paljon pois joukkoälyttömyydellä gallupit eivät korvaa ajattelua eikä tykkäysten määrä todista asiaa oikeaksi tai vääräksi täydellinen tietämättömyys tuntuu antavan somemaailmassa absoluuttisimman varmuuden räväkkä väittely on helppo aloittaa mutta vaikea lopettaa osa somealustoista on suunniteltu riippuvuutta kasvattaviksi äänet ja merkkiviestit ovat kuin pavlovin koirakokeista sylkeä erittyy mutta aivotoiminta puuttuu puolustan vuorovaikutusta ja uusia innovaatioita kunhan niitä ei tietoisesti tehdä addiktoiviksi arvoisa herra puhemies digitaalinen muutos ympärillämme on nopeaa kaikki eivät ole pysyneet mukana arviolta pari miljoonaa suomalaista tarvitsee digineuvontaa neljännesmiljoona yli kuusikymmentäviisi vuotiasta ei ei ole koskaan käyttänyt internetiä digitaidoton on vaarassa syrjäytyä ikääntyneiden ihmisten saamiseksi mukaan tarvitaan erityinen ponnistus valtiovarainministeriön auta hanke on tehnyt hyvää kokeilu ja selvitystyötä seuraavassa hallitusohjelmassa ikääntyneiden digitaitojen parantamiseen tarvitaan lisää vauhtia vastuuta ja rahoitusta pitää antaa kirjastoille kansalaisopistoille sekä muulle vapaalle sivistystyölle digitaitojen jalkauttamiseksi ikäihmisille uuden oppiminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen lisää omatoimisuutta ja hyvinvointia sekä kotona vietettäviä elinvuosia

ei elämästä selviä hengissä ei ainakaan missään jengissä näin lauloi meille juice leskinen ja niinhän se on aivotutkijan mukaan kulttuuria harrastava elää kuitenkin kolme vuotta pidempään kuin kulttuuria välttelevä sosiaalisuus ja kulttuuri tukevat toisiaan puolustan digitaitojen opettamista ikäihmisille

kulttuurilla ja luovalla taloudella on huomattavat taloudelliset vaikutukset kulttuuri ja luovat alat ovat euroopan kolmanneksi suurin työllistäjä myös pienet kunnat voivat tavoitella suuria mänttä vilppulan tavoin jos ei yritä ei voi onnistua epäonnistumisen pelko on menestymisen suurin este sen tietävät ehkä parhaiten kulttuurikentän ritarit freelance taiteilijat ja keikkamuusikot tuhansia töitä valvottuja öitä puolustan harkittua riskinottoa ja kulttuuriyrittäjyyttä arvoisa puhemies kulttuurin ja urheilun piiristä on noussut julkisuuteen vastenmielisiä häirintätapauksia niin suomessa kuin ulkomailla alan toimijoiden on otettava vastuu ja putsattava epäterveet piirteet omasta piiristään vaikeneminen ja hiljainen hyväksyntä eivät ole vaihtoehto kesäkuussa saamme käsiteltäväksemme liikuntapoliittisen selonteon suomen mitalisaalis jäi olympialaisissa verrokkimaitamme ruotsia ja norjaa pienemmäksi selonteossa on syytä tarkastella nuorien urheilijoidemme tuntemaa epävarmuutta taloudestaan ja uran jälkeisestä tulevaisuudestaan se yksi selittävä tekijä mitalitilastojen eroihin

kulttuurit ja kansat jotka eivät ole pystyneet uudistumaan ovat lopulta tuhoutuneet kun vanha tapa toimia menettää elinvoimansa ja merkityksensä on tilalle hyväksyttävä uusia kulttuuri on jatkuvassa muutostilassa joidenkin tapakulttuurimme piirteiden toivoisin kuitenkin pitävän pintansa myös tulevaisuudessa suomalaiset arvostamme rehellisyyttä naisten ja miesten tasa arvoa vaatimattomuutta sopimusten noudattamista sovituista tapaamisajoista kiinni pitämistä sekä rauhallista keskustelua lopuksi arvoisa puhemies suomalaiseen kulttuuriin ei kuulu ruokailu lippalakki päässä puolustan perinteisiä ruokatapoja kiitos
nyt pyytäisin niitä edustajia jotka haluavat käyttää debatissa lyhyen puheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta ajatukseni on että ensimmäinen kierros käydään niin että jokaisesta ryhmästä yksi saa kahden minuutin puheenvuoron ja sen jälkeen koko loppuaika varatusta aikalimiitistä pidetään yhden minuutin

mutta tähän väliin jo aiemmin päätetysti ministeri ministeri olkaa

kerrankin meillä on aihe josta kulttuuriministeri iloitsee iloitsee ajankohtaiskeskustelu nimenomaan suomalaisen kulttuurin merkityksestä kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä no mitä todella on suomalainen kulttuuri mikä sen merkitys sehän on täysin perustavanlaatuinen ei voi olla kansakuntaa ilman kulttuuria kulttuuri on kaikkialla meidän ympärillämme ja se on meidän sisällämme kysymys kulttuurin merkityksestä on kuin kysyisi herra kalalta mikä herra kala veden merkitys on teille se on täysin välttämätön meitä täysin ympäröivä meidän elinehtomme ja meidän olemassaolomme sisältö joskus sanotaan että ei ole tietysti olemassa mitään puhtaasti juuri suomalaista kulttuuria ja tottahan onkin että kaikki kansalliset kulttuurit ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa kansainvälisten aatevirtausten kanssa siinä mielessä täysin muusta maailmasta erillistä suomalaista kulttuuria ei ole silti olisi täysin järjenvastaista väittää kuten joskus kuulee ettei suomalaisuutta tai suomalaista kulttuuria ole lainkaan siis eikö todella olisi olemassa mitään omalaatuista ei mitään omalaatuista tai minkäänlaista suomalaista tyylisuuntaa millään kulttuurikentän alalla ei suomirockia ei suomifilmejä ei suomalaista muotoilua ei kerta kaikkiaan mitään tietenkin on ja esimerkiksi viime viikolla juhlittu kansalliseepoksemme kalevala on siitä vahva esimerkki ja siksi nimenomaan osuva symboli koko suomalaiselle kulttuurille voisin oikeastaan kysyä ministerinä että jos et usko että on suomalaista kulttuuria niin et kai sitten usko että on olemassa suomalaisia verorahojakaan no kaikessa kulttuurissa on tietysti näitä kansainvälisiä vaikutteita se on selvää joskus tästä on tehty väärä päätelmä että on ikään kuin kansallisen kulttuurin vastakohta tai korvaaja tässäkin on väärä vastakkainasettelu kuten sanoin kaikessa kulttuurissa on kansainvälisiä vaikutteita mutta kulttuurissa on myös aina paikallista väriä sibelius ei tietenkään kehittänyt klassista musiikkia yksin eikä keksinyt nuottijärjestelmää tai suunnitellut sinfoniaorkesterin soittimia mutta silti olisi omituista väittää esimerkiksi hänen kalevala tulkinnoissaan ole mitään suomalaista ei siis ole mielekästä kiistellä monikulttuurisuuden tai kansallisen kulttuurin puhtaudesta tai vastakohtaisuudesta koska yhdelle suomalaisuus on monikulttuurista ja toiselle monikulttuurisuus suomalaista ja molemmat ovat omasta näkökulmastaan oikeassa kulttuuriministerinä kannustan tietysti kaikkia vaalimaan mitä tahansa kulttuuria jonka sisässään tuntee omakseen arvoisa puhemies olemme ihmisinä osa sukupolvien ketjua ja toiminnassamme rakennamme edellisten sukupolvien työn ja saavutusten päälle uudet sukupolvet taas saavat meiltä oman työmme hedelmät kulttuuriperintö on aarre jota keräämme sukupolvelta toiselle tänä vuonna vietetään kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta ja pääteemana suomessa on osallisuus kulttuuriperintöön näin kulttuuriperinnön teemavuosi jatkaa hienolla tavalla sitä samaa työtä joka on itsenäisyyden juhlavuonna viime vuonna ollut vahvasti esillä itsenäisyys kuuluu meille kaikille samoin kulttuuriperintö kuuluu arvoisa puhemies lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen saatavuuden parantamiseen tähtäävä hallituksen kärkihanke on onnistunut juuri valmistuneen selvityksen mukaan monin tavoin lisäämään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta nimenomaan lapsille päiväkotien

työryhmä luovutti ehdotuksensa kulttuuriministeriölle seitsemästoista ensimmäistä ja opetus ja kulttuuriministeriön näkemyksen mukaan kyseessä on tietenkin erittäin merkittävä uudistus joka on nyt tällä hetkellä lausuntokierroksella joka siis päättyy viidestoista kolmatta

kulttuurista ja sen merkityksestä kulttuurilla on itseisarvonsa lisäksi myös yhä merkittävämpi taloudellinen arvo saavutettavuuden parantamisen lisäksi olen suunnannut resursseja kulttuuriyrittäjyyden edellytysten parantamiseen vuonna kaksituhattaviisitoista kulttuurin yksityinen kulutus oli kuusi pilkku kolme miljardia euroa kun taas julkinen valtion tuki esimerkiksi tänä vuonna on neljäsataaviisikymmentäkahdeksan miljoonaa joten meidän täytyy aina muistaa tämä yrittäjyyspuolen ja yksityispuolen merkitys tässä kokonaisuudessa toivon ja uskon että myös kansanedustajakollegani jakavat tämän ajatuksen kulttuurin tärkeydestä

arvoisa puhemies paljon kiitoksia myös edustaja pauli kiurulle tämän aloitteen ideasta kiitos koko eduskunnalle siitä että kovin helposti saimme

siitä että kulttuuri ansaitsee keskustelun tässä eduskunnassa useana päivänä mutta myös erityisesti tänään kulttuurilla on valtava merkitys kaiken kaikkiaan sillä on merkitys itseisarvona sillä on merkitys ihmisen henkisen hyvinvoinnin vahvistajana terveyden vahvistajana työllisyyden vahvistajana ja eri alueiden ja koko kansakunnan elinvoiman eteenpäinviejänä talouden merkitys puhumattakaan luovasta taloudesta ja sen kaikesta tulevaisuudesta puhemies kulttuuri myös ansaitsee rahoituksensa ja tänä päivänä on tuskin koskaan liian myöhäistä muistuttaa siitä että pienellä rahalla kulttuurilla saavutetaan hyvin paljon kun taidetta ja kulttuuria tuetaan rakennamme tulevaisuutta olen usein käyttänyt sellaista vertausta että jos valtion budjetti olisi rantapallo niin kulttuurin budjetti olisi se pingispallo ja kaikki ymmärtävät sen että vaikka koko pingispallo vedettäisiin rantapallosta ulos se ei rantapalloa pelastaisi vaan päinvastoin siitä lähtisi ilmat eli tämä on se syy miksi meidän pitää pystyä myös vaikeina aikoinaan panostamaan nimenomaan kulttuuriin puhemies hyvin ajankohtaista tämä rahoitus onkin viitaten juuri tähän teattereiden valtionosuusuudistukseen teatterien museoiden ja orkestereiden ja siellä on tämä iso huoli tampereen työväen teatteri mikä tässä jo todettiin mikäli tämä kahden miljoonan

sen verran jatkan tästä vielä että toivoisin toisena yhtenäisenä ajatuksena tästä keskustelusta kumpuavan sen että me tarvitsemme uudistuksia me tarvitsemme tätä valtionosuusuudistusta mutta sitä ei voi hyvin tehdä ilman että satsaamme jonkin verran lisää kulttuuriin näinä päivinä myös satsaukset kulttuuriin tulevat maksamaan itsensä monin verroin takaisin

puhemies juicen kanssa totesimme joskus että kulttuuri on meidän kieli tai kielet meidän kielemme on nyt puristuksissa suurten kansainvälisten jättien kuten youtuben spotifyn googlen ja facebookin maailmassa toisaalta ne ovat mainontakeinoja myös suomalaiselle musiikille ja kulttuurille mutta äänilevyjen häipyessä suoratoiston maailmassa taiteilijoiden korvaukset eivät ole enää entiseen malliin ja suuret kansainväliset levy yhtiöt konepopillaan hallitsevat myös radioaaltoja tarvitsisimme myös suomalaisia independent taiteilijoita jotka tuovat monipuolisemman genren musiikista myös elokuva alalla on tällainen muutos tullut tämän digimaailman myötä netflixit hbot ja niin edelleen sen takia me tarvitsemme paikallista tarvitsemme kirjastoja museoita ja teattereita tuossa edustaja viitanen toi esille myös tampereen työväen teatterin aseman ja vos ryhmän ehdotuksen jos työväen teatteri menettää valtion tuestaan kaksi miljoonaa ja ja kansallisnäyttämön asemansa niin sen jälkeen meillä on vain helsingissä näitä kansallisnäyttämöitä tämä on aluepoliittisesti minun mielestäni syrjivää ttt työllistää vuodessa yli neljäsataa ihmistä ja se on sisäsuomalaisten helposti tavoitettavissa suomalaisten taiteilijoiden asema ei ole kovin häävi taitelija allianssit ja ehkä myös jonkinlainen perustulo olisivat aiheellisia niinä vaikeina aikoina kun tilauksia ei ole myös tekijänoikeustulot olla mahdollista tulouttaa tekijän yritykselle silloin raha lähtee kiertoon videoyrityksiltä eteenpäin se se on satsaus tulevaisuuteen kaiken kaikkiaan luova ala josta teimme tulevaisuusvaliokunnassa myös raportin viime kaudella on merkittävä kansantuotteen kannalta lähes viisi prosenttia ja se tuo kansalaisille paljon hyvinvointia meidän kasvavalle senioriväestölle mutta se myös luo meille kansallista identiteettiä tässä muuttuvassa maailmassa jota äsken kuvasin

arvoisa puhemies on todella hienoa että saamme tänään keskustella kulttuurista kiitos siitä kaikille aloitteen allekirjoittaneille kulttuurin merkitys on suuri ja kulttuuri muotoutuu osana historiaamme ja voi myös muokata tulevaisuuttamme kulttuuri yhdistää meitä ja ilmentää aikaamme se muuttuu ajan myötä ja toisaalta antaa keinon käsitellä menneitä ja nykypäivän kipeitäkin asioita kulttuuri suomessa on osa pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuripiiriä suomen luonto on myös keskeinen osa kansallista identiteettiä ja luonnossa liikkumisen ja siihen vahvasti kuuluvan jokamiehenoikeuden toteutumisen voikin sanoa olevan myös tärkeä osa suomalaista kulttuuria tämä on asia josta harvoin täällä eduskunnassa puhutaan mutta tulevina vuosina varmasti osana moniakin lakeja tästäkin aiheesta käydään aina keskusteluja tämän toivoisin kaikkien muistavan että jokaisella meistä riippumatta siitä missä asumme ja ja minkälaisista taustoista tulemme on on mahdollisuus luonnossa liikkumiseen ja ylipäätään kulttuuriin tällä hallituskaudella on tehty useita merkittäviä asioita kulttuurin edistämiseksi ja kuten täällä on todettu se on myös erittäin tärkeää vaikka vaikka rahat ovat pienet toimenpiteillä voidaan saada paljon hyvää aikaiseksi luovat luovat alat ovat tulevaisuuden ala ja on erittäin hyvä että hallitus on esimerkiksi käynnistänyt tuotantokannustimien hankkeen av alalle suunnatun tuotantokannustinjärjestelmän kehittämisen ja tukenut taide ja kulttuurialan työtä tekevien aseman vahvistamista mutta sitä on erittäin voimakkaasti myös jatkettava sillä tiedämme että sekä kulttuurin että urheilun parissa parissa työskentelee paljon ihmisiä joiden toimeentulo on erittäin heikko ja heidän asemansa yhteiskunnassa on pitkälti vielä määrittelemätön ja toivon että tästä aiheesta keskustelemme vielä täällä tänään

puhemies valitettavan usein kuulee sanottavan että kulttuuria ei arvosteta riittävästi tämä päivä tämä meidän keskustelumme toivottavasti todistavat jostakin aivan muusta kahdessa johdantopuheenvuorossa tuli oikeastaan ilmi että kun puhutaan kulttuurista voidaan puhua melkein mistä tahansa kun sodan jälkeen tuhatyhdeksänsataaneljäkymmentäkahdeksan kirkolliskokous hyväksyi uuden katekismuksen ja siinä lausuttiin jokunen sana myös kulttuurista niin kerrotaan kahden savolaisukon kalareissullaan puhuneen että on se nyt kumma että katekismuksessakin puhutaan kulttuurista jolloin toinen mies vähän suutahti nykäisi perämoottorinsa käyntiin ja sanoi että tämäkin on kulttuurin tuote eli kulttuuria on todellakin niin kuin latinan sana cultura tarkoittaa kaikenlainen viljely jo antiikin maailmasta meille ovat periytyneet kolme fundamenttia totuus kauneus hyvyys näiden ympärille rakentuvat sivistys oikeusajattelu ihmisenä oleminen ihmisenä kasvaminen ja kehittyminen olen myös niitä ihmisiä jotka kantavat huolta toimeentulosta niin monen taiteilijan leipä on pieninä palasina maailmalla ja tulevaisuus on epävarma ja vaikeasti hahmotettavaa ja ennakoitavaa mutta kyllä meidän on toisinpäin sanottava että kyllä meillä on hienoja instituutioita meillä on käytettävissä veikkausvoittovarat meillä on upea kansalaisliikkeenä syntynyt suomen kulttuurirahasto ja tämä hallitus hallitusohjelmaa laatiessaan ei leikannut kulttuuribudjetista

suomalainen kansallinen kulttuuri kunniaan kulttuuri luovat alat sieltä syntyvät tulevaisuuden työpaikat nostan nyt esille yhden asian mitä meidän pitää käsitellä ja toivon myös terholta vastausta kotimainen musiikkibisnes tällä hetkellä asia on niin että on kolmen kerroksen väkeä on meidän kärkihuiput artistit muusikot he tekevät töitä sonylle universalille ja warnerille sitten meillä on toinen kategoria ne jotka haluaisivat olla näitten palveluksessa mutta todennäköisesti eivät koskaan pääse sitten meillä on kolmas kategoria yli yhdeksänkymmentä prosenttia ne kotimaiset muusikot ja artistit jotka joutuvat tekemään omakustannelevyjä koska pieniä kotimaisia levyfirmoja ei oikeastaan enää ole ei isojakaan eli nämä pienet levyfirmat ovat menneet konkkaan tai ovat lopettaneet koska isot jätit ovat tulleet ja vieneet tämän markkinaosuuden kysymys kuuluu eikö olisi hyvä että meillä olisi kotimaisia toimijoita jotta nämä yli prosenttia muusikoista ja artisteista saisivat tuotteitaan esille ja kaikki verorahat jäisivät kotimaahan tässä käy vähän samalla lailla kuin mahdollisesti tulevassa sotessa että kansainväliset jyräävät kaiken alleen eli myös tämä rahoituskysymys on on ollut ministeri terholla ja nyt odotan että ministeri lintilä vastaa koska terho vähän väisti tätä kysymystä vastauksessaan on tärkeää suosia ja varsinkin antaa rahoitusta kotimaisille yrittäjille koska he eivät pyydä mitään almuja vaan rahoitusta eivät siis suoraa tukea myös lakialoitteen tekijänoikeuksien korvauksista olen tehnyt ja ja toivottavasti myös se käsitellään tampereen työväen työväen teatteri jess siellä on myös pikkuserkku näyttelemässä

herra puhemies minäkin kiitän tästä mahdollisuudesta keskustella kulttuurista edes yhden kerran vaalikauden aikana tässä koko joukolla se se on todella todella hienoa toivoisin että keskittyisimme nimenomaan siihen miten voimme parantaa kulttuurin asemaa ja taiteen tekemisen edellytyksiä yhteiskunnassa eräs ajankohtainen kysymyshän on se että että vos uudistusta ollaan paraikaa tekemässä näkemykseni on kyllä se että että jotta tämä

voitaisiin viedä kunnialla maaliin se edellyttäisi kyllä lisärahoitusta ja ja merkittävää sellaista jotta saataisiin uusia vapaan kentän toimijoita vos rahoituksen piiriin tässä muistelin sitä että viime kaudella me teimme sopimuksen siitä että riippumatta siitä ketkä ovat seuraavassa hallituksessa seuraava hallitus tulee nostamaan kirjailijoiden lainakorvauksia pohjoismaiselle tasolle niin tehtiin tällä kaudella ja tästä kiitän nykyistä hallitusta lämpimästi mutta ehdotukseni on se että että nyt tällä eduskuntakaudella me tekisimme samanlaisen parlamentaarisen sopimuksen siitä että kun vos uudistus toteutetaan niin riippumatta siitä ketkä ovat seuraavassa hallituksessa päätettäisiin lisärahoituksesta vos uudistuksen jalkauttamiseksi koska nimenomaan taiteen perusrahoitus on paras tapa tukea suomalaista vapaata taidetta ja ammattimaisia

sen lisäksi toivoisin myöskin hallitus tarkastelisi esimerkiksi anne bernerin työryhmän tällä kaudella tehdyn luovat alat suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina toimenpide ehdotuksia joista monet ovat todella hyviä faktahan on se että suomessa luovien alojen osuus bruttokansantuotteesta on alemmalla tasolla kuin muissa pohjoismaissa mutta tämä voitaisiin helposti korjata toteuttamalla tähän selvitykseen sisältyviä toimenpide

arvoisa puhemies kiitoksia ensinnäkin edustaja pauli kiurulle tästä keskustelualoitteesta ja myöskin puheenvuorosta jossa hän osoitti kuinka moninaisia moninaisia lähestymistapoja tähän tärkeään aiheeseen on mutta keskeistä tietenkin jos puhutaan suomalaisesta kulttuurista tai jos puhutaan luovista aloista suomessa on ymmärtää sitä että elävää monipuolista taidekenttää ja kulttuurielämää ei ole olemassa ellei meillä ole taiteen tekijöitä ja kulttuurin tekijöitä jotka pystyvät keskittymään täysipäiväisesti ja ammattimaisesti taiteen ja kulttuurin tekoon sosiaaliturvajärjestelmän epäkohdat saavat yleensä ja aivan syystä paljon huomiota tässä keskustelussa mutta sen lisäksi on kulttuuri ja taidepoliittisesti äärimmäisen tärkeätä pohtia miten kehittää taiteentekijöiden ansaintamalleja eli mahdollisuuksia tienata tekemällään taiteellisella työllä monet taiteilijathan elävät erittäin niukalla toimeentulolla ja monet myöskin joutuvat tekemään muita töitä saadakseen elämiseen riittävän toimeentulon ja omat menot katettua ainakin kaksi ajankohtaista asiaa on tässä tärkeässä roolissa ensimmäinen on suomalainen apurahajärjestelmä tänään on julkaistu tietoja joiden mukaan seitsemänkymmentä luvulla apurahan taso oli lähellä keskimääräistä ansiotasoa mutta jo luvulle tultaessa nämä selkeästi erkaantuivat erkaantuivat toisistaan ja tänä vuonna jos on apurahalla työskentelevä taiteentekijä jolla on esimerkiksi alaikäinen lapsi se tarkoittaa käytännössä että ihminen elää köyhyysrajan alapuolella haluan siksi kysyä ministeriltä onko hallituksella valmiutta nostaa taitelija apurahojen tasoa toinen konkreettinen kysymys on valtionosuusuudistus sinänsä uudistamistarpeita kyllä on mutta jotta tämä uudistus myöskin onnistuisi on osoitettava tarvittavat noin kaksikymmentä miljoonaa sen läpiviemiseksi tämän luulisi olevan hallitukselle helppoa kun hallitus on löytänyt miljardia euroa käytettäväksi veronkevennyksiin tällä kaudella

värderade talman arvoisa puhemies suomen menestyksen ja hyvinvoinnin pohjana ovat korkealaatuinen ja tasa arvoinen koulutus sekä laadukas kulttuuritoimi kulttuuri on kestävä resurssi ja luo pohjan tasavertaiselle kehitykselle kansalaisyhteiskunta ja vapaaehtoinen toiminta luovat yhteisöllisyyttä ja elämänlaatua kulttuuri urheilu ja yhdistystoiminta vahvistavat identiteettiä ja niillä on tärkeä rooli meidän yhteiskunnassamme

arvoisa ministeri miten voitte taata että kuntien tukemilla tärkeillä lasten ja nuorten kuvataide ja musiikkikouluilla on toimintamahdollisuuksia myös jatkossa kun monen kunnan taloudellinen tilanne oleellisesti muuttuu maakuntauudistuksen seurauksena
arvoisa herra puhemies on tärkeää että kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus päästä osallisiksi kulttuurin monipuolisesta tarjonnasta ja harjoittaa luovuutta edelleen luonnikkaalla tavalla kulttuurilla on terveydelle hyvin laajat ja myönteiset vaikutukset ja siitä on myös tieteellisiä tutkimuksia sen vuoksi kulttuurin toimijoiden ja taiteilijoiden toimeentulosta osaltaan on huolehdittava jos historiaa ajattelemme kirjoitus ja lukutaito osaltaan mahdollistivat ajassa elävän kulttuurin kehittymisen haluaisinkin nostaa esiin myös tämän päivän luku ja kirjoitustaidon meidän nuorisomme näistä taidoista olisi huolehdittava paremmin kulttuuriperimässämme ovat vahvasti vaikuttaneet monet vahvasti kristityt henkilöt merkkihenkilöt kuten agricola chydenius snellman topelius ja aurora karamzin he ovat luoneet itsenäisyydelle ja koko kulttuurille pohjaa haluaisinkin muistuttaa että kristillinen kulttuuriperimä maassamme on vahva kristillisyys ja sen elementit ovat imeytyneet niin syvälle kulttuuriimme etteivät monet varsinkaan nuoret tunnista sitä lainkaan tampere on vahva kulttuurikaupunki tampereen työväen teatteri niin kuin täällä useampaan kertaan yksi suomen suurimmista teattereista ja ainut kansallisnäyttämö helsingin ulkopuolella sen toiminta olisi turvattava tänä vuonna tampereella on nostettu esiin sisällissodan tapahtumat ja työväen teatterissa pyörii musikaali tytöt olisin halunnut lainata käsikirjoittaja ja ja ohjaaja sirkku peltolan sanoja merkityksestä historian tutkiminen tunteminen ja tulkitseminen auttavat ihmistä irti itsekeskeisestä maailmankuvasta jonka keskiössä vain minän hyvinvointi on elämisen arvo ja tekojen oikeutus historian tuntemuksen kautta ymmärrys outoa muita ja uutta kohtaan väistämättä lisääntyy ja syventyy

arvoisa puhemies kuten täällä on todettu jo monta kertaa taide ja kulttuuri ovat erittäin tärkeitä ja ihmisen kasvulle ne ovat jopa niin tärkeitä että niitä voidaan pitää peruspalveluna jonka pitäisi olla jokaisen saavutettavissa asuinpaikasta tai asemasta riippumatta minä tervehdin ilolla kaikkia niitä hankkeita joilla mahdollistetaan koululaisten kulttuurielämysten saanti asuinpaikasta riippumatta taidelaitoskäyntejä rajoittavat matkakustannukset ja jossain määrin myös pääsylippujen hinnat eikä kaikkialla ole ihan samassa määrin mahdollisuuttakaan käydä käydä taidelaitoksissa rehtorit ja opettajat joutuvat laittamaan kaiken kekseliäisyytensä peliin etsiessään keinoja koulujen kulttuurisuunnitelman toteuttamiseen ilahduttava asia on että suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi pääosin suomen kulttuurirahaston rahoittama noin kahdenkymmenen miljoonan euron taidetestaajat hanke on viety eteenpäin taidetestaajathan vie kolmen vuoden aikana kaikki suomen kahdeksasluokkalaiset kulttuurilaitosvierailulle tällaisia hankkeita meillä pitäisi jatkossa saada enemmän

arvoisa puhemies suomen kirjastolaitos yleisradio meidän koulutusjärjestelmämme peruskoulu etunenässä ovat meidän kulttuurimme jalokivet ja niillä kaikilla on merkittävä tehtävä erityisesti suomen kielen vaalimisessa arvoisa puhemies kyllä minunkin on pakko tähän valtionosuusjärjestelmään kajota kun edustaja andersson jo totesi että verohelpotuksiin on käytetty toinen luku yritystukiin neljä miljardia niin onhan tämä kulttuuriskandaali hyvät kollegat jollei tähän valtionosuusjärjestelmän uudistamiseen nyt kahtakymmentä miljoonaa euroa löydy toistan se on kulttuuriskandaali jos ajetaan tampereen työväen teatteri monumentaalinen yhteisö alas

ja myöskin ministerin puheenvuoro oli mielestäni mielestäni hyvä otan vain kaksi näkökulmaa tähän aihealueeseen ensimmäinen on yleisradio johon edellinen puhuja jo vähän viittasi kun sain olla vetämässä tätä ylen tulevaisuustyöryhmää tai miksi sitä parlamentaarista työryhmää kutsuttiinkaan rahoitus no siinä on vaikka mitä nimiä olennaista oli se että kun sitä läpivalaistiin mitä yle tekee niin meillä on todella paljon sellaisia ihmisiä ja nimenomaan kulttuurintekijöitä tuottajia eri asteilla jotka osittain saavat rahansa yleltä ja jos ylen toimintaa ei olisi heidän toimintansa olisi huomattavasti pienempää ja monet joutuisivat vaihtamaan kokonaan alaa ja ihan lopuksi sanon sen että liityn myös siihen porukkaan joka tampereen työväen teatterin rahoitusta haluaa vahvistaa ja sanon vain sen että siellä on neljäkymmentä prosenttia kävijöistä muualta kuin pirkanmaalta

arvoisa puhemies suomalainen kulttuuri on kunniakasta ja sen pitkät perinteet ovat ehdottomasti puolustamisen arvoisia ja siten keskustelu täällä eduskunnassa on tarpeen jotta voimme tehdä poliittisia päätöksiä ja edesauttaa oman kulttuurimme säilyttämistä ja kehittymistä meidän omien juuriemme tuntemisessa sekä kulttuuriperintömme säilyttämisessä ja kehittämisessä luku ja kirjoitustaito ovat avainasemassa mihin täällä äsken jo viitattiin valitettavasti suomalaislasten oppimistulokset äidinkielessä ovat heikentyneet viimeisen vuosikymmenen aikana selvästi tämä huono suuntaus on ehdottomasti oikaistava arvoisa puhemies historiamme merkkimies j viiden snellman katsoi että kieli ei ole vain väline ajatusten muotoilemiseksi vaan että koko kansakunnan ajattelu on sisäänrakennettuna sen yhteiseen kieleen toivon että voimme harkitulla ja hallitulla kulttuuri ja koulutuspolitiikalla palauttaa nyky yhteiskuntaamme sen tuhatkahdeksansataa luvun snellmanilaisen hengen joka yhdisti kansaamme merkittävästi ja auttoi sen jopa läpi myöhempien sortovuosien kansakunnan omaa identiteettiä ja kulttuuria korostaen

herra puhemies jotta meillä olisi varaa rahoittaa kulttuuria jatkossakin meidän kannattaa tukea luovia aloja ja edistää myös niiden vientiä minä uskon siihen että meidän kannattaisikin perustaa suomeen oma luovien alojen business finland jota lähtisimme viemään maailmalle koska suomalaista kulttuuriosaamista kyllä riittää ja kun menemme esimerkiksi valtionosuusuudistukseen jota ministeri terho nyt joutuu pohtimaan niin sieltähän puuttuu noin kaksikymmentä miljoonaa euroa tällä hetkellä siitä tavoitteesta jolla pääsisimme siihen että eri toimijat eivät joutuisi keskenään kilpailemaan niistä vähistä resursseista joita tällä hetkellä on on välttämätöntä että esimerkiksi uusia ja vapaan kentän toimijoita ja uusia taiteen muotoja saadaan valtionosuuksien piiriin mutta on kestämätöntä jos se toteutetaan kertarysäyksellä esimerkiksi suomen kakkosteatteriin tämäntyyppisiä kysymyksiä pitää miettiä vielä mielestäni uudelleen koska me emme tarvitse kulttuurialan sisäistä vastakkainasettelua me tarvitsemme ylipäätään kulttuurialojen tukemista ja myös kulttuurikoulutuksen vahvistamista suomessa

arvoisa herra puhemies luovilla aloilla ja kulttuurilla on moninaisia vaikutuksia jos ajatellaan ihan näkökulmasta jo nämä työllisyysluvut joita tässä kerrattiin myös kerrannais ja läikkymisvaikutuksista voidaan puhua savonlinnalaisena tiedän hyvin mitä on kulttuuriturismi ja kaupunkiin kohdistuva vetovoima kulttuurin ollessa hyvällä tasolla kaupungissa myös ennalta ehkäiseviä vaikutuksia kulttuurilla on valtavasti meidän pitäisi vain paremmin tunnistaa näitä tästähän tutkimustietoa jo löytyy kuinka voimme kulttuuria käyttää hyväksi siinä että pysymme terveenä ja hyvällä mielellä tämä hallitus on on ottanut av tuotantokannustimen käyttöön nostanut lainauskorvaukset pohjoismaiselle tasolle ja toivon todella että nyt teoston ja valtiovarainministeriön yhteistyöllä saadaan tekijänoikeustulojen tulouttaminen yrityksille jotta musiikkiala pääsee suomessa samaan nousuun kuin ruotsissa

arvoisa puhemies edustaja kiuru totesi kulttuurin moninaisuuden ja mainitsi siinä yhteydessä myöskin valmisteilla olevan liikuntapoliittisen selonteon joka on käynnissä hän mainitsi myöskin huonon olympiamenestyksen ja korosti että huippu urheilijat ja nuoret urheilijat tarvitsevat lisää tukea korostan kuitenkin että kysymyksessä on liikuntapoliittinen selonteko ei urheilupoliittinen selonteko puhumattakaan että se olisi huippu urheilupoliittinen selonteko silloin meidän pitää kiinnittää tässä liikuntakulttuurissamme huomiota siihen peruskysymykseen millä saamme tavalliset kansalaiset entistä enemmän liikkumaan muutama viikko sitten saimme hätkähdyttäviä tietoja että siitä huolimatta että meillä on liikkuva koulu hanke meillä on kaikille

ja yhdeksäsluokkalaisista kaksi viidesosaa on matkalla elintasosairauksien riskiryhmään täyttä vauhtia siksi korostan että tässä liikuntapoliittisessa selonteossa on kyllä keskiössä oltava tämä miten saada koko kansa liikkumaan vauvasta vaariin

puhemies taide ja kulttuuri lisäävät henkistä hyvinvointia mutta kulttuuria kokeva voi paremmin myös fyysisesti ne heijastavat historiaa ja yhteiskuntaa ja tuovat merkityksiä elämään ja avaavat mahdollisuuden nähdä todellisuus ja ajan ilmiöt luovasti erilaisista näkökulmista

arvoisa herra puhemies kulttuurin arvo on suuri henkisesti mutta myös taloudellisesti niin kuin tässä on esille tullut erittäin tärkeässä roolissa myös perintö ja perinteet suomalainen arvokas hieno kulttuuri toivon että meillä kaikilla on oikeus tulevaisuudessakin omaan suomalaiseen kulttuuriin ja toisaalta myös sen puolustamiseen suvaitsevaisuus ei saa tarkoittaa perinteistä tai omasta kulttuurista luopumista

arvoisa puhemies on äärimmäisen hienoa että puhutaan kulttuurista kulttuuri kuuluu kaikille olemme rikkaita suomessa siinä mielessä että meillä on moninaisuutta meidän kulttuurissa meillä on myös vahva suomenruotsalainen kulttuuri joka on osa suomalaista kulttuuria sitten meillä on saamelaisten kulttuuri ja niin edelleen haluaisin tietää millä tavalla tulette arvoisa ministeri edistämään myös vähemmistöjen oikeutta omaan kulttuuriinsa tulevaisuudessa

hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluu ilman muuta taiteen ja kulttuurin edistäminen ja sen edellytysten kehittäminen taiteen julkista tukea ei ei mielestäni tule asettaa vastakkain sosiaalipolitiikan toimenpiteiden ja resurssivaatimusten kanssa päinvastoin kuten täällä on jo moneen kertaan sanottu taiteen tukeminen tulee nähdä myös ennaltaehkäisevänä sosiaalipolitiikkana taide on yhteiskunnallisen kehityksen strateginen voimavara ja se on myös kulttuurisesti yhteisöllinen voimavara luovuuden vaaliminen ja siihen kannustaminen on perusta koko yhteisön kehittämiselle sen kaikilla alueilla ja kannustankin hallitusta parantamaan taiteen ja kulttuurin sisältöjen tekijöiden eli taiteilijoiden asemaa tässä maassa erityisesti kuvataiteilijat ovat taiteilijoitten joukossa erityisen huonossa asemassa

arvoisa puhemies muistiliitossa oli pari vuotta sitten taide ja kulttuuri kuuluu kaikille teemavuosi asianhan luulisi olevan itsestäänselvä vaan eipä vain ole vaikka tutkimusnäyttöä kulttuurin ja taiteen myönteisistä vaikutuksista ikäihmisten ja myös muistisairaiden terveyteen ja hyvinvointiin on jo paljon esimerkiksi hoitokulttuurit ovat monin paikoin vanhanaikaisia eikä kulttuuria hyvän elämän mahdollistajana ja hoitomuotona edelleenkään ymmärretä monissa kunnissa kotona asuvalle muistisairaalle ei myöskään myönnetä kuljetuspalveluita jotta he pääsisivät turvallisesti tapahtumiin olen kuullut sanottavan että että ei sillä ole enää muistisairaalle mitään merkitystä toivottavasti tämä tuleva uusi vammaispalvelulaki tuo tähän ongelmaan parannusta sillä kaikilla tulisi olla oikeus olla osallisena kulttuurista
arvoisa puhemies lähes kaikki sitä ei voi jotenkaan erotella tarvitsemme yhteisöllisyyttä ja yhdessäoloa ja varsinkin nuorille on tärkeätä kun he tänä päivänä askartelevat digitaalisessa maailmassa myös jokaisella maalla on oma tapakulttuuri ja meitä suomalaisia pidetään hieman omituisina kun saunotaan lähes sata asteisessa saunassa kipristellen mutta siellähän sielu puhdistuu samoin ruokakulttuuria pidetään omituisena esimerkiksi pääsiäisenä mämmin syöntiä joka monesta tuntuu todella suorastaan yököttävältä mutta juhannuskoivut ja liputus koko juhannusyön on suomalaista kansallisromantiikkaa ja kulttuuria parhaimmillaan

tässä pieni pätkä lauri viidan runosta moraali siisti täytyy aina olla sanoi kissa hietikolla raapi päälle tarpeenteon pienen sievän santakeon vaikka tämä on humoristinen niin niin tämä tarkoittaa sitä että kun ratkaisemme globaaliongelmia niin meidän pitää ensinnä pitää huoli omasta ympäristöstämme
arvoisa puhemies täällä on hyvin ansiokkaasti puhuttu siitä että kulttuurin tekijöiden toimeentulosta pitää huolehtia nostaisin tässä nyt esille kirjailijoiden huolen siitä mitä eu päätöksenteossa mahdollisesti on tapahtumassa kirjastokorvauksille voimmehan ministeri terho luottaa siihen että suomi puolustaa sitä että kirjastokorvaukset jatkossakin säilyvät nimenomaan kirjailijoiden kirjailijoiden eivätkä kustannusyhtiöiden tulonlähteenä mutta arvoisa puhemies haluaisin myös tukea sitä mitä tampereen työväen teatterin rahoituksesta muun muassa edustajat kiuru ja viitanen sanoivat kansallisesta kulttuurista haluaisin korostaa sitä että kaikki kulttuuri myös se mitä miellämme kansallisista kansallisimmaksi kehittyy aina ja vuorovaikutuksessa koko koko maailman kanssa ainakin kaiken sen kanssa mitä maailmasta tiedämme esimerkiksi kalevalan miellämme hyvin kansalliseksi mutta jo martti haavio kymmeniä vuosia sitten osoitti että monet sen tarinat ovat itse asiassa lainaa muinaisista lähi idän kulttuureista

arvoisa puhemies meillä suomessa käytetään hienoa suomen kieltä mutta tätä suomen kieltäkin käytetään hyvin erilaisella murteella ja meillä lapissakin peräpohjolan murteessa h osathan laitetaan kahdeksaan eri paikkaan minutkin tunnistetaan että minä olen sodankylästä orajärven kylästä toinen asia minkä haluan ottaa tässä esille on se että perustuslain seitsemännentoista pykälän kolmannessa momentissa alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan minä identifioin itseni metsälappalaiseksi eikä kenelläkään ole oikeutta kieltää minun omaa saamelaista kulttuuri identiteettiäni identiteettiäni ja niitä toimintoja mitä minä sen kanssa teen mitä minä omakseni koen kolmantena asiana minä otan näin sote aikana esille nyt sitten perinnehoidot meillä oli viime viikolla täällä eduskunnassa seminaari tieteellisesti tutkitut perinnehoidot siellä käytiin läpi sauna kasviasiat ja myöskin kalevalainen jäsenkorjaus

arvoisa herra puhemies en ala saunomaan enkä enkä raapimaan hiekkaa kasalle mutta haluan tuoda esille sen

nimenomaan ne toimet jotka lasten ja nuorten osalta auttavat kulttuurin tekemisen saralle sieltä lähtee se luovuus kun ministeri toi esille tämän kolme vuotta pidemmän elinajan oma ymmärrykseni lähtee siitä että juuri ne jotka harrastavat kulttuuria elävät terveemmin eli kulttuuriin satsaaminen jo nuorena ja lapsena on kansantaloudellisesti järkevä vaihtoehto eli urheiluun kannustaminen edustaja uotila toi erittäin suuren huolen ja onkin tärkeää että kun tätä liikuntapoliittista ohjelmaa tehdään huomioidaan juuri koululiikunnan ja lasten ja nuorten liikkumisen haasteet eli pyritään huolehtimaan siitä että ihmiset osallistuvat totta kai kulttuurista nauttiminen on hienoa mutta sen tekeminen on tervehdyttävää

arvoisa puhemies kulttuuri on pohja kaikelle kehittämiselle mielestäni on tärkeää tässä asiassa ymmärtää että kulttuurin kehittämisen pohjana on esimerkiksi lukutaito ja sen pohjalta voisi ajatella että tähän liittyviä tärkeitä toimia on esimerkiksi se että vanhemmat lukevat kotona lapsilleen vaikka satuja ja kehottavat lukemaan kaikkea mahdollista tähän liittyen esimerkiksi vanhempainvapaat ynnä muut ovat tärkeitä asioita keskustella siitä miten voidaan olla enemmän siinä vaiheessa kun lapset ovat kotona kehittämässä sitä kulttuurin perustaitoa eli lukemista siinä esimerkiksi isien kotona oleminen on tutkimusten mukaankin erittäin tärkeää sille että pojat esimerkiksi

kulttuuri on minkä tahansa kansakunnan tai yhteisön keskeinen identiteetin ilmentymä joka määrittelee yhteisön olemusta kulttuuri rakentaa siltoja yhteisön eri jäsenten välille ja luo yhteenkuuluvuuden tunnetta joka ei muutoin ole saavutettavissa kulttuurilla ja taloudella on voimakkaampi keskinäisriippuvuus kuin usein ymmärretäänkään kulttuuri ruokkii luovaa ajattelua jota tarvitaan kaikilla yhteiskunnan osa alueilla eikä vähiten liike elämässä ja esimerkiksi markkinoinnissa kun me rakennamme suomen maabrändiä lisäämme suomen houkuttelevuutta matkailumaana ja investointikohteena kun me myymme suomalaisia tuotteita ja palveluja maailmalla on suomalainen kulttuuri avainasemassa siinä että liiketaloudelliset tavoitteemme toteutuvat on kaikin tavoin meidän kaikkien suomalaisten intressissä vaalia ja kunnioittaa suomalaista kulttuuria sekä tukea sen eri ilmenemismuotoja aina kuvataiteesta kirjallisuuteen teatteriin musiikkiin urheiluun ja hyvin moneen muuhun luovaa ajattelua itsensä ilmaisua ja identiteettiä rakentavaan kulttuurin osa

arvoisa herra puhemies ministeri terho maalasi kauniisti kulttuuripolitiikan maisemaa menemättä juurikaan konkretian kovaan päätyyn siksi kysyn muutaman täsmäkysymyksen ensimmäinen kysymys liittyy siihen miten turvataan kansalaisten sivistykselliset oikeudet eli käytännössä kulttuurikasvatukseen taiteen perusopetukseen liittyvät kysymykset toinen kysymys miten huolehditaan kulttuuripalveluiden yhdenvertaisuudesta ja saavutettavuudesta tähän liittyy nimenomaan maksuttomuus vaikka museoissa tai lähikirjastojen toimivuus kolmas kysymys miten parannetaan taiteen tekemisen edellytyksiä

miljoonaa euroa sinne vos rahoitukseen neljäs kysymys miten parannetaan luovan työn tekijöiden sosiaaliturvaa tähän kytkeytyy perustulo ja yhdistelmäturva ja viimeinen kysymys miten tuetaan kulttuurialojen yrittäjyyttä tähän liittyy nimenomaan vienti ja kansainvälisyyden tukeminen

arvoisa herra puhemies kun puhutaan kulttuurista niin se on varsin laaja käsite jos ajatellaan tätäkin keskustelua niin täällä on puhuttu jo tiedustelulain kautta perämoottoreista ja mämmin kautta perinnehoidoista ehkä se on sitten sitä puhetaidetta ja voi arvioida että taidesuuntaus on ollut ehkä dadaismi joissain puheenvuoroissa arvoisa herra puhemies jos mennään taiteeseen ja taiteen pariin niin oikeastaan ajankohtainen kysymys on tämä vos uudistus joka ehdottomasti pitää saada esimerkiksi nykysirkus tai tanssitaide pitää saada nostettua vosin piiriin ei kuitenkaan niin että orkesterit museot teatterit kohtuuttomasti siitä kärsisivät ja se vaatii lisämäärärahaa ihan suora kysymys kulttuuriministeri terholle oletteko valmis kahdenkymmenen miljoonan esitystä joka tämän mahdollistaisi viemään kevään kehysriiheen toinen kysymys taiteilijoiden apurahat ovat liian vähäisellä tasolla taitelijoiden määrään nähden samoin taitelijaeläkkeet onko teillä pyrkimys lisätä näiden määrää
arvoisa herra puhemies kulttuurihan toki kuuluu kaikille ja on hieno asia että täällä sitä yksimielisesti tuetaan tänä päivänä on paljon puhuttu kulttuurin tukemisesta mutta on syytä muistaa että on monta kulttuurin alaa jotka kannattavat itse itseään ja tarvitse mitään tukea tarkoitan tällä muun muassa monissa kylissä suomessa pyörivää kesäteatterikäytäntöä erinomaisen hyvää kulttuuritasoa ilman yhteiskunnan merkittävää tukea tämä tarjoaa meille hienoja nautintoja täällä on siteerattu montaa suomalaista taitelijaa ja kyllä omasta mielestäni tähän kuuluu myös edustaja alatalon upea teksti jäätelökesä jos halutaan tällaisia kulttuuritekoja nostaa tässä salissa esille itse haluaisin myös hyvän ystäväni pekka nymanin tuotannosta kertoa sen että kulttuuri on myös juhlaa hänellä on upea kappale tänä päivänä juhlitaan käykää kuuntelemassa

arvoisa puhemies kun pääsin porin kaupunginvaltuustoon niin kansalainen sanoi minulle että älä unohda kulttuuria ehdottomasti kulttuuriin pitää rahallisesti panostaa ja se on tärkeä asia kansallisvaltion kulttuuri on yhteisöjen tai yhteisön saavutusten kokonaisuus ihminen rakentaa myös identiteettiään kulttuurin varaan kulttuureja voidaan myös jaotella valtauskontojen mukaan esimerkiksi meillä länsimaissa on juutalais kristillinen kulttuuri mutta nyt yhä enenevässä määrin meille on tulossa islamilainen kulttuuri tänne onko ok että päiväkodeissa neljävuotiailla on huiveja onko ok että me luovumme joulujuhlista tai suvivirrestä sen takia että puhumaan että loukkaako tämä kenties tänne muuttaneita lisäksi uskonto vaikuttaa aina kulttuuriin ja sitä kautta lainsäädäntöön nyt esimerkiksi ruotsissa on jo annettu saria lain mukainen tuomio

arvoisa puhemies poliittisesta kulttuurista meillä suomessa on totuttu siihen meillä on hyvin asiallinen poliittinen kulttuuri on hoidettu vastuullisesti yhteisiä asioita ja poliittiseen kulttuuriin on kuulunut myöskin tietynlainen kunnioitus kanssaihmisiä kohtaan tämä äskeinen puheenvuoro ehkä omalta osaltaan viestii siitä millä tavalla meillä poliittinen kulttuurimme on muuttunut tulin juuri karakalliosta jossa yhdeksänkymmentä eläkeläistä koki nykyisen poliittisen kulttuurin epäluottamusta herättävänä he kysyivät minkä takia esimerkiksi maakuntauudistusta sote uudistusta viedään eteenpäin huolimatta siitä että asiantuntijat toteavat

puhemies on tarpeen osallistua kulttuurikeskusteluun totta kai mielelläni puhuisin museoista suomi sata vuonna suomalainen suomalainen museokulttuuri näyttäytyi edukseen kertoi suomen historiasta sata vuotta taaksepäin myöskin tulevaisuudesta itsekin olen mukana museotoiminnassa monet museot ovat kyllä taloudellisissa vaikeuksissa opetus ja kulttuuriministeri on kyllä huolehtinut erityismuseoiden rahoituksesta suhtkoht kohtuullisesti mutta museo ei ole koskaan mitään liiketoimintaa olisin kysynyt kulttuuriministeri terholta miten te näette museoiden tulevaisuuden ja niitten kehittämisen suomalaisessa kulttuurikentässä kun me menemme nyt uudelle vuosisadalle erityisesti ajatellen nuorisoa suomen kulttuurirahastokin on panostanut nuorison museoissa museoissa

puhemies moni taiteilija elättää yksin itsensä taidoillaan vielä äskettäinhän oli olemassa käsite omalla työllään toimeentuleva mutta nyt moni taiteilija on omaksi suuttumuksekseen määritelty yrittäjäksi jolla ei välttämättä ole työttömyysturvaa tunnen läheisesti monta taiteilijaa joiden toimeentulo on hiuskarvan varassa jolloin te toimistojen vaihtelevat ja jopa mielivaltaiset tulkinnat ovat kohtalokkaita olenkin esittänyt että itsensätyöllistäjien asiat keskitettäisiin kolmeen tai viiteen te toimistoon joissa olisi osaamista ja motivaatiota auttaa taiteilijoiden toimeentuloa samoin taiteilijoiden työosuuskuntien edellytyksiä on parannettava nämä toimet toimet luovien suomalaisten suojelemiseksi on suunnattu tietenkin ennen kaikkea ministeri lindströmille mutta näkeekö ministeri terho tämän arkisen kysymyksen tärkeyden ja ennen pitkää tarpeen sosiaaliturvauudistukselle joka suojelee luovaa suomalaista

puhemies kulttuuri on vahvasti meidän identiteettiä pitää kiittääkin oikeastaan suomi sata projektia viime vuodelta ja tältä vuodelta meillä oli useita hienoja hankkeita millä me kävimme läpi niitä vaikeita aikoja niitä sata vuotta sitten tapahtuneita tai myöhempiä sodanaikaisia asioita vahva teema tämä museot tuli tuossa esille ala nissilänkin puheenvuorossa suosittelen teille kaikille tämmöistä museokorttia käykää katsomassa museoissa on useita muuttuvia näyttelyjä ja jatkuvasti tekemistä museot eivät ole enää semmoisia pelkkiä esillepanopaikkoja vaan paljon tapahtumaa ja varsinkin nykytaide luo omaa omaa vahvaa kulttuuriaan osallistun myös tähän tampereen työväen teatterin huoleen ja olen huolissani siitä ja toivottavasti me saamme siihen rahoituksen kulttuuri on myös yhteisöllisyyttä otetaan nämä kesäteatteritapahtumat mutta isotkin produktiot ne sitovat useita henkilöitä ja kuten täällä myllykoski sanoi tekeminen tervehdyttää kulttuuri on myös taloutta ja vetovoimaa tästä on hyvä esimerkki mänttä vilppulan taidekaupunki
myönnän vielä tässä debattivaiheessa puheenvuorot edustajille joona räsänen torniainen hoskonen kirjanpitoni mukaan niistä edustajista jotka pyysivät puheenvuoron tässä alkuvaiheessa jolloin siihen teitä innostettiin jokainen vähintään yhden puheenvuoron on siihen mennessä saanut tästä syystä sitten näiden puheenvuorojen jälkeen jos ministeri haluaa esimerkiksi kaksi minuuttia esimerkiksi pöntöstä se hänelle sallitaan

arvoisa puhemies kun puhumme kulttuurin tukemisesta niin todella puhumme silloin kulttuurin tekijöiden tukemisesta tässä osaratkaisu on totta kai ne veroeurot joita kanavoimme sitten julkisena tukena eri tekijöille mikä mahdollistaa sitten heidän työnsä ja sen työn tarjoamisen ihmisille mutta kyllä tässä rahoituksessa myös meillä kuluttajilla on

jota me kulutamme meidän on oltava valmiita myös maksamaan jotta sen sisällön tuottaja saa myös siitä korvauksen ja tätä sopisi pohdiskella hieman enemmän nythän meillä kulutustavat muuttuvat ja sitä kautta myös nämä tuottajien rahavirrat tulevat muuttumaan ja kun täällä on paljon puhuttu siitä miten suomalaista kulttuuria voidaan viedä myös maan rajojen ulkopuolelle niin siihen tarvitaan alustoja kysymys kuuluukin mikä on estänyt sen että suomessa ei ole keksitty esimerkiksi spotifyta

arvoisa puhemies lyhyesti vain sen verran että suomalaisen kulttuurin juuret ovat kaikkialla suomessa kun katsoo suomalaista huippukulttuuria sanotaan kuuntelee sibeliuksen karelia sarjaa katsoo edelfeltin tauluja tai suomalaista näyttämötaidetta mitä tahansa siellä niihin on kirjoitettu suomalaisen kulttuurin vahva voima tänä päivänä ja siihen samaan vahvaan voimaan

arvoisa puhemies suomalainen kulttuuri on erittäin tärkeä asia ja sitä tulee vaalia ja ja arvostaa se on tullut tässäkin keskustelussa hyvin esille kulttuuri tulee käsittää hyvin monialaisena käsitteenä niin kuin täällä on keskustelussa tullut oikeastaan voisikin kysyä mikä asia ei ole kulttuuria kun monesti kysytään mikä on kulttuuria itse lähes kaikki toimintamme on kulttuuria ja se tulee meistä itsestämme kulttuuri kuuluu kaiken ikäisille haluaisin vielä painottaa tässä keskustelussa myöskin kodin ja perheiden merkitystä sekä koulun merkitystä kulttuuriasioissa sieltä lähtevät monet asiat että myöskin aikuisena ja ikäihmisenä sitten käyttää kulttuuripalveluita taiteen kulttuurin ja liikunnan saavutettavuus tässäkin asiassa ei pelkästään valtio vaan kunnat ja myöskin maakunnat jatkossa ovat tärkeässä roolissa kuten edustaja uotila haluan itsekin painottaa liikuntapoliittisen selonteon merkitystä siinä on ennen kaikkea se miten kaikki suomalaiset saadaan liikkumaan ja sitä kautta myöskin yhteiskuntamme hyvinvoimaan
ministeri terho kaksi minuuttia riittäisikö katsotaan

arvoisa puhemies katsotaan mihin kysymyksiä on sivukaupalla mutta yritän poimia täältä kokonaisuuksia parviainen kysyi samoin kuin harakka ja elomaa samansuuntaisesta asiasta ensinnäkin tästä kulttuuriviennistä ja toisaalta kulttuurintekijöiden sosiaaliturvasta ja myös aallon kysymyksistä osa liippasi tätä eli tätä kokonaisuutta on pohtinut niin kutsuttu brunilan työryhmä luovat alat suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina oli

työryhmän nimi ja sen raportti valmistui jo viime vuonna nämä ehdotukset hallitus on ottanut omaan toimintaansa ohjenuoraksi esimerkiksi linjausten toimeenpano on meneillään yhteistyössä temin kanssa juuri tämän business finland kokonaisuuden osalta tässä on todella tämmöisiä poikkihallinnollisia kysymyksiä niin kuin monissa muissakin näistä kysymyksistä mutta nämä ovat meillä ohjenuorana siinä miten sekä sosiaaliturvaa että tätä kulttuurialan vientiä tulisi edistää toinen kysymysten kokonaisuus kosketteli tätä vos uudistusta ja sen mahdollista rahoitusta mutta kuten sanoin jo tässä pohjustuksessani vos uudistuksen valmistelu on vielä kesken ja lausuntokierroksella joten en pysty siihen siihen sanomaan varmuudella juuta enkä jaata muuta kuin sen että tietysti kulttuuriministerinä toivon ymmärrystä kulttuuripanostuksille se on selvä ja tästä tullaan keskustelemaan totta kai kevään aikana tähän liittyen kysyttiin myös tamperetta nimenomaan monelta taholta tämä on nyt semmoinen selkeä epäkohdaksi koettu kohta tässä työryhmän tekemässä esityksessä tai ainakin hyvin laajasti minuun on otettu siitä yhteyttä tämäkin on vielä valmistelussa mutta saadakseni ehdottoman selkeän kuvan tästä tilanteesta ja suoraa tietoa myös paikan päältä tulen vierailemaan tampereen työväen teatterissa ja saamaan sieltä sitten selkeän tilannekuvan siitä miten asia siellä nähdään

arvoisat edustajat jos ihan muutamaan vastauspuheenvuoroon vielä aihetta löytyy siihen tilaisuus on nyt pyydän niitä edustajia nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta jotka haluavat tällaisen puheenvuoron käyttää

arvoisa herra puhemies kulttuuri kokonaisuutena ja siellä liikunta sisällä ja taiteen tekeminen myöskin osana ja minä lasken siihen myöskin nuorisotyön elikkä tämä kokonaisuus koostuu niin että että valtion rahoitus on tärkeää ja siitä päätetään eduskunnassa ja veikkaus on siinä se suuri mahdollisuus kulttuurin puolella tulee suoraan budjetinkin osalta jonkun verran suurin rahoittaja ovat kotitaloudet kaikkien näiden osalta elikkä se kuluttaja ja harrastusten käyttäjä ja ja toimija itse asiassa maksavat kaikesta tästä sen suurimman osan mutta se kunta on huomattavasti tärkeämpi monta miljardia varmaan menee tänäkin vuonna näitten kaikkien toimien ylläpitämiseen kuntien rahaa ja nyt sitten kun tulevaisuutta katsotaan eteenpäin kuntien mahdollisuudet heikkenevät erityisesti niiden kuntien jotka pyörittävät teattereita pyörittävät orkestereita pyörittävät kuvataidekouluja ja ja muuta koska vmn arviot edelliseltä viikolta olivat että yli neljäänkymmeneentuhanteen asukkaan kunnissa veronkorotuspaine kasvaa siitä syystä jos tämä maakuntahanke etenee

täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja kulttuurin puolesta vielä palaan tuohon musiikkiasiaan meillä todellakin on pieniä itsenäisiä levy yhtiöitä mutta kolme monikansallista yritystä on niitä jättejä jotka yhdeksänkymmentä prosenttisesti hallitsevat markkinoita ja kun suoratoisto ei tuo tuloja taiteilijoille niin suomeen ei synny enää riittävästi uutta musiikkia ja tämä raha menee ulkomaille kulttuuriministerille viestinä tuonut tämän että tämä täytyisi myös huomioida ja ennen kaikkea yleisradion osalta yleisradio tekee arvokasta työtä siellä on aamuin ja illoin esimerkiksi radio suomessa hyviä ohjelmia mutta jolloin tämä suuri kansa kuuntelee erityisesti aikuinen kansa pitäisi tarjota monipuolisesti suomalaista musiikkia eikä vain ainoastaan ihan rajattua

pirkanmaalle ja teatteripääkaupunki tampereelle kansallisesti puolestaan on tärkeää se että kansalaisilla laajasti kaikkialla suomessa on laadukasta teatteria mahdollisimman helposti saavutettavissa ja tässä tamperelaisella teatteritarjonnalla on tärkeä merkitys siksi tämä vos työryhmän esitys leikata tampereen työväen teatterin rahoitusta kahdella miljoonalla eurolla vuosittain on täysin kestämätön sehän tarkoittaisi sitä jos tämä esitys toteutuisi että kulttuurin valtionavustuksista pääkaupunkiseudulle menisi peräti kuusikymmentäyksi prosenttia vaikka alueella asuu vain kaksikymmentä prosenttia suomalaisista joten kannustan kyllä ministeriä tarttumaan tähän asiaan ja korjaamaan vos työryhmän arviointivirheen tämän esityksen suhteen ja turvaamaan sen että myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella on laadukasta teatteria ja ja kulttuuria kansalaisten saavutettavissa erinomaista että ministeri on menossa tampereelle vierailulle

arvoisa puheenjohtaja parasta taiteen tukemistahan on taiteilijan työn tukeminen joten esitän muutamia parannusehdotuksia taiteilijoiden aseman aseman parantamiseksi luonnollisesti vihreiden ajama perustulo olisi olisi tällainen keino mutta tärkeä toimenpide olisi erityisesti taiteen perusrahoituksen parantaminen ja puhun nyt siis vos rahoituksesta eli kannatan sitä kuten työryhmä on esittänyt että että vosin määrärahaa kasvatettaisiin valtion budjetissa kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla ja samalla purettaisiin vos rahoituksen indeksijäädytykset tämä juuri siksi ettei vos uudistuksesta tulisi nollasummapeliä ja jos esimerkiksi tampereen työväen teatteri halutaan pelastaa tavalla jota moni täällä toivoo niin sekin edellyttää sitä että nostetaan vosin tasoa muuten emme pysty saamaan yhtään uusia toimijoita vosin piiriin minkä kaikki kaikki täällä varmaan ymmärtävät kiitos

liikkumisen väheneminen on erityisen huolestuttavaa lasten ja nuorten kohdalla liikuntapoliittinen selonteko tullaan tekemään se on todella hyvä asia vaikka seuraava kysymys on todella hankala niin kysyn silti mitkä ovat urheiluministerin lääkkeet liikkumattomuuden ongelmaan ja vielä pari sanaa paikallisradioista joista alatalokin puhui meillä on pieniä paikallisradioita heillä ei ole mitään soittolistoja he soittavat hyvin monipuolisesti musiikkia kaupallisilla asemilla on soittolistoja sille ei voi mitään mutta yle harrastaa myös tätä soittolistatoimintaa ja se on ongelmallista yle on koko kansan radio näin poispäin tähän haluan puuttua ja sanoa suoraan että ylen pitää ajatella kaikkia toimijoita myös niitä yli yhdeksääkymmentä prosenttia artisteista ja jotka tekevät niitä omakustanteita
arvoisat edustajat tämä aikaikkuna alkaa olla kohta käytetty myönnän vielä puheenvuorot edustajille arhinmäki pirttilahti tanus ja sitten tämän aloitteen puuhaihmisille edustajille viitanen ja kiuru ja lopuksi ministerille kaikille minuutti
arvoisa herra puhemies vos uudistus on äärimmäisen tärkeä tämänhetkisessä vos järjestelmässä ongelmana on se että vaikka esimerkiksi nykysirkus ja tanssitaide ovat sen piirissä niin uusia ryhmiä on hyvin vaikea nostaa sinne koska vanhat eivät putoa se on myös aika tekninen se järjestelmä on henkilötyövuosiin sidottu sen vuoksi on tärkeää saada sitä uudistettua niin että

vosin piiriin ja toisaalta on voitava myös arvioida sitä miten nämä vos laitokset tavoittavat erilaisia väestöryhmiä miten ne saavat sellaisiakin liikkeelle jotka muuten taiteen piiriin tulevat huonosti mutta jotta tämä vos uudistus voi onnistua ja voi toteutua jotta siitä ei tule nollasummapeliä se vaatii lisää rahaa minulla on nyt suora kysymys ymmärrän että kulttuuriministeri ei yksin mutta hallitus ei voi päättää lisärahoituksesta vosiin ellei kulttuuriministeri tuo kehysriiheen esitystä tuotteko esityksen kahdenkymmenen

herra puhemies vos uudistus on tärkeä että saadaan meidän kulttuurin erilaiset toimijat ja varsinkin tampereen työväen teatterikin toimimaan eteenpäin ja tervetuloa ministeri tutustumaan tarkemmin siihen otan toisen asian esille vielä tässä on nämä kulttuuripalkinnot tämä on tärkeä asia miten palkitaan ja minkä näköisessä kisassa kulttuurituottajat erikseen ovat ja saavat sen jälkeen tuotteilleen positiivisen kritiikin esimerkkinä meillä on pohjoismaiden neuvoston kulttuuripalkinnot jotka me verovaroista sinne kustannamme ja saamme sillä vielä hyvää kisaa keskinäisesti tässä meidän pohjoismaisessa perheessä toivon että tullaan edelleen kehittämään

arvoisa herra puhemies kuvataiteilijat ovat yksi ammattiryhmä joiden toimeentulo on usein hyvin tiukoilla apurahat ovat olennainen tärkeä osa toimeentuloa kentältä on tullut viestejä erityistä huolta kirkkokuvataiteilijoilta ja heille myönnetyistä hyvin niukoista apurahoista on mietitty arvostetaanko heitä jotka kaunistavat kirkkoja maalaavat freskoja tauluja alttaritauluja kirkkoihin kysyisinkin ministeriltä olisiko mahdollista kiinnittää kirkkokuvataiteilijoihin ehkä enemmän huomiota kun apurahoja myönnetään onko mahdollisesti tämä ammattiryhmä sellainen mikä on saattanut jäädä liian vähälle huomiolle apurahoja myönnettäessä
arvoisa herra puhemies täällä on ollut erinomaisia puheenvuoroja yleisradion merkityksestä kirjastoista taiteilijoiden toimeentulon turvaamisen tärkeydestä puhemies palaan vielä tähän vos asiaan koska näen nyt tässä tarttumisen paikan myös ministerille ilman muuta teidän kannattaa esittää tätä kahdenkymmenen miljoonan lisäsatsausta ylipäätään teattereiden museoiden ja orkesterien valtionosuuksiin sillä saavutetaan paljon se maksaa itsensä takaisin ja varsin laajaa parlamentaarista tukea tämänkaltaisille asioille te voitte meidän hartioiltamme hartioiltamme kysyä ja hartioillemme nojata että että eduskuntakin sitä varmasti kannattaisi mielestäni tässä edustaja alanko kahiluoto hyvin palautti mieleen viime kauden silloin tuplasimme kirjailijoiden lainauskorvaukset neljästä miljoonasta kahdeksaan ja samaan aikaan haimme parlamentaarisen työryhmän joka sitoutui hoitamaan asiaa eteenpäin ja nyt se on sitten pohjoismaisella tasolla tässä vastaavasti me tarvitsemme ministeri teidän esityksenne ja toivon että hallitus jo nyt hoitaa tämän asian

nostin puheessani digitaidot ja moni muukin edustajakollega on puhunut korostan tässä yhteydessä sitä että digitaitojen saaminen ikääntyneelle väestölle arkikäyttöön ei ole tärkeää pelkästään sen takia että että esimerkiksi pankkipalvelut ovat saatavilla totta kai se on tärkeää sekin mutta haluan painottaa sitä näkökulmaa että verkkomaailma tarjoaa lähes äärettömän portin kulttuuripalveluihin sieltä löytyy ohjelmia lehtiä elokuvia musiikkia erilaisia arkistopalveluita tutkin itse tässä pari viikkoa sitten sotapäiväkirjoja isänisäni ajoilta että mitä viimeisenä tapahtui kyseiselle pataljoonalle kiitän edustajakollegoita erinomaisesta puhekulttuurista tätä keskustelua on ollut ilo seurata
ministeri terho yksi minuutti
arvoisa puhemies yritän käydä mahdollisimman monta pikakelauksella läpi vielä aiemmastakin kierroksesta ensinnäkin tässä hassi kysyi aivan tärkeää asiaa kirjastokorvauksista ja sanon vain lyhyesti että suomi ei tule edistämään mitään sellaista eun päätöksentekoa joka sitten heikentäisi kirjailijoiden korvauksia ja asemaa ala nissilä kysyi museoista ja niiden tulevaisuudesta nuorisosta joudun vastaamaan vain lyhyesti että museopoliittinen ohjelma on vastikään julkaistu ja siellä tätäkin aihepiiriä sivutaan huhtasaari kysyi omaan värikkääseen tyyliinsä islamisoitumisesta ilmeisesti ja totean tässä että uskonnonvapaus on tietenkin ok mutta omasta kulttuuriperinnöstä luopuminen ei ole tarpeellista sen jälkeen päästään kymmeneksi sekunniksi vos uudistukseen eli tosiaan malli on vielä kesken tulen keskustelemaan rahoitustarpeesta kun tiedän kuinka suuri se on kun malli hahmottuu mutta vastaus siis periaatteessa on että tästä tullaan totta kai keskustelemaan onko meillä ne rahat sitten kun malli

jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä ja ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

edustaja gustafsson

etsin katseellani lapsiasiavaltuutettu kurttilaa koska olisin halunnut että hän on paikalla kuulemassa se että haluan käyttää tässä yhteydessä nyt ensimmäisen puheenvuoron olin sitä jonottamassa

lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle on pitkähkön poliittisen urani aikana kenties yksi merkittävimmistä asiakirjoista esityksistä joka meille edustajille on jaettu se on poikkeuksellisen perusteellisesti konkreettisesti selkokielisesti tehty ja haluan esittää isot kiitokset lapsiasiavaltuutettu tuomas kurttilalle ja hänen esikunnalleen ja myöskin niille asiantuntijoille jotka ovat tämän kertomuksen kirjoittamisen yhteydessä avustaneet ja tehneet tätä työtä minulla on semmoinen arvio että kun tämä nyt käsitellään näissä asiantuntijavaliokunnissa tätähän on esitetty kaksituhattaneljätoista työelämä ja tasa arvovaliokunnassa että tämmöinen kokoava lapsipoliittinen ohjelma pitäisi suomeen saada tämä tulee myöskin johtamaan tuloksiin pidän tätä toistan nyt itseäni historiallisena kertomuksena jota nyt käsittelemme lapsiasiavaltuutetun pääviestihän on on vakava ja se sai jo julkisuudessakin huomiota suomi on hyvinvointivaltion alisuoriutumisen tilassa tarvitaan uudistuksia ja kansallista lapsipolitiikan strategiaa meidän tulee tässä talossa määritellä konkreettiset tavoitteet ja indikaattorit joiden avulla nykyinen hajaantunut lapsipolitiikka muutettaisiin yhdenmukaisemmaksi ja lasten edun mukaiseksi olen kirjassani ihmisyys haastaa itsekkyyden kaksituhatta luvun alussa käynyt silloista lapsipolitiikkaa lävitse ja olen siinä yhteydessä todennut että meillä on neljäkymmentäkahdeksan eri ammattikuntaa jotka työskentelevät lapsien parissa sekin jo

professionaalista hajaantumistakin on vähintäänkin riittävästi no tässä kertomuksessa esitetään tai toivotaan että eduskunta tekisi linjauksen kansallisen lapsipolitiikan strategian valmistelusta perustana ykn lapsen oikeuksien yleissopimus hallituskausiin sidotut politiikkaohjelmat ja kärkihankkeet ovat jääneet yksittäisiksi kehittämistoimiksi hallituskaudet ylittävien tavoitteiden ja toimeenpanon sijaan tässä kertomuksessa myös vedotaan eduskuntaan että tämän kertomuksen käsittelyn yhteydessä siis toivottavasti nyt näissä erikoisvaliokunnissa löydettäisiin määritettäisiin keskeiset suomen lapsipolitiikan tavoitteet ja konkreettiset mittarit näiden tavoitteiden seurannalle tietoon politiikan läpinäkyvyyteen ja jatkuvuuteen perustuvan päätöksenteon kannalta eduskunnan määrittämät mittarit ovat välttämättömät sitten suora lainaus tästä kertomuksesta suomi elää murroskautta jossa syntyvyys on alle väestön uusiutumisen suomen osaamistaso ja oppimistulokset ovat laskussa merkittävä osa jokaisesta ikäluokasta jää vaille tyydyttävää asemaa koulutus ja työmarkkinoilla väestön terveyserot ovat jo toisen asteen opiskelijoiden kesken suuret maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvointi on huomattavasti heikompaa kuin muiden lasten alueellinen ja sosiaalinen eriytyminen ovat todellisuutta
emme riittävästi onnistu nostamaan heikossa asemassa olevia lapsia hyvinvoinnin lahjakkuuden ja sosiaalisen nousun kärryille tästä kärsivät kaikki syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen ovat olleet pari vuosikymmentä eniten toistettuja poliittishallinnollisia iskulauseita hyvinvointivaltion alisuoriutumisen aikakaudessa ongelmat nähdään niitä hankkeistetaan sirpaleisiksi ja lyhytjännitteisiksi kehittämistoimiksi mutta syvälliset yhteiskuntapolitiikan johtopäätökset jäävät kellumaan olemme sekavuuden tilassa joka näkyy ylimitoitettuna politiikkapuheena ja alimitoitettuina kansallisina päätöksinä jotka olisivat toimeenpantavissa paikallisella ja alueellisella tasolla voisimmeko me kaikki poliittiset päättäjät virkakunta asiantuntijat kansalaisyhteiskunta yritykset olla tästä kansallisen lapsipolitiikan tarpeesta samaa mieltä tämä on siis

ilmeisesti lapsiasiavaltuutettu kurttilan omasta kynästä koska hän on sen allekirjoittanut ja minä suoraan sanoen itse tykkäsin ja pidin siitä että se on tämmöisellä selkokielellä vähän vapaammalla käsialalla kirjoitettu minun mielestäni se istuu tähän tärkeään asiaan kuitenkin hyvin no asiaa ei ole vielä käsitelty valiokuntaryhmässä mutta me olemme aloittaneet jo asiantuntijakuulemisen eli olen senkin takia vähän enemmän asiasta kärryillä ja melkein rohkenisin sanoa että näin sosiaalidemokraattien näkökannasta ilman muuta kannatamme tällaisen lapsistrategian tekemistä ja siinä tietysti pitää nostaa tämä lasten eriarvoisuuskehitys erittäin keskeisesti esille tästähän nyt on paljon puhuttu ja siinähän tietysti lasten tulevaisuuden kannalta olennaiset asiat liittyvät varhaiskasvatukseen ja laajemminkin koulutukseen unohtamatta tietystikään koko perhepolitiikan

siinähän on erittäin mielenkiintoinen yksityiskohta täällä selonteossa

sivulla satakaksikymmentäkaksi

syrjimättömyysvelvollisuuden kannalta suurin kysymys on oppivelvollisuuden yläikäraja joka lopettaa eniten tukea tarvitsevien lasten tukemisen kaksi vuotta ennen ennen kuin he ovat saavuttaneet lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisen lapsuuden yläikärajan

pidä olla oikeutta itse päättää siitä että hän jää sohvalle päiväksi ja yöllä katselee ja pelaa pelejä sen takia tällä oppivelvollisuusiän nostoajattelulla silloin kun se saadaan iskostettua koko tähän peruskoulun ytimeen että lapset ja nuoret pitävät luonnollisena sitä että opiskelu koulunkäynti jatkuu lukiossa ammatillisessa koulutuksessa kansanopistossa myöskin sen peruskoulun jälkeen estetään tavallaan tämä tämä syrjäytyminen keskeyttäminen ja se että meillä sitten joka ikäluokasta lähes kymmenentuhatta nuorta jää enemmän tai vähemmän on erittäin arvokkaasti ja syvällisesti kirjoitettu tässä kertomuksessa vielä kiitos siitä että se on täällä eduskunnassa käsittelyssä

arvoisa puhemies

todellisuutta kiteytys valtuutetun kertomuksesta kertoo että suuria muutoksia tarvitaan nyt yli satatuhatta lasta elää köyhissä perheissä köyhien lasten määrä on kasvanut lähes kolminkertaiseksi yhdeksänkymmentä luvulta mutta hallitus on entisestään heikentänyt vähävaraisten perheiden asemaa leikkaamalla lapsilisää ja työttömyysturvaa lapset jakautuvat varhaisessa vaiheessa muun muassa harrastusten mukaan jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa kun perheen käytettävissä olevat tulot ovat niukat lapsi helposti ulkopuoliseksi kaveripiirin kulutus ja harrastustottumuksista jo yksi lapsen hyvä harrastus alentaa sosiaalisen syrjäytymisen riskiä meidän on ohjattava tukea vähävaraisten lasten harrastuksiin ja tuettava kolmannen sektorin toimintaa lasten ja perheiden hyvinvointiin panostaminen on investointi tulevaisuuteen siksi lapsiperheitä tukevia hyvinvointipalveluja ei pidä rapauttaa kuten tehtiin laman aikaan yhdeksänkymmentä luvulla leikkaukset palveluihin kuten kouluterveydenhoitoon neuvolaan ja opetuksen tasoon kasvattivat lamasukupolven jonka pahoinvointi näkyi lisääntyneinä huostaanottoina ja syrjäytyneisyyden kasvuna nyt sama lasten syrjäyttäminen on tapahtumassa silmiemme edessä syrjäytyminen alkaa jo varhaisessa lapsuudessa hallitus on vienyt työttömien lapsilta oikeuden kokopäiväiseen päivähoitoon ja lapsiryhmien kokoja on kasvatettu moni kunta tarttui hallituksen asetuksen suomaan mahdollisuuteen kasvattaa lapsiryhmien kokoja ja lain tuomaan mahdollisuuteen rajata päivähoito oikeutta lapset ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa asuvat ja mikä on heidän vanhempiensa työllisyystilanne hälinä ja ja levottomuus ovat päivähoidossa lisääntyneet samoin osattomuus ja pahoinvointi on julmaa jos lapsi ei saa päiväkodissa aamupuuroa ja kokee olevansa erilainen kuin muut on väärin että joku jää suuressa ryhmässä ulkopuoliseksi kun joutuu lähtemään kesken leikkien kotiin heikoimmassa asemassa olevat lapset hyötyisivät päivähoidosta eniten mutta harva perhe lähtee anomaan kokopäivähoitoa lastensuojelullisista syistä moni pelkää leimautumista yhteisön silmissä siksi kaikkien lasten oikeus päivähoitoon on palautettava ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet ammattikoulutuksen vähenemiseen ja lähiopetuksen heikkenemiseen maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi ja monet työt edellyttävät ammattitaitoa ja osaamista pelkän peruskoulun varassa olevien ihmisten työllisyysaste on vain neljäkymmentä prosenttia ei ihme että lapsiasiainvaltuutettu puhuu syrjäyttävistä rakenteista syrjäyttäminen ja pois lähettämisen kulttuuri on lopetettava nyt siksi tarvitaan maksuton toinen aste jotta myös vähävaraisilla on varaa käydä lukio tai ammattikoulu siksi tarvitaan oppivelvollisuusiän pidentäminen jotta jokaiselle nuorelle voidaan taata koulutus ihan ensimmäiseksi on palautettava koulutukseen ne rahat jotka hallitus on leikannut lukion luokattomuus on ollut toivottu kehitys mutta se on lisännyt yksinäisyyttä lu kiolain uudistuksen on vastattava yksinäisyyden torjuntaan ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen suomalainen peruskoulu kaipaa uudistusta joka kahdeksas poika ei osaa lukea kunnolla peruskoulun jälkeen lasten terveyskäräjillä kuultiin huolestuttava tieto että koulu uupuminen on lapsilla kasvanut

koulukiusaamiselle on laitettava stoppi levittämällä kiva koulu hankkeen parhaat käytännöt kaikkialle oppimiseen ja opetukseen tarvitaan lisää luovuutta yhteisöllisyyttä ja metsäretkiä haluan nostaa esiin vielä pienten koululaisten turvallisuuden tähän maahan tarvitaan laki joka takaa esikoululaisille sekä eka ja tokaluokkalaisille iltapäiväkerhot niissä lapsi voi viettää mielekästä aikaa lyhyen koulupäivän jälkeen kertomuksen mukaan lasten mielenterveyden hoitoon hakeutuminen ja psyykenlääkkeiden käyttö moninkertaistuneet tämä on äärimmäisen huolestuttavaa lastensuojelun asiakasmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti sekä avo että sijaishuollossa ja sosiaalityöntekijät ovat ylikuormitettuja tarvitaan lisää moniammatillista työtä mutta lakiin myös mitoitus kuinka monta lastensuojelulasta voi olla yhden sosiaalityöntekijän päävastuulla kunnissa joissa on tehty panostuksia lasten ja perheiden varhaiseen tukeen on saatu hyviä tuloksia hyvänä esimerkkinä ovat kokemukset imatralta on satsattu lapsiperheiden kotipalveluun ja muuhun ennaltaehkäisevään työhön neuvolasta lähtien lapsiasiainvaltuutettu nostaa esiin myös haavoittuvassa asemassa olevat lapset vammaisten lasten ja alkuperäiskansojen lasten oikeudet on olennaista että vammaiset lapset voivat käydä koulua ja harrastaa ja että heillä on siihen tarvittava tuki apu ja palvelut käytössään alkuperäiskansojen lapset vievät kulttuuriaan eteenpäin kielenoppimiseen tarvitaan kielipesiä saamelaislapsille omaan kulttuuriin juurtuminen heti lapsesta on tärkeää meidän on saatettava voimaan ykn alkuperäiskansojen oikeuksia suojaava sopimus ilo yksi keskeinen sanoma valtuutetun kertomuksessa on että lapsivaikutusten arviointi on sisällytettävä lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon kansallinen lapsistrategia mitä lapsiasiainvaltuutettu ehdottaa on erittäin kannatettava tämä kertomus on hätähuuto lapsen puolesta ja siihen on vastattava

puhemies on hieno

nyt käsittelyssä eduskunnassa on tärkeää että lasten ääni kuuluu kansanedustajien ja koko eduskunnan päätöksenteossa kun tämä kertomus on nyt ensimmäistä kertaa niin niin haluan tästä todeta että pitäisin tärkeänä että jatkossa olisi analysoitu ehkä tiiviimmin se mitä on tehty mitä on hyvää mitkä ovat ne keskeiset kipupisteet tämä on nyt haastava paketti siihen me pureudumme mutta sen sanon tässä jo nyt että suomeen kyllä tarvitaan kansallinen lapsistrategia lapsiasiainvaltuutettu toimistoineen on nostanut hyvin esille sen mitä järjestöt ovat vaatineet eli

poliittisen mielenkiinnon kohteeksi vieläkin enemmän ja lasten erilaiset tilanteet ja tarpeet tulisivat esille kaikessa päätöksenteossa eduskunnassa mahdollisissa tulevissa maakunnissa ja myöskin kunnallistasolla ja sitä että tuo lapsivaikutusten arviointi saataisiin jalkautettua kaikkeen lämpimästi kannatan

arvoisa puhemies tässä kertomuksessa on ongelmakohtia moni niistä on pitkäaikaisen kehityksen tulos mikä tässä kertomuksessakin tuodaan esille yksi semmoinen isompi ilmiö kaiken kaikkiaan mistä pitää meidän entistä enemmän puhua on meidän alhainen syntyvyys tässä maassa noin viisikymmentätuhatta lasta vuodessa sekin on hyvin pitkäaikaisen kehityksen tulos mutta siihen pitää saada muutos tämähän on kansakunnan kannalta aivan kohtalonkysymys että tässä saadaan käänne aikaiseksi toivon kyllä kaikilta puolueilta ajatuksia tämän teeman suhteen ja mielellään niin että seuraava hallitus ottaa ison teeman tästä ajaakseen riippumatta siitä mitä puolueita siellä onkaan se ei varmaan vain poliittisin päätöksin ratkea koska kyse on aina perheitten omista valinnoista mutta mitä voidaan politiikan puolella tehdä niin se täytyy katsoa tarvitaan myös laajemminkin asennemuutosta myös työelämässä lapsimyönteiseen suuntaan ja perhevapaauudistuskin tarvitaan mutta lasten ja perheiden näkökulmasta tässä on vähän aikaa niin ihmettelen vielä jos joku palkkakartelli on olemassa täällä pääkaupunkiseudulla se ei kyllä taatusti ole lapsimyönteistä politiikkaa

puhemies todella hienoa että lapsiasiavaltuutetun kertomus on täällä eduskunnassa nyt käsittelyssä paljon tärkeitä asioita on nostettu esille tuossa kyllä se on kova juttu että lapsiasiavaltuutettu toteaa että hyvinvointivaltio alisuorittaa tällä hetkellä lasten näkökulmasta hän toteaa tuossa kertomuksessa että heikossa asemassa olevat lapset eivät voi sitä sosiaalista nousua koulutuksen polun kautta löytää tässä yhteiskunnassa oikealla tavalla iso asia ja tärkeä asia edustaja kaikkonen viittasi tähän syntyvyyteen meillä on todella vakava paikka tämän syntyvyyden osalta suomalaisessa yhteiskunnassa voi sanoa sillä tavalla että siellä taustalla on paljon erilaisia syitä siellä on monilla ihmisillä pelko siitä mitä tulevaisuus tuottaa tullessaan ei siis pelkästään suomessa vaan globaalisti maailmassa ilmastonmuutosta turvallisuustilannetta ja niin edelleen mutta kyllä siellä hirveän paljon on semmoisia asioita jotka lähtevät liikkeelle meidän yhteiskunta toteuttaa asioita ja minä esitän puheenjohtaja että mennään kohti lapsiystävällistä suomea että sinne uskaltaa synnyttää toisin kuin nälkävuosina ja nyt

arvoisa puhemies kyllä tässä kertomuksessa selvästi todetaan että suomessa ongelma on erityisesti lainsäädännön sirpaleisuus hankepohjaisuus sekä systemaattisen lapsivaikutusten arvioinnin puute se käy kyllä varsin selvästi ilmi myöskin kun on seurannut tämän hallituksen tekemiä päätöksiä jotka lapsiperheiden palveluiden ja lasten osalta hyvin poukkoilevia ja epäjohdonmukaisia tässä edustaja kaikkonen kiinnitti huomiota alhaiseen syntyvyyteen ja ja toivoi puolueilta esityksiä ja ratkaisuja ratkaisuja ja sanoisin nyt ainakin kolme tällaista ihan konkreettista mitä vasemmistoliitto kannattaa ensimmäinen on vanhempainvapaiden uudistaminen siinä hallitus ei ole onnistunut toinen keino on varhaiskasvatuspalveluihin ja sen laatuun merkittävästi panostaminen siltä osin hallitus ei ole onnistunut vaan päinvastoin kasvattanut ryhmäkokoja ja rajoittanut oikeutta lisäksi meidän mielestämme pitää myöskin turvata suomeen turvaan saapuvien pienten lasten ja lapsiperheiden mahdollisuuksia jäädä tänne siltäkin osin tämä hallitus on rajoittanut ja ja vaikeuttanut perheenyhdistämistä eikä suinkaan helpottanut sitä

puhemies kun lapsiasiavaltuutettu järjesti seminaarin jossa oli jokaisesta puolueesta edustaja ja joka käsitteli tätä hänen kertomustaan eduskunnalle jokaisen puolueen edustaja siellä tilaisuudessa oli sitä mieltä että suomi tarvitsee lapsistrategian mielestäni onkin käsittämätöntä että tällainen maa jonka

tavoite on lasten hyvinvointi ei ole kyennyt tuottamaan lapsistrategiaa meiltä puuttuukin johtajuus mitä tulee lasten oikeuksiin politiikkaan hyvinvointiin ja räikeimmin tämä näkyy lastensuojelussa saimme hiljattain lastensuojelun työntekijöiltä vetoomuksen eduskunnalle siitä että siellä on hätätila käytännössä aivan liikaa työkuormaa per sosiaalityöntekijä meillä on siis erittäin paljon tehtävää ja tämä ei ole hallitus oppositio kysymys pelkästään

on todettava että suurin osa lapsista ja perheistä voi hyvin perustarpeet on tyydytetty on ruokaa hoivaa hoitoa ja rakastavat vanhemmat mutta on myöskin harrastuksia ja kavereita mutta yhteiskunnan pitää ottaa koppi ja vastuu niistä jotka eivät selviydy näistä kaikista haasteista joita joita luettelin

palvelut yhteen ja auttamaan yli hallintokuntien varhaista puuttumista niihin perheen ongelmiin ja ja siihen arkeen
myönnän debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot vielä edustajille kari salonen essayah heinonen ja karimäki ja sen jälkeen jatketaan listan mukaan siellä on monta edustajaa jotka ovat varhain tänä aamuna puheenvuoroansa pyytäneet

arvoisa puhemies tämä vuosikertomus on asia jonka pitäisi kyllä pysäyttää joka tässä salissa lapsiasiainvaltuutettu puhuu meille hyvinvointivaltion alisuoriutumisen ajasta ja rakenteellisesta välinpitämättömyydestä suhteessa lasten eriarvoistumiseen ja kyllä tämä nyt on semmoinen hätähuuto jonka pitäisi saada meidät muuttamaan suuntaa politiikan perustana on oltava se että lasten eriarvoisuutta lisääviä päätöksiä ei yksinkertaisesti tehdä ja niitä tehtyjä virheitä jotka lapsiin osuvat on korjattava erityisesti toistuvasti nostanut ongelmana esiin tällä kaudella päivähoitoon tehdyt heikennykset ja sen takia me toivomme että nyt viimeistään viimeistään tämä asiakirja saa hallituspuolueet harkitsemaan linjaansa ja muuttamaan näitä päätöksiä koska on vaikeata ottaa askeleita eteenpäin kun perusta on murennettu

arvoisa puhemies minusta lapsipoliittisen strategian saaminen suomeen on välttämätöntä kuten moni on täällä jo todennut syntyvyyden lasku lapsiin vaikuttavien päätösten kasautuminen osalle perheistä ja lasten eriarvoisuuden kasvu ovat suorastaan korvia särkeviä hälytysmerkkejä meille päättäjille me emme enää voi sulkea silmiämme sanoa että me emme tienneet suomen hyvinvointivaltion mallissa meidän on pystyttävä parempaan lapsiasiainvaltuutettu puhuu hyvinvointivaltion alisuoriutumisesta tämä on hyvin kuvaava sana sille mitä nyt tapahtuu me emme myöskään voi piiloutua talouden taakse kovaa talouspolitiikkaa on investoida lapsiin se on kovaa talouspolitiikkaa se ei ole pehmeää politiikkaa joten jokaisen niistä jotka kannattavat kovaa talouspolitiikkaa luulisi haluavan investoida lapsiin edustaja kaikkonen peräänkuulutti asennemuutosta työpaikoille mutta kyllä me tarvitsemme asennemuutosta

täällä on helppo yhtyä niihin puheenvuoroihin joissa on tuettu lapsiasiainvaltuutetun vetoomusta että meidän tulisi tälle lapsipolitiikalle luoda yhteiset tavoitteet ja myöskin sitten sellaiset konkreettiset mittarit joilla tätä asiaa voidaan tarkastella tämän päivän tekemisessä se että on todennut että tämä alisuorittaminen hyvinvointivaltiossa on mahdollista on juuri sitä että meillä on niin paljon pirstaleisuutta tässä lapsipolitiikassa ja se on jakautunut niin monen toimijan kesken ja siinä mielessä kokonaisuus jää monta kertaa heikosti hahmotetuksi talousarvion yhteydessä nämä lapsivaikutusten arviot olisi aina varmaan kaikkein tärkeintä tehdä tapahtuu se sitten kuntatasolla mahdollisella tulevalla maakuntatasolla tai täällä eduskunnassa kiinnittäisin huomiota siihen että täällä eduskunnassa meillä valitettavan usein on tullut sellaisia esityksiä joissa nämä lapsiasiainvaikutukset ovat jääneet mutta kaiken kaikkiaan on hyvä että me nyt tässä yhteydessä pääsemme keskustelemaan ja toivon mukaan sitten myöskin tekemään konkreettisesti tekoja

arvoisa herra puhemies on hyvä että meillä on yhteinen tavoite lapsiystävällisemmästä suomesta ja tällä hallituskaudellahan on asian eteen tehty toimenpiteitä esimerkiksi harrastetakuu mikä täällä täällä keskustelussa esille nousi jokaisella suomalaisella lapsella perhetaustasta ja tulotaustasta riippumatta olisi oikeus yhteen harrastukseen tämä on ollut kokoomuksen keskeinen tavoite ja jo opetusministerinä ollessaan edustaja sarkomaa palautti koulujen kerhotunnit se on yksi erinomainen keino saada lapsille harrastuksia varhaiskasvatukseen on myös panostettu maksuton varhaiskasvatus tuli vuodenvaihteessa lähes seitsemälletuhannelle uudelle perheelle ja varhaiskasvatusmaksuja on alennettu niin että yhä useammat lapset pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin arvokasta on myös se että perusopetukseen

nyt on myös nostettu esille toisen asteen kalleus ja se että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus toisen asteen koulutukseen ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa

arvoisa puhemies lapsiasiainvaltuutetun erittäin kertomus pohjautuu ykn lasten oikeuksien sopimukseen ja siinä on hyvin keskeisesti vedetty yhteen tärkeitä johtopäätöksiä kukaan ei sinänsä kiistä sitä että hallituksen tietyt kärkihankkeet ovat hyviä ja voivat tuoda myös hyviä uudistuksia mutta suuri kokonaiskuva on se että on vain sirpaleisia yksittäisiä hankkeita kun peruspalveluita on murennettu ja lapsen ja nuoren oikeutta koulutukseen on heikennetty näiden perusasioiden pitäisi olla vahvasti kunnossa syrjäytymisen ehkäisyn kannalta ja harrastetakuukin on kannatettava asia mutta se tarvitsee oikeasti vaikuttavia toimia että se myös toteutuu käytännössä

sitten mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies

tuomas kurttila ansaitsee lämpimät kiitokset erinomaisesta kertomuksesta jonka toivottavasti kaikki kansanedustajat ja muutkin päättäjät lukevat huolella kertomuksessa on paljon tärkeitä näkökohtia tuomas kurttila kirjoittaa hyvin suomi elää hyvinvointivaltion alisuoriutumisen aikaa emme onnistu riittävästi nostamaan heikommassa asemassa olevia lapsia hyvinvoinnin lahjakkuuden ja sosiaalisen nousun kärryille syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen ovat olleet viime vuosina eniten toistettuja poliittishallinnollisia iskulauseita käytännössä ongelmia hoidetaan hankkeilla ja sirpaleisilla kehittämistoiminnoilla ja syvälliset yhteiskuntapolitiikan johtopäätökset jäävät tekemättä olemme sekavuuden tilassa joka näkyy ylimitoitettuna politiikkapuheena ja alimitoitettuina kansallisina päätöksinä voimakasta tekstiä meille kaikille arvoisa puhemies lapsiasiainvaltuutettu jatkaa raportissaan perheen pienituloisuus on yhteydessä kulutuksen niukkuuteen sekä sosiaalisiin ja kulttuurisiin riskeihin pienituloisuuden havaittu helposti periytyvän lapsen myöhempiin elämänvaiheisiin pienituloisten perheiden lasten sosiaalinen liikkuvuus on esteisempää näin ollen yhteiskunnallisten asemien väliset erot tai luokkaerot todennäköisesti syvenevät mannerheimin lastensuojeluliiton selvityksen mukaan köyhien perheiden lapset ovat pudonneet tavallisten asioiden ulkopuolelle köyhissä perheissä lapset joutuvat luopumaan harrastuksistaan he eivät pysty osallistumaan syntymäpäiväjuhlille heitä kiusataan jopa useammin kuin muita he kokevat etteivät he voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin perheissä joissa on työttömyyttä taloudellisia tai terveydellisiä ongelmia tai muita vaikeuksia vanhempien voimavarat eivät välttämättä riitä lasten tarpeiden kohtaamiseen tämä aiheuttaa lapselle yksin jäämisen tunnetta ja ulkopuolisuuden kokemista arvoisa puhemies säästöt ja leikkaukset palveluissa satuttavat eniten tuen tarpeessa olevia perheitä lapsia ja nuoria jos palvelut eivät kohtaa ihmistä eniten kärsivät heikoimmassa asemassa olevat sekä alueelliset että sosioekonomiset terveys ja hyvinvointierot näyttävät pysyviltä ja jopa paikoin kasvavilta meiltä on unohtunut että panostukset lapsiin ovat tärkeimpiä tulevaisuusinvestointeja mitä ikinä voimme tehdä siksi sdpn tavoite kohti maksutonta varhaiskasvatusta on niin tärkeä yksi panostettu euro varhaiskasvatukseen tulee selvitysten mukaan yhteiskunnalle moninkertaisena takaisin tästä on konkreettisesti kysymys kun puhumme kestävän kehityksen yhteydessä hyvinvointitaloudesta ja hyvinvointi investoinneista nyt suunta on täysin hallituksen päätökset lisäävät tuloeroja ja näin toimitaan täysin tietoisesti tämä ei ole oikeudenmukaista mutta se ei ole myöskään järkevää tulevaisuuspolitiikkaa satsaukset kaikkien hyvinvointiin hyödyttävät koko yhteiskuntaa leikkaukset vääristä kohdista taas tulevat yhteiskunnalle kalliiksi hyvinvointitalous on kestävän kehityksen politiikkajohdonmukaisuuden varmistamiseksi otettava politiikan keskiöön ja koko poliittisen toiminnan punaiseksi langaksi päätöksien taloudellisia ja inhimillisiä seurauksia on pystyttävä ennakoimaan paremmin tekemällä vaikuttavuusarviointeja sekä laskemalla vaihtoehtoiskustannuksia sekä ottamalla käyttöön uusia skenaariomenetelmiä ja hyvinvointimittareita

kaikki lapset hyötyvät varhaiskasvatuksesta mutta erityisen suurta vaikuttavuus on heikoimmista oloista tuleville lapsille joiden kasvuympäristössä on heidän kehitystään haittaavia tekijöitä kuten terveysongelmia tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia

hallitus on sysännyt vastuun suurista ryhmistä kunnille mutta kuten lapsiasiainvaltuutettu tuomas kurttila toteaa varhaiskasvatusta tulisi pitää kansallisena kysymyksenä ei kaupunkipolitiikkana eikä kuntien asiana tällä hetkellä lapsen elämään vaikuttaa liikaa se mihin perheeseen ja mihin kuntaan hän syntyy kuntien välisen eriarvoisuuden lisäksi subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen kahteenkymmeneen viikkotuntiin niiltä lapsilta joiden huoltajat eivät työskentele kokoaikaisesti opiskele päätoimisesti tai toimi yrittäjinä on myös eriarvoistavaa

kertomuksesta seuraavat neljä politiikkasuositusta jotka mielestäni ovat erittäin tärkeitä ensinnäkin poliitikkojen pitäisi tutustua niiden lasten ja nuorten elämään jotka ovat pudonneet normaalista arjesta toiseksi lasten oikeuksien julistus on otettava vakavasti ja kaiken politiikan ohjenuoraksi kolmanneksi lapsipolitiikan strategian luominen ja sen toteuttamisen seuranta on tehtävä pikaisesti neljänneksi lapsivaikutusten arviointi ja kunnolliset mittarit arviointiin on saatava käyttöön niin eduskunnassa kuin maakunta ja kuntatasollakin vielä kerran kiitos lapsiasiainvaltuutetulle puhuttelevasta raportista

arvoisa puhemies hyvinvointivaltion alisuoriutumisesta lapsipolitiikan uudistamiseen siihen siis kehottaa meitä kaikkia päättäjiä ryhtymään tässä kertomuksessaan se on pysäyttävä mutta myös tärkeä viesti lainsäädäntö suomessa tämäkin todetaan kertomuksessa on hyvällä mallilla verrattuna moniin muihin maihin mutta kehitettävää on hyvinvointivaltion rakenteet rapistuvat ja kangistuvat ellei niitä jatkuvasti kehitetä niin nykypäivän kuin tarpeita vastaavasti lapsiasiainvaltuutettu peräänkuuluttaa kansallisen lapsipolitiikan strategian valmistelua perustana ykn lapsen oikeuksien yleissopimus ongelmaksi on suomessa muodostunut lainsäädännön sirpaleisuus ja hankepohjaisuus sekä systemaattisen lapsivaikutusten arvioinnin puute nämä puutteet ovat tulleet surullisen selviksi tämän hallituskauden aikana varhaisen puuttumisen tärkeyttä ja merkitystä kyllä painotetaan mutta kun arvioin hallituksen käytännön toimia näkyy juuri epäjohdonmukaisuus ja sirpaleisuus joista lapsiasiainvaltuutettu kirjoittaa tässä edustaja vehkaperä aikaisemmassa keskustelussa viittasi lape lape hankkeeseen ja se on hyvä esimerkki hallitus siis suuntaa kärkihankerahoitusta sinänsä perusteltuun ja kannatettavaan lape hankkeeseen joka on määräaikainen samanaikaisesti tehdään lasten eriarvoisuutta kasvattavia pysyviä heikennyksiä lainsäädäntöön esimerkiksi varhaiskasvatuksen osalta varhaiskasvatuksen kenttä on suomessa muuttunut moninaisemmaksi ja tällä hetkellä ollaan tilanteessa jossa lasten oikeudet varhaiskasvatukseen toteutuvat eri tavalla riippuen siitä paikkakunnalla asuu ja minkälaisesta perhetaustasta lapsi sattuu tulemaan kunnallinen varhaiskasvatus voi suomessa olla järjestetty kokoaikaisena osapäiväisenä tai osaviikkoisena riippuen siitä kunnassa toteutettu subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoituksia varhaiskasvatuksen ryhmäkoot vaihtelevat sen mukaan onko kyseessä kunnallinen vai yksityinen palveluntuottaja ja riippuen siitä onko kunta kasvattanut ryhmäkokoja hallituksen mahdollistamalla tavalla tämän lisäksi kunnissa on monesti tarjolla myöskin perhepäivähoitoa sekä kirjava joukko erilaisia avoimia varhaiskasvatuspalveluita ja kerhotoimintaa kunnissa on myös vaihtelevia käytäntöjä mitä tulee palveluohjaukseen ja sen käyttöön joissain kunnissa pyritään jopa ohjaamaan vanhempia lähinnä äitejä kotihoidon tuen piiriin ja avoimien varhaiskasvatuspalveluiden käyttäjiksi säästöpaineiden seurauksena nämä erilaiset kunnalliset käytännöt ja perheiden erilainen suhtautuminen varhaiskasvatukseen näkyvät osallistumisasteen alueellisena vaihteluna niin koko valtakunnan tasolla kuin kuntien ja kaupunkien sisälläkin

viime vuosien aikana tapahtuneet muutokset vaikuttavat suomalaisten lasten yhdenvertaisuuteen ennen yksityistä päivähoitoa tarjoavat tahot olivat lähinnä pieniä toimijoita yhdistyspohjaisia tai säätiöitä jotka painottivat esimerkiksi vaihtoehtoista pedagogiikkaa mutta tällä hetkellä voimme suomessakin puhua päiväkotibisneksestä kun isot voittoa tavoittelevat kotimaiset ja ulkomaiset ketjut ovat kasvattaneet omaa rooliaan varhaiskasvatuspalveluissa näissä kaupallisissa päiväkodeissa henkilöstöllä on keskimääräistä pienemmät palkat ja erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia ei oteta yksityiseen päiväkotiin välttämättä lainkaan eli tämäkin on lapsia eriarvoistava käytäntö yksityistäminen tästä syystä ei voi olla vain paikallinen kysymys joka ratkaistaan paikallisella tasolla vaan siitä on vasemmistoliiton näkemyksen mukaan säädettävä valtakunnallisesti ulottamalla tämä voitontavoittelun kielto perusopetuksen tavalla myöskin varhaiskasvatuksen puolelle tämäkin on kysymys johon nimenomaan lapsiasiainvaltuutettu aikaisemmin suomessa on kiinnittänyt huomiota vierailin itse maanantaina turkulaisessa päiväkodissa joka sijaitsee alueella jossa on työttömyyttä ja vieraskielisiä asukkaita paljon lasten kanssa päivittäin äärimmäisen arvokasta työtä tekevien ammattilaisten vahva viesti kansanedustajille oli että ryhmäkokoihin ja henkilöstön palkkaukseen ja työehtoihin on kiinnitettävä enemmän huomiota jos halutaan edistää varhaiskasvatuksen laatua ja lasten tasa arvoa

asia johon lapsiasiainvaltuutettu kiinnittää huomiota tässä lastensuojelun tilanne lastensuojelun asiakasmäärät ja sosiaalityöntekijöiden kuormitus ovat kasvaneet vahvasti johtuen kuten tässäkin kertomuksessa todetaan muihin palveluihin tehdyistä leikkauksista tämä tuo taas kerran esille kuinka epäjohdonmukaisia tämän hallituskauden aikana tehdyt ratkaisut ovat olleet on selvää että lastensuojelun paineita pitkällä tähtäimellä saadaan alenemaan vain parantamalla koko lapsille ja lapsiperheille suunnattua palvelujärjestelmää mutta olen silti huolissani siitä ettei hallitus nyt näytä tarttuvan sosiaalityöntekijöiden ja vasemmistoliitonkin tekemään ehdotukseen lakisääteisestä enimmäisasiakasmäärästä lastensuojelussa ongelmat ovat jatkuneet liian pitkään useista korjausyrityksistä huolimatta ja sosiaalityön kuormittavuus vaikuttaa suoraan myöskin kuntien mahdollisuuksiin saada riittävästi pätevää henkilöstöä rekrytoitua lastensuojeluun hallituksen asettama selvityshenkilö aulikki kananoja sanoi tänä aamuna että hänellä on hieman turhautunut olo koska varhaisen puuttumisen kysymys on on ollut esillä lastensuojelukeskustelussa ainakin toistakymmentä vuotta hallituksen päätökset ovat tältä osin olleet ristiriitaisia joten on vaikea nähdä että lastensuojelunkaan tilanteeseen olisi tulossa merkittävää parannusta ellei hallitus ole valmis käyttämään järeämpiä ohjauskeinoja

arvoisa puhemies

vallitse suinkaan yksimielisyys meidän ei kuitenkaan kannata keskittyä liikaa erimielisyyksiin vaan keskittyä yhteisiin tavoitteisiin puoluepolitiikan ja erilaisten ideologioiden keskellä me nimittäin kaikki tavoittelemme lapsipolitiikassa samaa päämäärää lasten etua joka pitää sisällään huolenpidon turvallisuuden ja oikeuden lapsuuteen lapsiasiavaltuutettu vetoaakin meihin kansanedustajiin jotta määrittäisimme ja hyväksyisimme yhdessä lapsipolitiikan keskeiset tavoitteet ja tarkkailisimme muutosten konkreettisia mittareita uskon että eduskunnassa on yhteistä tahtoa tehdä lapsivaikutusten arviointi kokonaisvaltaiseksi osaksi päätöksentekoa tämän johdosta nyt nimiä toimenpidealoitteeseen jossa lapsivaikutusarviointi saatetaan vakiintuneeksi osaksi ministeriöiden lainvalmistelua asia on meidän kaikkien yhteinen ja aloitteelle onkin jo allekirjoittajia kaikista eduskuntaryhmistä suomessa on jo vuosia puhuttu lapsivaikutusarvioinnin tekemisen tärkeydestä esimerkiksi jo vuonna kaksituhattaviisi sosiaali ja terveysministeriön alainen toimikunta nimeltä lapsille sopiva suomi totesi kaikissa yhteiskunnan toimenpiteissä ja päätöksissä jotka koskevat lapsia on otettava huomioon lapsen etu sama tavoite toistuu valtioneuvoston vuonna kaksituhattakaksitoista hyväksymässä suomen ensimmäisessä kansallisessa ihmisoikeustoimintaohjelmassa toimintaohjelman hankkeisiin sisältyi hanke lasten ja nuorten huomioimiseksi kaikessa päätöksenteossa nykyisen lapsipolitiikan haaste on sen sirpaloituminen lasten hyvinvoinnin edistämiseksi tehdään kyllä yksittäisiä toimenpiteitä mutta kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa tarvitaan asiantila asiantila on ensi tilassa sellaiseksi että hallituksen esityksiin sisältyy jatkossa tieto siitä onko niitä laadittaessa tehty lapsivaikutusarviointi arvoisa puhemies vanhemmilla on vastuu lapsista ja samoin meillä päättäjinä on vastuu yhteiskunnasta jota tuleville sukupolville rakennamme lapset ovat luonnostaan toiveikkaita ja samoin meidän on oltava aikuisina toiveikkaita ja uskallettava tavoitella rohkeasti sellaista suomea joka on maailman paras paikka lapsille

arvoisa

antanut nyt eduskunnalle kertomuksensa ensimmäistä kertaa kertomus annetaan kerran neljässä vuodessa se koskee lapsiasiainvaltuutetun toimialaan liittyviä kysymyksiä ja sen tarkoituksena on luoda eduskunnalle edellytyksiä kansallisen lapsipolitiikan rakentamiseksi sekä tarkastella systemaattisesti suomen lainsäädännön suhdetta ykn lapsen oikeuksien sopimuksiin haluaisinkin tässä heti ensimmäisenä haastaa teitä hiukan hyvät edustajakollegat pohtimaan sitä mikä olisi sen tässä kertomuksessa peräänkuulutetun lapsistrategian tavoite onko se haukkua tätä tai edellistä hallitusta tai sitä sitä edellisiä hallituksia tehdystä tai tekemättä jättämisestä en ihan usko uskon että tavoitteena olisi löytää ne asiat ja tavoitteet joista voisimme vihdoin olla yhtä mieltä ja luoda niiden pohjalle

pitkäaikaisempaa politiikkaa ja toimenpiteitä toivottavasti voisimme joskus keskittyä tämänkin asian pohtimiseen ja pohtia onko siihen aidosti ja oikeasti edellytyksiä tämän keskustelun perusteella tänään hiukan kuulostaa että ei välttämättä mahdollisuuksien tasa arvo on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kulmakivi jokaisella ihmisellä tulee olla tasa arvoiset mahdollisuudet perhetaustasta

mahdollisuuksien tasa arvo on myös yksi kokoomuksen kantavista arvoista lapsia koskevan päätöksenteon ytimessä on tämän tasa arvon turvaaminen ja vahvistaminen muun muassa koulutuksen perhepalveluiden neuvoloiden ja erilaisten sosiaali ja terveyspalveluiden avulla kuitenkin edelleen koulutustaso periytyy suomessakin voimakkaasti vaikka olemmekin koulutuksen tasa arvossa ja saavutettavuudessa euroopan kärkeä yhdessä viron kanssa vaikuttaa lapsen perhetausta ja lähtötaso edelleen liian voimakkaasti siihen millaiseksi hän kokee mahdollisuutensa ja halukkuutensa kouluttautua koulutuksen periytymisessä ja lasten hyvinvoinnin ja todellisuuksien eriytymisessä on kyse monen asian summasta toisaalta kouluttautumiseen ja osallisuuteen vaikuttavat yhä perheen varallisuus ja kotoa opitut asenteet vanhempien koulutustaso ja näkemys koulutuksen kannattavuudesta sekä asuinpaikka ja esimerkiksi etäisyys oppilaitoksista yksi voimakkaimmista tekijöistä lähtötasoerot ja perhetaustan vaikutus lasten varhaisten vuosien merkityksestä tulevaisuuden koulumenestykselle ja elämässä pärjäämiselle saadaan jatkuvasti uutta tietoa tutkimukset osoittavat että erityisesti lapsen varhaisiin vuosiin panostamalla voidaan ennaltaehkäistä monia ongelmia tulevaisuudessa hallitus alensi varhaiskasvatusmaksuja yhteensä seitsemälläkymmenellä miljoonalla eurolla vuoden alussa uudistuksen on arvioitu lisäävän varhaiskasvatuksen osallistumisastetta ja lisäävän vanhempien työllisyyttä jopa neljällätuhannellakahdellasadalla henkilöllä myönnän että hallitus on tehnyt myös toimenpiteitä joita itse toivon että ei olisi tehty ryhmäkoot ovat merkittävä varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttava asia nyt tehdään kuitenkin muitakin hyviä tekoja varhaiskasvatuslaki uudistetaan ja ja siinä lapsen etu ja hyvinvointi

varhaiskasvatus on suunnitelmallista pedagogista toimintaa jota toteuttavat kasvatuksen ammattilaiset uuden varhaiskasvatuslain myötä kaksi kolmasosaa varhaiskasvatuksen henkilöistä on korkeasti koulutettuja joko kasvatustieteen kandidaatteja tai

lapsen edun ja lapsipolitiikan tavoitteellinen toteuttaminen vaatii entistä enemmän hallintorajat ylittävää yhteistyötä kuten kertomuksessa todetaan voivat liian syvät rajat eri hallinnonalojen hallinnonalojen välillä haitata lasten kannalta hyvien toimintamallien syntymistä kokoomus on lapsiasiainvaltuutetun kanssa samaa mieltä siitä että lapsia koskevista asioista pitäisi päättää aina lapsen etu edellä samoin lapsia ja perheitä koskevien palveluiden pitäisi olla saavutettavissa mahdollisimman lähellä lasten ja perheiden todellista arkea lapsipolitiikan pitkän linjan tavoitteena tulee olla riittävä lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa perheiden hyvinvoinnin ja toimeentulon varmistaminen sekä sen turvaaminen että kaikki lapset saisivat elää lapsuuttaan tai asuinpaikkaan katsomatta yhdenvertaisesti lapset on nähtävä nykyistä selkeämmin omana väestöryhmänään jolla on väestöryhmäspesifejä tarpeita tällä hallituskaudella on otettu toisaalta isoja askelia askelia lapsi ja perhepalveluiden kehittämisessä siitä lähtökohdasta että huomioidaan lasten ja nuorten todelliset tarpeet muun muassa lape hankkeen myötä sen väärinkäsityksen haluaisin korjata että kyseessä olisi tällainen hanke jossa ikään kuin hankerahoituksen myötä tehdään jotakin nyt ja sen tekeminen lopetetaan tässä hankkeessahan on loppu mutta hankkeen tavoitehan on löytää niitä hyviä toimintamalleja joiden avulla hyviä toimintamalleja levitetään kunnasta toiseen tai maakunnasta toiseen ja koota niitä nykyään olemassa olevia toimintamalleja perheiden paremmin saataville ja kun tämä hanke loppuu niin nämä toimintamallit ovat toivottavasti pysyvästi käytössä

niin ja nämä resurssit ovat siellä palveluissa jo tällä hetkellä ja niitä yritetään vain koota paremmiksi kokonaisuuksiksi siitä lapessa on kysymys haluaisin vielä kommentoida tästä lapsiasiainvaltuutetun pitkästä kertomuksesta johon on koottu paljon paljon tietoa kirjallisuudesta ja johon toisaalta tutkijat ovat kirjoittaneet osan näistä osuuksista edustaja gustafssoninkin esiin ottamaa kohtaa jossa puhutaan

oppivelvollisuuden yläikärajasta ja toisaalta siitä minkälaisia palveluita ja tukea meidän tulisi tarjota niille jotka eivät toiselle asteelle etene tai sen keskeyttävät olen ehdottomasti samaa mieltä siitä että meidän tavoitteenamme tulee olla se että mahdollisimman moni nuori tai toivottavasti jopa kaikki suorittaisivat vähintään toisen asteen koulutuksen täällä pohdiskellaan sitä millä tavoin voisimme voisimme päästä siihen tavoitteeseen ja todetaan että ne nuoret jotka keskeyttävät tai eivät hakeudu toisen asteen koulutukseen tarvitsevat monesti voimakkaampia tukevampia toimenpiteitä ja enemmän tukea kuin toisen asteen koulutus voi tarjota tämä onkin asia jota meidän tulisi pohtia mitkä ovat ne toimenpiteet joilla voimme vaikuttaa parhaiten siihen että kaikilla olisi edellytykset selviytyä toisen asteen koulutuksesta ja toivottavasti siitä vielä pidemmälle pidemmälle opinnoissaan arvoisa puhemies vielä tähän ihan loppuun muutama sana täällä jo esillä olleesta alhaisesta syntyvyydestä on totta että paljon voimme tehdä politiikalla ja valitettavasti me emme onnistuneet tällä hallituskaudella uudistamaan perhevapaita meidän pitäisi päästä siihen tilanteeseen jossa työn ja perheen yhteensovittaminen on on helppoa maissa joissa näin on syntyvyys on korkeampaa toivottavasti me onnistumme perhevapaauudistuksen tekemisessä seuraavalla hallituskaudella on kuitenkin yksi asia johon voimme vaikuttaa itselläni on kaksi pientä lasta ja monesti mietin kuinka me puhumme lapsista ja perheistä tuomme monesti esiin vain niitä negatiivisia asioita sitä kuinka lasten kanssa oleminen työn työn ja perheen yhteensovittaminen on välillä raskasta tai kuinka varhaiskasvatuspalveluissa olisi paljon kehitettävää myönnän että näinkin on mutta yritän itse ainakin kiinnittää huomiota siihen että kerron niistä hyvistä asioista siitä kuinka hienoa on kun saa olla äiti saa olla vanhempi meillä on upeat varhaiskasvatuksen ammattilaiset jotka tekevät joka päivä tärkeää työtään

niillä edellytyksillä mitä heillä on toivottavasti pystymme niitä edellytyksiä parantamaan mutta ainakin omat havaintoni päiväkodeista ovat että siellä tehdään erittäin hyvää työtä ja vien ilolla ilolla hyvillä mielin joka päivä lapseni päiväkotiin
täällä näyttää olevan nyt halukkuutta debattiin otetaan lyhyt debatti pyydän niitä jotka haluavat käyttää puheenvuoron

arvoisa puhemies hyvistä asioista puhuminen on helppoa silloin kun itsellä elämässä asiat ovat hyvin niille perheille joilla tilanne on toisenlainen voi olla vaikea niistä puhua ja tämä meidänkin tässä salissa on on syytä muistaa en oikein ymmärrä myöskään sitä miksi kokoomus kokee tämän kertomuksen jotenkin uhkana omalle politiikalleen toki tosiasioita on vaikea kuunnella esimerkiksi subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen tulee jäämään historiaan täälläkin mainitaan mutta kuitenkin on sanottava että tämä kirjanen on suomalainen lapsikirja kun luette tätä ja katsotte tarkkaan niin eihän täällä puhuta nyt viime vuosina tehdyistä päätöksistä vaan täällä käydään läpi esimerkiksi hallitusohjelmat kaksituhattaviisitoista sen takia meidän jokaisen jokaisen on syytä katsoa peiliin ja lukea tarkkaan nämä täällä olevat asiat

totean ensiksi edustaja ala nissilälle että ei vasemmisto ole puolustanut palkkakartellia millään tavalla vaan päinvastoin on nyt eturintamassa sitä selvittämässä koska me kannatamme varhaiskasvatusammattilaisten palkkojen korotuksia mitä tulee alhaiseen syntyvyyteen luulen kyllä että suomalaiset lapsiperheet ovat enemmän huolissaan omien omien tulojensa riittävyydestä siitä onko työtunteja riittävästi saako asuntovelan maksettua saako opintolainan maksettua jonka osuutta tämä hallitus on kasvattanut kuin että siellä kotisohvalla oltaisiin huolestuneita valtionvelan kehityksestä kyllä ne oman arjen toimeentulohuolet ovat ensisijaiset monille lapsiperheille

tyyppiesimerkki niistä epäkohdista mistä lapsiasiainvaltuutettu kirjoittaa tehdään hyviä hankkeita jotka ovat määräaikaisia ja sitten te teette pysyviä eriarvoistavia heikennyksiä lainsäädäntöön joita te ette ole valmiit korjaamaan edes asiantuntijakritiikin jälkeen ei edes sellaisessa tilanteessa jossa valtiontalouden tila taas on parantunut suomalaiset lapset kärsivät näistä pysyvistä heikennyksistä jotka te olette tehneet tämän kauden aikana

rouva puhemies on tietyllä tavalla ikävää nähdä ettei täällä ole ministereitä kuuntelemassa kun näinkin merkittävästä asiasta olemme keskustelemassa todella vahvaa tekstiä tässä kertomuksessa kaikki kaikki ministerit tuskin ovat ulkomailla tällä hetkellä tässä nimenomaan on tuonut esille tämän lapsivaikutusten arvioinnin puutteen jopa hallituksen keskeisten talousarvioesitysten osalta puuttuvat lapsiarvioinnit asuminen ja työelämään liittyvät kysymykset se että jokaisella lapsella on mahdollisuus ruokaan ja niihin varusteisiin joita tarvitsevat nämä kaikki asiat koskettavat useampaa eri ministeriötä ja sen vuoksi hallitukselta olisi ollut kohtuullista että täällä olisi ollut edustus paikalla sillä lapsiin panostaminen on parasta ennaltaehkäisyä joka tuo säästöä tulevaisuuteen alhainen syntyvyys syntyvyys kertoo epäonnistuneesta perhepolitiikasta jossa vastuu on pitkällä aikajänteellä monen harteilla mutta nyt täytyy kääntää katseet niin että nuo teot muodostavat sellaisen tulevaisuuden että

puhemies jotenkin olen hiukan hämmentynyt kun selvästi ette ihan kuulleet mitä sanoin kuulette sen minkä halusitte kuulla en minä koe että tämä kertomus on millään tavalla uhka meidän politiikalle minä haastoin meitä täällä miettimään sitä mitkä ovat ne yhdistävät tekijät sille että voisimme luoda sen tässä kertomuksessa peräänkuulutetun pitkäaikaisen lapsistrategian sitähän minä yritin sanoa

tulee niin se sinällään on hanke mutta se on huono esimerkki siitä että että hankerahoituksella tehtäisiin jotakin huonoa ymmärrän sen kritiikin ja se on erittäin aiheellista mielestäni meidän pitää nimenomaan pohtia niitä toimenpiteitä joilla me vahvistamme lasten ja perheiden palveluja tai toisaalta kannustamme sen minkä voimme politiikan keinoin tehdä että että perheet kokisivat että lasten lasten hankkiminen ja saaminen on on kannattavaa puhuin myös ihan yleisestä diskurssista en tästä

totta kai tässä tulee tuoda esiin juuri ne politiikkatoimet ja niiden vaikuttavuudet mutta yleisessä diskurssissa se on yksi vaikuttava tekijä millä tavoin me puhumme ja millaista kuvaa me luomme luomme palveluista ja niiden laadusta

rouva puhemies minä itse ainakin koin niin ja tervehdin ilolla edustaja multalan ajatusta siitä minkälaisen kuvan me aikuiset ja me yhteiskunnassa annamme lapsista nuorista ja tulevaisuuden perheistä

arvoisa puhemies tuntuu hieman oudolta kuunnella näitä hallituspuolue edustajien argumentteja eiväthän palvelut parane puhumalla niitä paremmiksi ja tässä lapsiasiainvaltuutetun toimintakertomuksessa esimerkiksi todetaan hyvin selkeästi tämänhetkisestä lastensuojelun ahdingosta lastensuojelun arvo ja ahdinko on otsikoitu tämä osio siellä että palveluiden leikkaukset ovat johtaneet siihen että me joudumme nyt sammuttamaan tulipaloja sen sijaan että meillä olisi toimivat peruspalvelut ja tämä hallituksen politiikka kun täällä äsken käytiin debattia esimerkiksi te edustaja vehkaperä kysyitte että miten voi olla että meillä nyt lastensuojelun määrät ovat kasvaneet niin paljon te te ette ilmeisesti ole lukenut tätä lapsiasiainvaltuutetun toimintakertomusta täällä kerrotaan että se johtuu siitä että

leikanneet

lapset on meille kaikille puolueille erittäin tärkeä asia ja kaikki puolueet olemme olleet vuorollaan hallituksessa ja jatkuvasti joka vuosi on lapsien lisääntymisen määrä vain vähentynyt ja vähentynyt meidän on ihan tyhjä tässä alkaa syyttelemään toisiamme me olemme tehneet paljon isoja hyviä toimenpiteitä niin ovat tehneet edellisetkin hallitukset ja kukaan ei varmasti ole tehnyt niitä sen takia että lapsiperheillä olisi huonompi olla

jotta me pääsisimme tästä eteenpäin meidän olisi nyt löydettävä joitakin isompia selkeitä toimenpiteitä mitä olisi esimerkiksi joku vanhemmuuden palkka tai ihan mitä tahansa asioita joilla me me saisimme yleensä ottaen laajasti tilanteen nousemaan tällä toistemme syyttelyllä me emme pääse mihinkään

puhemies on pakko sanoa että tässä kertomuksessa osutaan siihen ytimeen mistä tosiasiassa kertomuksen tarve nousee silloin kun yhdenvertaisuuslakia säädettiin todettiin että on järkevää jatkossa arvioida lapsivaikutuksia ja hakea isompaa strategista selkää siihen miten lapset ja nuoret ja heidän hyvinvointinsa otetaan aidosti poliittisen toiminnan keskiöön ja minusta tämä ansaitsee kyllä kehumisen paikan siinä että tässä on onnistuttu

kuinka rakenteellisesti välinpitämätöntä politiikkaa voidaan tehdä ja pystytään tekemään siksi ajattelen että lapsivaikutusten arviointi ja lapsistrategian tekeminen olisi kyllä todella tarpeen tämä on vakava paikka koska on osoitettavissa että huonommin ei enää paljon voi mennä kun lasten ja nuorten tilaa katsotaan tämä on se sosiaalinen kestävyysvaje josta voidaan myös puhua isona hintalappuna

arvoisa puhemies lapsiasiainvaltuutetun kertomuksen suuri sanoma on se että eriarvoisuus on kasvanut huomattavasti ja että juuri niissä kaikkein heikoimmin toimeentulevissa perheissä köyhimmissä perheissä niissä lapsiperheissä joissa lasten syrjäytymisriski on suuri on suurin ja tarvitaan tukea ja ja apua toisaalta tähän kehitykseen on johtanut se että lasten palveluita on rapautettu nyt on jo tutkimustuloksia siitä että päivähoidossa ovat hälinä ja levottomuus kasvaneet johtuen siitä että on lapsia jotka tulevat osaksi päivää ja lapsia jotka ovat koko päivän

arvoisa puhemies on aika uskomatonta kuunnella tätä keskustelua että lapsilta on viety palvelut kun viime kaudella leikattiin merkittävällä tavalla kuntien valtionosuuksia ja kunnat näitä palveluita tuottivat hyvin paljon yhdeksänkymmentä luvulla tehtiin leikkaukset ja lähinnä poistettiin nämä ennalta ehkäisevät palvelut joita ollaan nyt palauttamassa lapsiperheille ja kotipalveluja lisätään jotta vanhemmat saisivat tukea näitten lasten lasten hoitamiseen arvoisa puhemies lapsiasiainvaltuutettu kiinnittää juuri oikeaan asiaan huomiota meidän pitää saada kansallista koordinointia lapsi ja perhepolitiikkaan ja myös lapsistrategia on erittäin hyvä ja tärkeä asia viedä eteenpäin puolueesta puolueesta riippumatta ensi kaudella pitää saada aikaiseksi yli vaalikausien menevä strategia tähän liittyen ja ennen kaikkea mikä on tärkein perhe ja työelämän yhteensovittaminen lapsiasiainvaltuutettu aivan oikein sivulla kaksikymmentäviisi ottaa tämän huomioon että nyt liian paljon

kävimme tässä jossain kohtaa aikaisemmin keskustelua kuntien taloudesta ja silloin todettiin että se on myöskin hallituspuolueiden itse kirjoittama meidän raportteihin että kuntatalous heikkenee kuntataloudesta on muistaakseni leikattu yritin etsiä sitä eksaktia lukua kahdeksansataakahdeksankymmentä miljoonaa euroa tai elikkä ei kannata tässä salissa enää uudelleen toistaa sitä tästä syystä ne palvelut ovat heikkenemässä niissä kunnissa meillä on hyvin yksityiskohtaisia esimerkkejä joista yksi on se että lapsiryhmien kokoja päivähoidossa kasvatettiin ja kunnilta leikattiin rahat subjektiivista päivähoito oikeutta rajattiin kunnilta vietiin rahat etukäteen jollaista menetelmääkään ei ole ikinä aikaisemmin ollut sitten sanottiin että voitte kompensoida nostamalla kiinteistöveroa kompensointi kunnan toisesta kukkarosta toiseen ei ole kompensointi valtion puolelta mitä olisi tarvittu

huolestunut pääkaupunkiseudun lastentarhanopettajien palkoista me olemme myös hyvin huolestuneita helsingin valtuustossa tehtiin ponsi siitä että lomarahaleikkaukset jotka hallitus teki muun muassa lastentarhanopettajille ja kaikille muillekin pienipalkkaisille naisvaltaisille aloille korvattaisiin paikallisesti palkankorotuksilla valitettavasti molemmat keskustan jäsenet äänestivät tätä vastaan ja itse asiassa kolme keskustalaista jos väyrynen kuitenkin kunniapuheenjohtajana lasketaan myös keskustalaiseksi arvoisa rouva puheenjohtaja riittävät palkat ovat ongelma niin lastentarhanopettajilla kuin lastenhoitajilla ylipäätänsä kunnallisella puolella mutta samaan aikaan on ongelma myös se että ryhmäkokoja on kasvatettu monissa kunnissa hallituksen päätöksen pohjalta ja subjektiivista

tämä on luonut suuren epätasa arvon kuntien välillä on on sellaisia kaupunkeja jotka ovat toimineet viisaasti eivät ole kasvattaneet ryhmäkokoja mutta on liian paljon niitä kuntia jotka ovat nimenomaan leikanneet lapsilta hallituksen päätöksen

arvoisa puhemies lapsen oma osallistuminen ja ääni jäävät helposti huomioimatta meiltä päättäjiltä johtuu varmaan siitä että lapsi itse ei osaa eikä saa vielä äänestää lainsäädäntöä olisi kuitenkin kehitettävä lapsiystävällisempään muotoon lapsen osallisuuden parantamiseksi koska meidän nuorissa ja lapsissa on tulevaisuus lainsäädännön valmistelussa tulisi ottaa lapsen oikeuksien sopimus huomioon eikä vain niissä laeissa jotka koskettavat suoraan lapsia kuten lastensuojelulaki lainvalmistelun yhteydessä säännönmukaisesti tehtävä lapsivaikutusten arviointi olisi yksi keino joka auttaisi tunnistamaan sääntelystä kohtia joissa yhdenmukaisuus lapsen oikeuksien sopimukseen on varmistettava lapsiin kohdistuvien palvelujen saatavuudessa on paljon alueellisia eroja lapset ja perheet eivät ole millään tavoin alueellisesti tasa arvoisessa asemassa monet palvelut ovat liikaa kunnista riippuvaisia varsinkin jos palvelut eivät ole lailla turvattuja pienen kunnan päättäjänä olen monesti miettinyt voisiko neuvolatyön ja varhaiskasvatuksen yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi aika näyttää miten asiassa

rouva puhemies kun katsoo kuntataloutta se on tietysti lapsen elämän ja perheiden elämän kannalta aivan ensiarvoisen tärkeä asia koska kuntahan palvelut järjestää ja pitää huolen siitä että perheellä menee hyvin siinä ympäristössä missä perhe elää valtioneuvoston selonteossa neljä sanotaan selvällä suomen kielellä että pääministeri juha sipilän hallituksen toimenpiteiden yhteisvaikutus on nettomääräisesti kuntataloutta selvästi vahvistava vuoden kaksituhattayhdeksäntoista tasolla mikäli kunnat ja kuntayhtymät toteuttavat toimet täysimääräisesti lisäksi sote ja maakuntauudistus siirtää pois kunnilta väestön ikääntymisestä aiheutuvat sosiaali ja terveydenhuollon menopaineet ja lisäksi sitten vielä että valtionosuusvähennysten mitä te mainitsitte äsken

jälkeen kilpailukykysopimuksen vaikutus kuntatalouteen on lievästi kiristävä pidemmällä aikavälillä kilpailukykysopimuksen suotuisat vaikutukset työllisyyteen ja kasvuun hyödyttävät myös kuntataloutta tässä on tämä suuri villakoiran ydin moni kunta oli teidän aikananne noin neljäkymmentä kuntaa kriisikunta nyt meillä on jos oikein muistan kolme kuntaa jotka ovat kriisikunta

puhemies sivistysvaliokunnassa eilen lapsiasiamies kurttila esitteli tätä raporttiaan ja käytiin keskustelua minusta hän totesi siinä yhden mielenkiintoisen asian tämän keskustelun kannalta nyt kun tämä menee tämmöiseksi vähän perinteiseksi kirveiden heittämiseksi että kahdellekymmenelle prosentille lapsista suomi on todella erilainen kuin niille muille me kaikki tiedämme täällä että meillä on pääosin lapsipolitiikka palvelujen koulutuksen ja muun kohdalta hoidettu hyvin mutta sitten tämä alisuoriutuminen koskettaa kun kärjistän hän käytti nyt sanaa erityisesti noin kahtakymmentä prosenttia lapsista nämä ovat aina rohkeita lukuja mutta se on varmaan varmaan jotain sitä suuruusluokkaa nyt kysymys kuuluu että meillä pitää olla se poliittinen yhteinen tahto että kouluissa ne saavat tukiopetusta jotka sitä kotipalvelut toimivat kunnissa imatran mallin mukaan varhaiskasvatuksessa ryhmäkoot ovat kohtuullisia ja lapset saavat siellä myöskin sen sosiaalisen ja psykiatrisen tuen mitä tarvitsevat tässähän tämä pihvi

arvoisa rouva puhemies jokaisella suomalaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen se on kaksikymmentä tuntia viikossa saman verran kuin alaluokkalainen saa myös opetusta laadukkaissa alakouluissa vuosiviikkotunnin määrässä mutta silloin kun lapsi tarvitsee päivähoitoa kokopäiväisesti se arviointi voidaan tehdä sen tekevät sosiaalityöntekijät ja ammattilaiset ja varmasti se päivähoito oikeus sieltä napsahtaa ja se saadaan se on varmasti tarpeen silloin kun on kyse sellaisesta lapsesta joka erityistä tukea siinä kasvussa ja varttumisessa tarvitsee

että varhaiskasvatuksessa toimivien lastentarhanopettajien palkkaukset jäädytetään

arvoisa puhemies vähän tulee sellainen tunnelma hallituspuolueiden edustajien puheenvuoroista että tässä ammutaan sanansaattajaa ei se luo lapsille huonompaa arkea että oppositio ja lapsiasiainvaltuutettu nostavat näitä ongelmia esille vaan se että hallitus tekee huonoja päätöksiä kannattaisi katsoa nyt peiliin tämä on sipilän hallituksen perinteinen strategia itse pääministeristä alkaen että on niin ikävä keskusteluilmapiiri kun meidän leikkauksiamme vastustetaan muuten kaikki olisi hyvin no se että leikataan lapsilta köyhiltä opiskelijoilta leikataan juuri niiltä lapsiperheiltä jotka eniten tukea on röyhkeää ja julmaa politiikkaa jos haluaa muuttaa tämän mitä lapsiasiainvaltuutettu kritisoi että suomessa isossa talouspolitiikassa kun pistetään ne raamit pöytään keskusta ja kokoomus heittävät lapset sivuun ja sitten sen jälkeen kun on tehty leikkauspäätökset tehdään vähän hankkeita sinne tänne ja ajatellaan että tällä se hoidetaan niin hankerahalla ei korjata sitä että peruspalveluista leikataan ryhmäkokoja kasvatetaan ja olosuhteet heikkenevät juuri niillä jotka eniten tukea tarvitsevat tämä on sitä rakenteellista välinpitämättömyyttä

tässä keskustelussa on hyvin tullut esille se mitä lapsiasiainvaltuutettu kertomuksessaan toteaa eli tämä kokonaisarvion puute joka aiheuttaa tämän perhepolitiikan pirstaloitumisen olemme kuulleet täällä keskustalaisilta edustajilta jarvalta ja vehkaperältä mitä kaikkea hyvää hallitus on tehnyt mutta siinä samassa unohtuu se että hallitus on tehnyt lukuisia eriarvoisuutta lisääviä päätöksiä verotuksen lapsivähennys poistuu aiemmin jo lapsilisät irrotettiin indeksistä ja niiden tasoa leikattiin kansaneläkesidonnaisten etuuksien määrää on heikennetty työttömien lapsilla ei ole samoja oikeuksia kuin työssä käyvien vanhempien lapsilla ryhmäkokoja on kasvatettu leikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti niille

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat minun mielestäni lasten ja lasten ja nuorten asia on niin tärkeä että tässä on syytä etsiä yhteistä laajaa ymmärrystä siihen millä tavalla voimme huolehtia jokaisesta lapsestamme hyvin asuinpaikasta tai perhetaustasta riippumatta ja silloin myös tärkeään rooliin tulee se että peruspalvelut ovat kunnossa jokaisessa suomen kunnassa että me saamme lapsille apua silloin kun he apua tarvitsevat ovat he sitten päivähoidossa varhaiskasvatuksen piirissä tai toisaalta peruskoulussa tai sitten jatko opintojen piirissä sen takia on tärkeää että näitä panoksia nyt ohjataan ennen muuta sinne missä niitä eniten tarvitaan tässä esimerkiksi hallituksen panokset tasa arvorahoituksen tuplaamisessa ovat merkittävät eli eli halutaan auttaa nimenomaan siellä missä sitä apua eniten tarvitaan toinen kysymys on sitten lasten ja nuorten kuuleminen mistä olemme

arvoisa puhemies kyllä tässä nyt niin kuin hallituspuolueitten kansanedustajien puheenvuoroista käy hyvin selväksi että edelleenkään ei lueta sitä ei perehdytä siihen mitä asiantuntijat oikeasti sanovat mitä tämä kertomus yksiselitteisesti sanoo teidän tekemänne heikennykset varhaiskasvatukseen ja päivähoitoon ovat osuneet juuri niihin kaikista heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin tämä on täysin yksiselitteinen täysin itsestäänselvä asia

on tietenkin mukavaa kuulla tässä nyt hallituspuolueiden huoli lastentarhanopettajien työoloista mutta missä tämä huoli oli silloin kun te leikkasitte näiden ihmisten lomarahat ja siinä vaiheessa kun te veitte läpi politiikkaa ja päätöksiä jotka heikensivät näitten ihmisten mahdollisuutta tehdä omaa työtään tämä on täysin selvä viesti kentältä ryhmäkokojen kasvattaminen on heikentänyt lastentarhanopettajien mahdollisuutta tehdä sitä maailman tärkeintä työtä eli kasvattaa tämän maan tulevaisuutta

eriarvoistuminen on kyllä pitkän pitkän kehityksen tulos ei tällä hallituskaudella syntynyt tässä kertomuksessa kuulutetaan useammassa kohdassa tutkimustiedon perään ja myöskin tämmöisten pitkittäistutkimusten perään ja täytyy todeta että nämä tämän hallituskauden teot eivät kyllä vielä näy näissä hyvinvointia mittaavissa mittareissa vielä moneen vuoteen valitettavasti meneilläänhän on nyt monenlaisia toimia sekä hyvinvoinnin eteen että oppimisen eriarvoistumisen torjumisen eteen mutta minä kuuluttaisin sitä että meillä suomessa pitäisi päästä tekemään lasten eteen laaja alaista työtä yli hallintorajojen ja sen vuoksi se mitä tässä esitetään strategiasta on äärimmäisen hyvä asia eli kokonaisuus pitäisi ymmärtää eikä aina puhua pirstaleisesti edustaja jarva ja sen jälkeen viimeinen puheenvuoro tämän debatin aloittaneelle edustaja saloselle arvoisa puhemies kun kun perätään kokonaisarviointia tietysti on mukava että oppositio muistaisi sen että esimerkiksi köyhimmät lapsiperheet pääsevät varhaiskasvatuksen piiriin nyt helpommin koska maksuja on alennettu ja yhä useampi perhe on ilmaisen varhaiskasvatuksen piirissä ja jokaiselle lapselle turvataan kokoaikainen varhaiskasvatus jos perheellä ja lapsella on sille tarvetta tämä on subjektiivinen oikeus edelleen

niin yhä suurempi osuus pienten lasten vanhemmista käy töissä kokopäivätöissä kolmasosa pienten lasten äideistä ylitöitä eli ongelma ei sinänsä ole edes se etteivätkö meillä vanhemmat käy töissä vaan nimenomaan tämä osa aikatyön puute on se että ei pystytä yhdistämään näitä sekä parantamaan toimeentuloa että olemaan perheitten kanssa ja tämä ei kannusta tähän syntyvyyteen ja siihen toivelapsilukuun että perhe voisi sitä saavuttaa nämä ovat ne mihin meidän pitää puuttua jatkossa
arvoisa puhemies toin täällä esille hämmästykseni siitä että aluksi kokoomus mutta nyt myöskin tämän keskustelun aikana keskusta ikään kuin nostavat esille että miksi tässä tuodaan negatiivisia asioita esille ja täällä edustaja niinistö hyvin hyvin jo asiaa perusteli mutta arvoisat kollegat tiedän että te jotka täällä salissa olette olette juuri lasten puolestapuhujia sen vuoksi olenkin hyvin pettynyt siihen keskusteluun johon me nyt ajauduimme siis me joiden pitäisi ajaa yhteisesti yhdessä rintamassa näitä asioita tämä keskustelu menee nyt juuri siihen kuka on tehnyt mitä ja juupas eipäs väittelyksi se ei johda mihinkään

arvoisa rouva puhemies kyllä kun tätä keskustelua kuulee niin käy hyvin selväksi se että tämä opas on jäänyt kyllä todella monelta tässä salissa lukematta ja erityisesti olisi tietysti toivonut että keskusteluun osallistuvat hallituksen edustajat olisivat tämän lukeneet se mitä lapsiasiainvaltuutettu tässä hyvin selkeästi meille sanoo on se että me elämme

hyvinvointivaltion alisuoriutumisen aikaa kun kyse on meidän lapsistamme se missä me olemme pahiten epäonnistuneet on se että me emme pysty ottamaan niitä kaikista heikoimmassa asemassa olevia kaikista eniten apua tarvitsevia lapsia hyvinvointiin mukaan ja kyllä tämä on semmoinen asia joka ei selittämällä muuksi muutu kyllä tämä on semmoinen asia pitäisi tässä salissa pysäyttää jokaisen lasten eriarvoistuminen on hyvinvointivaltion suurin epäonnistuminen vähintään joka kymmenes lapsi elää tilanteessa jossa hän on vaarassa syrjäytyä osaamistaso laskee oppimiserot kasvavat ja lapsen mahdollisuuksiin vaikuttaa entistä enemmän se millaiseen perheeseen mille alueelle tai mihin sukupuoleen hän on sattunut syntymään tehokkain keino puuttua tähän lasten eriarvoistumiseen on hyvinvointiin ja tasa arvoiseen koulutukseen panostaminen sen takia kun me puhumme koulutusleikkauksista niissä on kyse paljon suuremmasta asiasta kuin yhdestä rikotusta vaalilupauksesta tai yhdestä yksittäisestä säästöstä siinä on kyse siitä isosta tulevaisuuslupauksesta siitä lupauksesta joka tässä maassa on aina annettu meidän lapsillemme ja meidän lapsenlapsillemme että me teemme työtä niin että teillä olisi paremmin että tämä on juuri se maa josta ihan kenestä tahansa voi tulla ihan mitä tahansa sen takia meidän politiikkamme meidän yhteisen politiikkamme tavoitteena ja perustana pitäisi olla se että tässä salissa ei kertaakaan viedä yhtäkään päätöstä läpi joka eriarvoistaa tämän maan lapsia ja sitä olemassa olevaa rakenteellista välinpitämättömyyttä josta lapsiasiainvaltuutettu tässä raportissa puhuu lähdetään purkamaan arvoisa rouva puhemies toistuvasti ja melko kovasanaisesti kritisoinut hallituksen leikkauksia päivähoitoon tämän hallituksen tekemät päätökset lopettaa lasten tasa arvoinen päivähoito oikeus ja kasvattaa päiväkotien ryhmäkokoja ovat juuri niitä päätöksiä juuri niitä päätöksiä jotka on nyt peruttava ne ovat päätöksiä jotka rakentavat lasten luokkayhteiskuntaa mutta näistä päätöksistä tästä politiikasta hallitus ei ole missään vaiheessa suostunut ottamaan mitään vastuuta mustaa selitetään valkoiseksi vastuuta ei kanneta vaikka lastensuojelun asiantuntijat kaikki varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja lapsiasiainvaltuutettu toistuvasti tuoneet esille että päivähoidon huonontaminen eriarvoistaa tämän maan lapsia ja se osuu kaikista pahiten juuri niihin kaikista heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin se mitä lapsiasiainvaltuutettu sanoo on että lainsäädäntö joka alleviivaa lapsen perhetaustan merkitystä ei koskaan ei koskaan ole lapsen edun mukaista varhaiskasvatuksen ulkopuolelle jäävät useimmiten juuri ne lapset jotka siitä eniten hyötyisivät suomessa varhaiskasvatukseen osallistutaan vähiten euroopassa kuitenkin juuri varhaiskasvatuksella me voimme ehkäistä lasten oppimiserojen kasvuja jos me jätämme tämän vastuun yksin perheille yksin kodeille niin silloin me rakennamme lasten luokkayhteiskuntaa sen sijaan että me rajaamme lasten oikeutta osallistua päivähoitoon ja varhaiskasvatukseen meidän pitäisi nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta juuri tämän takia vihreät on esittänyt esiopetuksen laajentamista viisivuotiaille ja varhaiskasvatuksen tekemistä maksuttomaksi sen takia me olemme esittäneet päiväkotiryhmien kokojen palauttamista takaisin sipilän hallitusta edeltävälle ajalle koska me haluamme että lapsen koulupolkua tuetaan juuri silloin kun tukea eniten tarvitaan niillä ensimmäisillä pienillä askelilla arvoisa puhemies lapsiasiainvaltuutetun esitys lapsistrategian vaatimisesta on todella tarpeellinen ja todella hyvä esitys ja vihreät tätä täysillä tukevat toisin kuin tässä aikaisemmin tuli esille tämän strategian tavoitteena ei ole haukkua hallitusta sen tavoitteena on luoda onnellista hyvää ja tasa arvoista lapsuutta sillä miten lapsi voi kasvaa yhdenvertaisena osana tätä maata jos hänen mahdollisuutensa luoda itselleen hyvä elämä riippuu siitä mihin perheeseen mille alueelle tai mihin sukupuoleen hän on syntynyt miten lapsi voi kasvaa yhdenvertaisena osana tätä maata jos hän esimerkiksi joutuu jatkuvasti pelkäämään karkottamista vaaralliseen maahan sen takia me toivomme että tämän strategian jonka me kaikki yhdessä toivottavasti pääsemme tekemään tavoitteena on hyvä lapsuus jokaiselle sen tavoitteena on juuri sen rakenteellisen välinpitämättömyyden purkaminen varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuuden kasvattaminen lapsiköyhyyden kitkeminen lasten pahoinvoinnin vähentäminen erilaisten perheiden aseman parantaminen tasa arvoisen vanhemmuuden tukeminen maahanmuuttajalasten aseman parantaminen ja joka ikisen turvaa tarvitsevan lapsen suojeleminen

arvoisa rouva puhemies

kertomus onkin tervetullut tähän saliin käsiteltäväksi suomi on ja tulee olemaan yksi parhaista maista lapsillemme oppimistuloksissa suomi on edelleen kärjessä ja suomalainen koulutus on tasa arvoista kansainvälisesti vertailtuna joiltain osin

esille nostettuihin ongelmakohtiin on kuitenkin jo tartuttu nykyisen hallituksen aikana ja monet ongelmat mitä siellä tuodaan esille ovat sellaisia joihin edellisissä hallituksissa ei ole ollut riittävästi rohkeutta puuttua kuten koulutusjärjestelmän uudistamiseen voin uutena kansanedustajana ja äitinä olla ylpeä niistä kaikista teoista joita opetusministeriössä on saatu edistettyä nykyisen hallituksen aikana lapsiasiainvaltuutetun esittämiin ongelmakohtiin esittämiin ongelmakohtiin onkin vastattu hallitus on panostanut esimerkiksi varhaiskasvatukseen kehittänyt peruskoulua ja parantanut perheiden asemaa monilla toimenpiteillä koska kertomuksen tarkoituksena on luoda eduskunnalle edellytyksiä kansallisen lapsipolitiikan rakentamiselle haluan kuitenkin tuoda tässä esille niitä pilareita joita ei ole mainittu kertomuksessa tarvittavissa määrin ensinnäkin uudessa varhaiskasvatuslaissa lapsen etu on nostettu keskiöön on haluttu nimenomaan lähteä lapsen näkökulmasta lapsen edusta vaikka olemme koulutuksen tasa arvossa ja saavutettavuudessa euroopan kärkeä meillä on vielä askelia otettavana lapsen perhetausta ja lähtötaso vaikuttavat edelleen liian voimakkaasti siihen millaisiksi lapsi kokee mahdollisuutensa ja halukkuutensa kouluttautua varhaiskasvatus vähentää eriarvoisuutta tehokkaammin kuin mikään muu osa koulutusjärjestelmäämme panostukset varhaiskasvatukseen ovat mahdollisuuksien tasa arvon edistämistä ja kaikilla lapsilla on mahdollisuus sitä kautta myöskin hyvät alkulähteet koulutukseen kotitaustasta riippumatta uudessa varhaiskasvatuslaissa on myös huomioitu vuorohoidon järjestäminen on tärkeää että lapselle järjestetään vuorohoitoa jos huoltaja työssäkäynnin tai opiskelun takia sitä tarvitsee myönteistä on myös se että varhaiskasvatuksen maksuja on pystytty laskemaan tällä hallituskaudella

jatko opintopaikkaa sitten kolmanneksi vielä lasten turvallisuudesta kouluille on julkaistu juuri hiljattain opas seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi ja lisäksi keväällä kaksituhattakahdeksantoista käynnistetään esi ja perusopetuksen sekä toisen asteen ja korkeakoulujen oppimisympäristöjen turvallisuuskulttuuria kehittävä toimeenpano ohjelma me tarvitsemme vielä lisäksi vahvempia toimenpiteitä siinä miten lapsia pystyttäisiin paremmin suojaamaan huonon sisäilman aiheuttamilta mahdollisilta oireilta ja sairauksilta lapsilla ei ole mahdollisuutta valita koulua ja ongelmista voi tulla pitkäaikaisiakin tähän tarvittaisiin parannusta lasten terveyden turvaamisen osalta koulujen sosiaaliviranomaisten ja terveyspalveluiden lisääntyvässä lisääntyvässä määrin pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä homekoulut ovatkin kansallinen häpeämme ja julkinen rakentaminen valitettavasti kärsii näistä ongelmista arvoisa rouva puhemies monet kertomuksessa mainitut ongelmat on tunnistettu ja niihin on jo pystytty vastaamaan työn lasten paremman huomisen eteen ei tule kuitenkaan pysähtyä hetkeksikään

koska edustajan nimi mainittiin annan vastauspuheenvuoron edustaja

kyllä edustaja heinosen muisti on hyvin valikoiva hän muistaa väärin miten tämä tasa arvoraha asia on mennyt te siis nostitte viime vuoteen verrattuna mutta kun te tämän hallituskauden alussa leikkasitte niin valtavasti niin edes tämä teidän nosto ei kompensoi sitä kuinka paljon te leikkasitte siitä kuinka viime hallituskaudella sinne tasa arvorahoja laitettiin te muistatte myöskin valikoiden sen että tehän olitte viime hallituskaudella hallituksessa ja teillä oli jopa pääministeri muistatte ehkä senkin että demarit eivät suostuneet leikkaamaan peruspalveluista niin paljon kuin te vaaditte sen sijaan me esimerkiksi toimme osittaisen hoitorahan joka mahdollisti sen että vanhempi voi käydä osa aikatyössä ja hoitaa lasta samaan aikaan siellä kotona sadan euron korotus perusturvaan viime kaudella viime kaudella eriarvoisuus väheni tällä kaudella eriarvoisuus on kasvanut lastensuojeluun panostettiin viime kaudella tällä kaudella on tehty selvityksiä arvoisa edustaja heinonen pysytään täällä salissa salissa kuitenkin vähän tarkemmissa muistikuvissa koska nämä teidän hieman valikoidut muistikuvanne eivät kerro ihmisille totuutta
annan muutaman debattipuheenvuoron kun täällä nyt tarvetta näköjään edelleenkin on

arvoisa puhemies en nyt avaisi kauhean syvälle menevää talouskeskustelua mutta nimenomaan siitähän oli kyse että sosiaalidemokraateilla kun oli valtiovarainministeri te halusitte hallitusohjelmaneuvotteluissa tiukan kirjauksen siitä että jos tehdään säästötoimenpiteitä niin verotusta tulee kiristää samassa suhteessa se oli suurin talouspoliittinen virhe viime vuosina

arvoisa puhemies edustaja heinonen on ottanut tämmöisen hallituspuolueitten anteeksi että käytän tämmöistä sanaa nyt papukaijan roolin tässä että toistaa kun nyt olen kuunnellut edustaja heinosta niin se on älyllisesti epärehellistä kuuntele nyt kun hallitus on leikannut tuhat miljoonaa euroa koulutuksesta niin nyt se on palauttamassa siitä sata viiva sataviisikymmentä miljoonaa ja jos niitä vertaa edellisen hallituksen koulutuspanoksiin niin te olette samassa suhteessa jäljessä sen sen takia minua todella ottaa päähän kuunnella sellaista sitten mitä tulee tulonjakoihin niin edellinen hallitus teki sadan euron tasokorotuksen kaikkein pienimpiin peruspäivärahoihin sosiaaliturvaan ja tilastojen mukaan kaikkein pienituloisimman kymmenen prosentin ostovoima kasvoi viisi prosenttia

arvoisa rouva puhemies todellakin viime kaudella ostovoima kasvoi kun pienituloisille annettiin tuo sadan euron korotus perusturvaan kaikki pienituloisten saamat lisäeurot siirtyvät suoraan kulutukseen te te olette tehneet arvovalinnan ja teidän hallituksen

lapsivaikutusten kokonaisarvioita ei ole ollut tähän mennessä yhdelläkään hallituksella ja se on synti jokaisen listalla mutta on oikeudenmukaista edellyttää että näitä kokonaisarvioita tulevaisuudessa tehdään oaj on on todennut että suomi panostaa vähiten pohjoismaissa perusopetukseen hallitus on leikannut kaikilta koulutusasteilta sen vuoksi me tarvitsemme maksuttoman koulupolun aina maksuttomasta varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta maksuttomaan toisen asteen koulutukseen ja on ollut kiva kuulla että kokoomuskin on tullut tämän sdpn pitkäaikaisen

tietysti on nyt rehellistä todeta se että velaksi on helppo aina tehdä lisäpanostuksia ja sen takia tietysti toimittiin toimittiin tällä tavalla kun sosiaalidemokraattien valtiovarainministeri rinne ja hallitusohjelmaneuvotteluissa urpilainen vaativat sen kirjauksen oli kohtalokas tälle maalle me hukkasimme vähintäänkin neljä vuotta emme päässeet kiinni siihen talouskasvuun missä muut eu maat ja euromaat olivat meillä talous sakkasi siinä vaiheessa kun äsken kuvasin sitä millä tavalla teidän vaatimuksestanne verotusta kiristettiin siinä vaiheessa niin se nimenomaan näkyi ja se näkyi karulla tavalla satatuhatta uutta työtöntä syntyi tämän politiikan myötä nyt kohta on satatuhatta satatuhatta uutta työpaikkaa syntynyt ja se on ollut arvovalinta nimenomaan että talous on haluttu nyt laittaa kuntoon ja lopettaa velaksi eläminen jonka lopulta

arvoisa puhemies

on aika tehdä se eriarvoistuminen kasvaa se on ollut näkyvissä jo pitkään oppimistulokset ovat heikentyneet terveyserot kasvussa koulutus ja työmarkkinoilla merkittävä osa jää rannalle meillä oli sivistysvaliokunnassa käsiteltävänä olevasta asiasta tänään kattava asiantuntijakuuleminen seuraavia asioita esille lapsiperheköyhyys lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöt palveluiden sirpaleisuus erityistä tukea tarvitsevat lapset väkivalta häirintä kiusaaminen sisäilmaongelmat päiväkodeissa ja kouluissa toisen asteen yhdenvertaisuus koulutuksessa syrjäytyminen asiantuntijat totesivat laajasti lapsiasiavaltuutetun tavoin näiden edellä mainittujen ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan kansallinen lapsistrategia perussuomalaiset ovat samoilla linjoilla kaikki eri osapuolet saman pöydän ääreen rakentamaan kansallista lapsipolitiikkaa jossa päätösten keskiössä huomioidaan lasten hyvinvointi täällä salissa on käsitelty mitä on tehty aikaisemmin ja semmoista napit vastakkain keskustelua olisi mielestäni hedelmällisempää katsoa tulevaisuuteen ja ja kehittää nyt tämän kertomuksen mukaisesti uusia parannusehdotuksia lasten hyvinvointiin minä nostankin tässä lopuksi esille yhden asian nimittäin kiusaamisen kitkemisen meillä on tämä kiva koulu projekti meillä on koulujen omiakin toimintamuotoja kiusaamisen nollatoleranssin saavuttamiseksi nämäkään toimet eivät vielä ole olleet riittäviä siksi nostakin ehdotuksen koulurauha asiamiehen nimittämisestä kuntiin pienemmät kunnat voisivat valita yhteisen koulurauha asiamiehen edustaja toimi kankaanniemi on tehnyt tällaisen aloitteen jyväskylässä ja ja mielestäni tämä sopisi kyllä ihan valtakunnallisesti kiitos

arvoisa rouva puhemies

viestejä on poimittu me keskustassa kannatamme lämpimästi lapsipoliittisen strategian laatimista ja myöskin sen noudattamista poliittisissa päätöksissä olen pitkälti sitä mieltä että suurin osa suomalaisista lapsista voi hyvin perusedellytykset perheissä ovat kunnossa on ruokaa hoivaa hoitoa puhtaita vaatteita syliä on harrastuksia ja kavereita mutta edustaja gustafsson ottikin esille että kaksikymmentä prosenttia lapsista tai jopa enemmän voi olla

ja erilaisissa huonoissa elämäntilanteissa eläviä joista yhteiskunnan pitää ottaa koppia sen takia meillä on erilaisia palveluita ja erilaisia järjestelmiä joilla me huolehdimme kaikista suomalaisista lapsista on silti sanottava että me luomme yhdessä perustan sille minkälaista yhteiskuntaa me lapsille ja nuorille rakennamme minkälaista ilmapiiriä me myöskin rakennamme niille nuorille miehille ja naisille jotka miettivät oman perheen perustamista toivon että se on hieman valoisampi hieman iloisempi myöskin sen suhteen että lapset ja nuoret tuovat iloa ja onnea perheisiin on selvää että varhaiseen ongelmiin puuttumiseen pitää yhteiskunnassamme olla sijaa on tärkeää panostaa perheisiin niin että annamme mahdollisimman laajasti perheille käytännön aikaa ja apua niiden ongelmien ratkaisemiseen aivan siivouksesta äidin tai isän huolien kuuntelemiseen ja siihen että vanhemmillakin olisi joskus omaa aikaa on häkellyttävää nähdä että vuosi toisensa jälkeen meillä syntyvyys laskee ja myöskin toisaalta ongelmana on se että huostaanottojen määrä vain nousee meiltä kysytään koko ajan lisää määrärahoja lastensuojelullisten toimenpiteiden määrärahat tuntuvat paisuvan koko ajan vuosi vuodelta lisää ylisosiaalineuvos aulikki kananoja on ottanut vahvasti kantaa lastensuojelun tilanteen parantamiseen ja ehdottanut listan toimenpiteitä tarvitsemme täsmätukea perheille tarvitsemme tiimipohjaista työskentelyä ammattilaisten kesken perhetyön vahvistaminen on tärkeää ja asiakasmitoitus pitää saada kuntoon nämä kaikki ovat tervetulleita ehdotuksia ja näitä varmasti työstämme sitten politiikan pöydissä eteenpäin ministeri annika saarikko on vienyt pontevasti eteenpäin lape hanketta jossa on ja perhepalveluiden muutosohjelmasta kyse siis kootaan laaja alaiset perhepalvelut yhteen ja yli hallintorajojen pyritään antamaan perheille tarvittavat palvelut itse toivon että tämä ei ole mikään määräaikainen hanke vaan kaikki tähtäävät siihen että pysyviä toimenpiteitä saamme kuntiin ja perheisiin ja myöskin tästä eteenpäin niitä toteutamme arvoisa puhemies täällä on esitetty aika monta vetoomusta varhaiskasvatuksen tulevaisuudesta mietin itse asetanko itsekin riman ylös vai mietinkö asiaa realistisesti voisi sanoa vähän ehkä hankalastikin talous edellä mentäessä tarkoitan tällä sitä onko meillä kaikkiin näihin toiveisiin terveisiin varhaiskasvatuksen uudistamisessa varaa itse toivoisin että olisi mutta pitää myöskin katsoa mitä siellä meidän yhteisessä massissa oikein oikeasti on ja mihin meillä on tällä tällä hetkellä varaa toivoisin että meillä olisi laadukas ja kattava varhaiskasvatus mutta sitä emme tee ainoastaan sillä että on yhtäläisyysmerkit siinä että se on maksuton perustelen sitä sillä että toivon että se laadukkuus näkyy monella tavalla arvostaisimme lastentarhanopettajan palkkausta siis sitä koulutusta ja työtä jonka he ammattiinsa ovat saaneet ja jota he tekevät päivittäin siis meidän tulisi kiinnittää huomiota siihen että lastentarhanopettajan palkkaus on kunnossa no sitten tähän itse maksuttomuuteen ajattelisin ajattelisin näin että ainakin alle kolme vuotiaitten hoivassa ja hoidossa se perheen kasvatus ja ja hoiva ja hoito olisi ensisijaista ja yli kolme voitaisiin miettiä tulevaisuudessa maksutonta varhaiskasvatusta nythän elokuusta alkaen kokeillaan viisi vuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta ja odotan innolla siitä tulevia tulevia kokeilun hedelmiä ja ja linjauksia tulevaisuuteen mutta toisaalta me pyrimme pyrimme laadukkaassa varhaiskasvatuksessa myöskin siihen että että niin hoivan ja hoidon ammattilaiset kuin lapsetkin pystyisivät työskentelemään ja olemaan ja ja elämään terveellisissä ja turvallisissa tiloissa tällä hetkellä en voi sanoa että olemme täysin onnistuneet meillä on monta sisäilmasta kärsivää koulua ja päiväkotia kunnissamme ja niiden niiden poistamiseksi on tehtävä kyllä lujasti töitä sitten nämä ryhmäkoot minä myöskin alleviivaan sitä viestiä että kun varhaiskasvatusammattilaisten kanssa puhun ja käyn käyn siellä päiväkodeissa vierailulla niin niin tämä ryhmäkokoasia tulee siellä eteen se on kieltämättä aivan sama keskustelu kuin

tähän mennessä tästä listauksesta näistä kaikista varhaiskasvatukseen tulevista paineista ja muutoksista niin ne maksavat ja senpä takia minä toivon että me mietimme tätä järjestystä mistä aloitamme ja mitä teemme ensin kun mietimme että aivan varmastikaan meillä kaikkeen ei heti ja tässä ja nyt ole varaa vaikka kuinka polkisin jalkaa

vielä loppuun sanoa muutaman sanoa muutaman sanasen sanasen perhevapaauudistuksesta olen sitä mieltä että se uudistus seuraavalla vaalikaudella pitää tehdä mutta se pitää tehdä lasten näkökulmasta käsin ei työelämän tai talouden ehdoilla minun mielestäni meidän poliitikkojen on luotettava siihen että erilaisten lastenhoitomuotojen tuominen esille perheiden aidon ja oikean valinnanvapauden mahdollistaminen siinä miten omat hoitamaan on meidän poliitikkojen tehtävä

ei ainakaan lisää kiintiöidä eikä myöskään ohjailla ja opasteta ylhäältä käsin mikä on parempi vaihtoehto perhehoiva omasta mielestäni yhtä arvokasta kuin laadukas päivähoito varhaiskasvatusammattilaisten käsissä minä haluan tulevaisuudessa vahvistaa ehdottomasti vanhemmuutta kaikin tavoin sinusta on hyväksi äidiksi ja hyväksi isäksi tämän pitäisi olla kaikkien meidän poliitikkojen viesti

arvoisa rouva puhemies ihan ensimmäiseksi haluan tässä edellisen puhujan puheeseen viitata me todellakin sdpssä

olemme asettaneet riman korkealle ja hyvin kunnianhimoisen tavoitteen siitä että meillä tulevaisuudessa aidosti on maksuton koulupolku lapsilla sieltä varhaiskasvatuksesta toisen asteen opintoihin asti edustaja vehkaperä kritisoi tätä maksuttomuutta eikä pitänyt sitä realistisena omien sanojensa mukaan ja sinällään historia tuntuu aina aika ajoin toistavan itseään sillä kun aikanaan sdpllä oli iso kunnianhimoinen tavoite

suomeen ja suomalaisiin ja niin että edustaja vehkaperäkin on voinut opiskella luokanopettajaksi ja tehdä työtä siellä peruskoulussa me olemme myös kuulleet tässä keskustelussa tästä tarpeesta toisen asteen koulutuksen maksuttomuuteen koska tällä hetkellä monen lukio opinnot ja ammattiopinnot keskeytyvät siitä syystä ettei yksinkertaisesti ole rahaa noihin oppimateriaaleihin ja muihin hallitus on samanaikaisesti leikannut radikaalilla tavalla kaikilta koulutusasteilta ja leikannut hyvin radikaalisti muun muassa nuorisotakuusta yhdeksänkymmenenkuuden prosentin leikkaus tai nuorten aikuisten osaamisohjelmasta kahdenkymmenen miljoonan euron leikkaus joka on kahdeksankymmentä prosenttia koko määrärahasta nämä ovat hyvin huolestuttavia leikkauksia jotka vaikuttavat meidän nuoriin ja sen johdosta meillä on lähes alle kolmekymmentä vuotiasta aikuista joilla ei ole toisen asteen koulutusta ja meidän on välttämätöntä asettaa sellaisia tavoitteita että näin ei tulevaisuudessa tapahtuisi arvoisa rouva puhemies lapsiasiainvaltuutettu tuomas kurttila tässä kertomuksessaan jonka on eduskunnalle luovuttanut toteaa että lapsuus luo perustan jokaisen elämälle ja se onkin parasta ennaltaehkäisyä panostaa lapsiin kurttilan raportin ydinsanoma on selvä hallituksen kärkihankkeet ja strateginen uudistaminen on pirstoutunutta hajanaista yksittäisten ongelmien ratkaisuun keskittyvää kärkihankkeiden jakautuminen hallinnollisiin aloihin ja palvelukokonaisuuksiin on estänyt näkemästä kokonaisongelmia ratkaisuna on sen sijaan tarjottu laastaria haavaan muun muassa lisäämällä resursseja erikoisterveydenhuoltoon kuten mielenterveyspalveluihin silti lasten ja nuorten psykososiaaliset ongelmat ovat kasvussa ykn lapsen oikeuksien julistus ja puheet lasten oikeuksista ovat kadonneet sekä retorisesti että diskursiivisesti hallitusohjelmista kurttila pitää ehdottoman tärkeänä että eduskunnan pitäisi nyt aloittaa kansallisen lapsipolitiikan strategian valmistelu jota yk on vaatinut suomelta viimeksi vuonna kaksituhattayksitoista hallitukselta puuttuu lapsipolitiikka siis kokonaisvaltainen strateginen kokonaisuus lapsiasioita ei saa pilkkoa osaksi kilpailukyvyn kasvattamista tai terveyspalveluiden uudistamista tämän hallituksen ja kyllä edellistenkin hallitusten olisi pitänyt siirtyä vuosikymmeniä sitten uudistamiseen ei himmeleiden rakentamiseen talousarvion vaikutusarviot lapsiin ja perheisiin puuttuvat lähes kokonaan tämän hallituksen keskeisimmissäkään talousarvioesityksissä ei ole yhdessäkään huomioitu

vaikutuksia köyhyyden ja vähäosaisuuden periytyminen on tila johon meidän on etsittävä estäviä toimenpiteitä tämä on estettävissä muun muassa tarttumalla työikäisten ongelmiin lapsien hyvinvoinnin takaaminen aikuisten työllisyyden ja tulotason nostattamisen kautta toimii sdp on ajanut perhe ja lapsipolitiikan kokonaisvaltaista rakenneuudistusta ja tässä kertomuksessaan tuomas kurttila on samoilla linjoilla kurttila myöskin mainitsee hyvin useasti sdpn painottaman lapsi ja perhevaikutusten arvioinnin tarpeen kurttilan raportissa käsitellään poikkihallinnollisen dialogin edistämistä ja lisäämistä niin perhepalveluiden kuin perheen ja palveluiden välille ihmisten välistä kasvatuskumppanuutta tämän avulla lasten eritahtinen kehitys voitaisiin ottaa paremmin huomioon kehitystä ei tarkasteltaisi tarkasteltaisi häiriönä normaaliin mitä siis ratkaistaisiin yksittäisillä lääkkeillä vaan lapsen kehitys nähdään elämänkaarena joka kattaa eri vaiheissa ja tilanteissa aktiivisena olevia palveluita kun tietoa ja tukea voitaisiin jakaa poikkihallinnollisesti ongelmiin voitaisiin puuttua varhaisessa vaiheessa sdp on myöskin esittänyt kasvatuskumppanuuden nostamisen perhepolitiikan kulmaksi ja ajanut samaa koko kylä kasvattaa mallia esittämällä ajatuksen perhekeskuksista joissa tarjottaisiin monipuolisia lapsen kehitystä ja terveyttä tukevia palveluita

johdin puolueessani lapsiköyhyystyöryhmää ja kun kun tutkimme tuota asiaa niin teimme kyselyn johon saimme lähes tuhat vastausta nämä arjen asiantuntijat ihmiset jotka tähän kyselyyn vastasivat listasivat siellä kolme sellaista merkittävintä tekijää jotka vaikeuttavat lapsiperheiden toimeentuloa ja selviytymistä arjessa ja niistä suurimpana tekijänä oli asumisen kalleus myöskin pätkätyöt pienipalkkaisuus työttömyys ja niin poispäin meidän tulee muistaa että työllisyys ei pelkästään auta ihmisten tulotasoa suomessa jopa

työssä käyvää ihmistä elää alle köyhyysrajan meillä on palkkatasossa kyllä näihin muihin kustannuksiin palvelumaksuihin ja muihin elämän vaativiin asioihin nähden eripuraa olemassa ja lasten päivähoitomaksut ynnä koulumaksut ja muut olivat myöskin tässä yhtenä tekijänä täällä eduskunnassa keskusteltiin seitsemäs päivä joulukuuta eriarvoistumiskehityksestä ja kun tätä lapsiasiainvaltuutetun kertomusta luki niin kyllä monta kertaa mieli palasi tuohon keskusteluun jota tuolloin seitsemäs päivä yöllä täällä eduskunnassa kävimme kyllä tässä kertomuksessa monet meidän opposition puolelta esille nostamat asiat tulivat alleviivatuiksi vielä tähän loppuun haluan todeta että tämä analyysi osoittaa miten ratkaisevaksi muodostuu valtion rooli ja ohjausmekanismit lapsipolitiikan muotoutumisessa samalla tämä raportti osoittaa monia vuotokohtia yhteiskuntapolitiikan muuttumisessa oireiden hoitamiseen ihmisen sijaan sen vuoksi tämä maksuton koulupolku on yksi

voimme suomessa tehdä

arvoisa puhemies on naistenpäivä meillä naisilla on suurin vastuu ja päätösvalta siitä kuinka paljon lapsia syntyy miksi me naiset sitten synnytämme lapsia yhä myöhemmin yhä vähemmän tai emme sitten lainkaan nyt käsittelyssä olevassa lapsiasiainvaltuutetun kertomuksessa on esitetty paljon hyviä ja tärkeitä asioita meidän pitää ottaa nämä kaikki kohdat vakavasti mikään puolue tai kukaan kansanedustaja ei halua ainakaan tunnustaa tehneensä mitään päätöstä joka heikentää lasten tilannetta tai naisten asemaa olemme olleet hallituksessa jokainen puolue ja olemme omasta mielestämme yrittäneet tehdä parhaamme mutta lasten syntyvyys vain vähenee ja vähenee me naiset emme jostakin syystä halua tai tee enempää lapsia tähän maailmaan lapset ovat tosin aina luojan lahja ja meillä naisilla pitää olla aina mahdollisuus päättää teemmekö lapsia sitten ollenkaan lapsiasiainvaltuutetun kertomus eduskunnalle tulee todella sopivaan aikaan kun eilen yleisradio uutisoi lapsilukujen romahtamisesta viimeksi näin vähän vauvoja on syntynyt suomessa vuonna tuhatkahdeksansataakuusikymmentäkahdeksan tuolloin suomessa elettiin kolmatta nälänhädän vuotta nyt meillä ei ole nälänhätä viljasadot olivat huonoja ja sääolosuhteiden takia huonontuneet kahtena vuonna peräkkäin ja ja ihmiset kuolivat nälkään ja sairauksiin jotkut maakunnat menettivät lyhyessä ajassa jopa viidennekseen väestöstään ja millainen on suomi tänään monista epäkohdista huolimatta kansainvälisestikin vertaillen hyvinvoinnin kärkimaita mutta lapsia ei enää synny viime vuonna suomen väkiluku on kasvanut ainoastaan maahanmuuton ansiosta onko tämä kuitenkaan kestävä tie suomen kansan ja kulttuurin säilymisen kannalta jos tilastot jatkuvat tällaisina vaikkapa seuraavan sadan vuoden loppuun yhteiskunnan on tietysti edistettävä hyvää perhepolitiikkaa esimerkiksi opiskelevien nuorten äitien ja isien tai monilapsisten perheiden asema on usein hyvin haastava kaikilla puolueilla on varmasti peiliin katsomista kuluneiden vuosikymmenten ajalta onko tarpeeksi tehty lapsiperheiden aseman edistämiseksi kuitenkin kyse on monessa suuressa määrin myös siitä että yhteiskunnassamme asenteita tulisi muokata lapsiystävällisemmäksi nykyään kun mielensä pahoittaminen on on muotia herkästi loukkaannutaan ja koetaan lapsettomien ihmisten syyllistämisenä kun koetetaan käyttää lasten hankkimiseen ja suurempiin lapsilukuihin kannustavia puheenvuoroja tämä on kuitenkin täysin välttämätön tavoite esimerkiksi sdpn puheenjohtaja edustaja antti rinne oli aivan oikeassa puhuttaessa synnytystalkoista nämä laskeneet syntyvyysluvut on kansallinen katastrofi se on otettava vakavasti kaikkia perhepoliittisia toimia suunniteltaessa ja tehtäessä on tämä lähtökohta otettava huomioon arvoisa puhemies me naiset koemmeko olevamme tasa arvoisia vaikka tekisimme useamman lapsen voimmeko olla reilusti ylpeitä siitä että meillä on useampi lapsi kyse on isosta asenneasiasta meidän on haettava esille kaikki asiat jotka tekevät useamman lapsen tekevän naisen aseman huonommaksi ja korjattava nämä asiat useamman lapsen ei saa olla naiselle mikään arvovalintakysymys meidän pitää saada kokea että kaikki lapsemme saavat samat yhteiskunnan edut oli lapsi pienestä tai suuresta perheestä me naiset emme saa kuitenkaan kokea että meidän velvollisuutemme olisi olla mikään lapsentekokone oma jaksamisemme ja terveytemme on tärkein asia koska vain siten me jaksamme antaa parhaamme läheisillemme siis lapsillemme puolisollemme sekä muille läheisille joitten kanssa yhdessä hoidamme lapset emme saa unohtaa myöskään suku ja muun läheisen yhteisön merkitystä lapset ovat meidän yhteinen asiamme kannetaan lapsista vastuu yhdessä lastenteko ja hoitovapaat eivät saa vähentää meidän naisten eläkettä meidän pitää voida luottaa ettemme ole yksin vastuussa lapsistamme työnantajamme eivät saa kärsiä siitä että ottavat töihin nuoren naisen siis potentiaalisen äidin meille äideille pitää antaa mahdollisuus irrottautua töistämme lyhyiksikin ajoiksi jos lapsemme etu sen tarvitsee näin ollen hyvää huomista naistenpäivää kaikille naisille

arvoisa puhemies onhan

tämä keskustelu tänään illalla täällä salissa ollut paikoin hyvinkin värikästä on harmi että täällä ei ole nyt siis yhtään kokoomuksen kansanedustajaa paikalla kun täällä ensimmäinen debatti käytiin niin kyllä sieltä oikeistoriveistä kovasti hämmästeltiin että minkä takia tässä nyt on raportti lapsiasiamiehen raportti jossa ei hallitusta kehuta ja eihän se nyt näin tietenkään voi olla että hallituksen kehumiseksi tämä raportti on tehty ne ovat ne muut maat joissa tämäntyyppiset asiamiehet sitten kirjoittavat sellaista tekstiä tekstiä mikä hallitukselle sopii tulin tänne istuntoon karakalliosta siellä oli yhdeksänkymmentä eläkeläistä ja he kaikki kantavat valtavasti huolta suomalaisesta lapsipolitiikasta heillä on nimittäin lapsenlapsia ja ja vielä lapsenlapsenlapsiakin tässä maailmassa he totesivat yhteen ääneen että hallituksen uskottavuus yhteisten asioiden hoitajana on ollut jo pitkään heikolla tasolla he totesivat erikseen että sote uudistus ei ole enää niillä raiteilla joilla alun perin tarkoitus oli parantaa ihmisten sosiaali ja terveyspalveluita vaan tämä sote uudistus on muuttunut hallituksen käsissä tämmöiseksi valtapolitiikan ja suhmuroinnin sekamelskaksi nyt painotan että tämä oli siis heidän mielipiteensä eli yhdeksänkymmentä eläkeläistä espoon karakalliossa he ihmettelivät kovasti tätä päivähoito oikeuden rajausta työttömien lapsilta eivät ymmärtäneet tätä ollenkaan sitten he ihmettelivät vaikka itse eläkkeellä ovat että työttömiä kohdellaan tänä päivänä niin huonosti että nämä uudistukset ovat paljastuneet kylmiksi kurjistustoimiksi he puistelivat päätään ja ihmettelivät että kyllä eletään aikoja koulutuksen eriarvoisuuden kasvu se näkyy etenkin alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden nuorten miesten päätymisenä yhteiskunnan ulkorajoille vailla koulutusta harjoituspaikkaa tai työtä ja he ihmettelivät kovasti että miten hallitus ei peru koulutusleikkauksiaan vaikka tutkimukset osoittavat selkeästi että nyt on viimeinen hetki perua jotta suomella olisi parempi tulevaisuus eli hallitus ei kuuntele asiantuntijoita ei välitä tutkimuksista ei ota varteen myöskään kansalaisten palautetta tuntuu todella kurjalta sanoa mutta ei totuudesta vaikeneminen hyödytä yhtään ketään siksikin tämä lapsiasiainvaltuutetun toimintakertomus on äärimmäisen tärkeä siinä analysoidaan niin kuin muutaman suomen huippuasiantuntijan muun muassa matti rimpelä on siellä yhtenä kirjoittajana toimesta suomen lapsipolitiikan epäonnistumiset ja katsotaan mitä pitäisi tehdä jotta tulevaisuus olisi parempi kyllä tämän lapsiasiainvaltuutetun pitäisi olla pakollinen luettava jokaiselle kansanedustajalle mutta erityisesti hallituksen ministereille haluan nostaa tästä ansiokkaasta toimintakertomuksesta yhden osion erityisesti keskusteltavaksi osion joka on otsikoitu sanoilla lastensuojelun arvo ja ahdinko ja lainaus asiakasmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti sekä avo että sijaishuollossa ja sosiaalityöntekijät ovat olleet jo pitkään ylikuormitettuja tähän ovat johtaneet monet syyt vähäisimpinä muiden palvelujen leikkaukset tällä hallituskaudella tehdyt leikkaukset ja nyt kun maakuntauudistus tulee toteutumaan esimerkiksi pelkästään uudellamaalla omassa kotimaakunnassani edellytetään kuudenkymmenenyhden pilkku yhden miljoonan euron säästöjä eli niiltä ketkä lähtevät sinne maakuntavaltuustoon sitten päättäjiksi edellytetään kuudenkymmenenyhden pilkku yhden miljoonan säästöjä ja mistä leikataan mistä leikataan perinteisesti on leikattu perheiden palveluista lastensuojelun tukitoimenpiteistä ennaltaehkäisystä ja eihän tämä ole millään tavalla kestävää tämä koko maakuntauudistus pitäisi hyvin nopeasti saattaa roskakoriin sinne minne se kuuluu tämä ei ole vain minun mielipiteeni muun muassa kokoomuksen kansanedustajat ovat olleet täysin samaa mieltä puhumattakaan omasta sosiaalidemokraattien ryhmästä jossa meillä jokaisella on tämä sama käsitys eli mitä tässä suomenmaassa tapahtuu lapsipolitiikassa siellä on palvelukokonaisuuksien heikko hallinta joka johtaa tapausten kasaantumiseen viimesijaiseen palveluun lapsiasiainvaltuutettu esittää näitä korjausehdotuksia ei enää tämmöisiä lyhyitä yhden hallituskauden aikaisia kehittämisprojekteja vaan pitkäkestoista aitoa lapsipolitiikkaa tämä lapsistrategia josta täällä monet ovat puhuneet ja

ehdottaa ja hän toteaa myöskin erään tosi tärkeän asian eli kun me kehitämme palveluita meidän pitää kuulla myöskin palveluiden käyttäjiä eli niitä kokemusasiantuntijoita tässä täytyy sanoa että kun viime hallituskaudella tehtiin valtavan laaja lastensuojelun selvitystyö jota johti aulikki kananoja niin minkä takia tällä hallituskaudella tehdään tuo sama selvitys uudestaan eli aulikki kananoja selvitti jo viime hallituskaudella mitä toimenpiteitä tarvitaan jotta suomalainen lastensuojelu saadaan toimivaksi ja tällä hallituskaudella ministeri saarikko on asettanut aulikki kananojan johtamaan selvitystyötä jonka loppuraportti luovutetaan ehkä ensi syksynä mikä tarkoittaa sitä että tällä hallituskaudella ei päästä tekemään niitä tarvittavia toimenpiteitä jos olisi otettu se viime kaudella tehty selvitystyö laitettu toimenpiteet eteenpäin niin meillä olisi tällä hetkellä jo parempi tilanne lastensuojelussa tätä kaksinaismoralismia ihmettelen kovasti miten näin kestämättömästi ikään kuin annetaan ymmärtää että ollaan kovasti puuhastelemassa että asioihin saadaan parannusta mutta käytännössä ne toimet olisi voitu tehdä jo aikaa sitten hallituskausi lähestyy loppuaan ja meidän lapsipolitiikkamme näyttää siltä että jää seuraavan hallituksen kontolle että me saamme siihen parannusta toivottavasti me demarit olemme siellä toivottavasti olemme siellä muut vastuulliset puolueet jotka aidosti haluavat tekoja eivätkä ainoastaan puheita kiitos puhemies

arvoisa puhemies täällä monet kollegat ovat lämpimästi tukeneet lapsiasiainvaltuutetun vetoomuksen toivetta luoda lapsipolitiikalle nämä yhteiset tavoitteet ja myöskin konkreettiset mittarit sekä laatia kansallinen lapsipolitiikan strategia ykn lapsen oikeuksien sopimuksen pohjalta olin itsekin lapsiasiainvaltuutetun kertomuksen esittelyssä säätytalolla ja siellä eräässä asiantuntijapuheenvuorossa nostettiin myös esille tämä lapsiperhepolitiikka että meillä harvoin pystyy olemaan lapsipolitiikkaa ellemme ajattele myöskin sitten sitä lapsen lähiyhteisöä elikkä tarvitsemme sitä lapsiperhepolitiikkaa aivan niin kuin lapsiasiainvaltuutettu on todennut niin tietoon politiikan läpinäkyvyyteen ja jatkuvuuteen perustuvan päätöksenteon kannalta eduskunnan määrittelemät mittarit ovat välttämättömät pidän myöskin oikeina oikeina ja oikeutettuina lapsiasiainvaltuutetun huomioita lapsipolitiikan sirpaleisuudesta ja myöskin näitten lapsivaikutusten arvioinnin heikkoudesta tai jopa puuttumisesta kokonaan lapsia ja perheitä koskevien lakiesitysten yhteydessä tästähän me olemme täällä salissa debatoineet aika paljon se on varmasti myöskin syy minkä tähden muutoin erilaisia projekteja ja ja monenlaisia erilaisia ohjelmia ja toimenpidekokonaisuuksia sinällään paljon sisältävä sisältävä voisiko sanoa monien toimijoitten yhteistyö on niin huonosti yhteensovitettua ja voidaan puhua siitä että hyvinvointivaltio alisuorittaa tällä politiikkasektorilla talousarvion yhteydessä näitten lapsivaikutusten arviointi olisi varmaan ehkä se kaikkein keskeisin jotta sitten lasten puolesta puhuminen ei jäisi vain juhlapuheitten asteelle toivon että hallitus ottaa tästä vaarin ja toteuttaa tämäntyyppisen arvioinnin jo kevään kehyspäätösten yhteydessä toivon että myöskin kunnissa ja sitten mahdollisesti näissä tulevissa maakunnissa tehtäisiin lapsivaikutusten arvioinnit ainakin siinä yhteydessä kun ollaan rahaa jakamassa ja mietitään mitä mitä itse kukin talouspäätös sitten tarkoittaa hyvin suuri osa näistä lapsiperheitten tarvitsemista palveluista tuotetaan ja niistä päätetään tänä päivänä kunnissa tietysti sitten jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat tulevaisuudessa siellä maakunnissa on entistä suurempi rooli arvoisa puhemies suomessa on arvioitu että jopa satatuhatta lasta elää pienituloisissa kotitalouksissa ja heikko osaisuus on sellainen asia joka periytyy usealla elämän osa alueella esimerkiksi terveydessä koulutuksessa ja siirtyy toisaalta sukupolvelta toiselle eduskunnan lapsen puolesta ryhmässä olemme pohtineet tuota lapsiperheköyhyyttä ja toivoneet että tätä aihealuetta oltaisiin täällä eduskunnassakin käsitelty ihan omassa ajankohtaiskeskustelussa koska monet suomalaiset kantavat huolta lasten ja perheitten hyvinvoinnista ja toimeentulosta no tällä kaudella me emme siihen aiheeseen ole päässeet omassa ajankohtaiskeskustelussa mutta nytten kun olen kuunnellut täällä kollegojen puheenvuoroja tuntuu että tämän keskustelun yhteydessä on on haluttu myöskin tätä aihealuetta sivuta ja on puhuttu muun muassa esimerkiksi tästä toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta se on tietenkin hyvä tapahtuuko se sitten omassa aihepuheenvuorossa vaiko vaiko sitten tämän toisen asian yhteydessä pääasia että tämä asia nostetaan esille ihmisen hyvinvointi sen perusta rakentuu lapsuudessa ja lapsuusiän olosuhteet vaikuttavat koko elämän terveyteen ja hyvinvointiin ja muun muassa siihen tulevaisuuden työkykyyn köyhyys tarkoittaa usein sitä ettei ole vaihtoehtoja lapsen ja nuoren kohdalla se tarkoittaa monesti sitä että ei voi harrastaa tai osallistua niihin ikätovereitten kanssa vietettäviin vapaa ajan toimintoihin ja se osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunne sekä huoli oman perheen pärjäämisestä ovat asioita jotka jättävät lapseen jälkensä aikuisikään saakka huono osaisuuden periytymisen kierre on kyettävä katkaisemaan yhteiskunnan avaamilla mahdollisuuksilla ja vahvalla tuella ja jokaiselle lapselle ja nuorelle on annettava mahdollisuus kouluttautua ja harrastaa ja uskoa parempaan tulevaisuuteen täällä on muutamissa puheenvuoroissa keskusteltu juuri tästä toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta ja itse toivon että se pystyttäisiin toteuttamaan kun olen lukiolaisen äitinä katsonut

oppikirjojen valmistajat ja oppimateriaalien valmistajat uusivat noita kirjoja ja ja oppimateriaaleja ja niitten lisenssien umpeenmenoajat ovat sellaisia että lukion ekaluokkalaisen pitäisi jo tietää tuleeko hän mahdollisesti kirjoittamaan jonkun jonkun aineen ja ja siinä harkita minkäpituisen lisenssin ottaa kyllä minun mielestäni kuitenkin tämäntyyppiselle rahastukselle mitä tällä hetkellä on nähtävissä tuolla toisen asteen oppikirjojen puolella on saatava stoppi minä en pidä sitä tavoiteltavana että me täällä nyt sitten salissa yhdessä lupaamme että kyllä me yhteiskuntana takaamme toisen asteen koulutuksen ja sitä kautta sitten annamme vapaan piikin sinne oppikirjamateriaalien valmistajille jotka kyllä taatusti tämän asian käyttäisivät hyödyksensä eli tähän on saatava joku sellainen

koulutuksen puolta siellä on erittäin paljon erilaisia kalliita välineitä joita opiskelijat joutuvat ostamaan itsellensä ja samalla tavalla tämä rahastusmentaliteetti näkyy sielläkin puolella arvoisa puhemies lasten ja nuorten ja perheitten hyvinvointiin vaikuttaa paljon myös se miten puhumme näistä asioista korostammeko aina lapsista ja nuorista puhuttaessa niitä ongelmia ja vaikeutta ja haasteita pidämmekö äitiyttä ja isyyttä arvossa ja annammeko me tilaa vanhempien huolenpidolle ja rakkaudelle omaa lasta kohtaan näillä asenteilla on kyllä merkitystä kun me käsittelemme esimerkiksi vaikka näitä perhevapaa asioita ovatko lapset silloin jonkunlainen tasa arvo ongelma tai kansantaloutta haittaava ikävä katkos työurassa vai voisimmeko me ajatella sillä tavalla että lapset ovat kansalaisia siinä missä aikuisetkin väitän että meillä suomessa on näissä keskusteluissa aika paljon asennetasolla myöskin korjattavaa täällä on puhuttu paljon myös tästä heikosta syntyvyydestä huolestuttavan heikosta syntyvyydestä kyllä meidän täytyy asettaa strategiseksi tavoitteeksi se että meillä on lapsimyönteinen yhteiskunta ja niitten tavoitteitten saavuttamiseen käytetään aikaa ja rahaa ja palstatilaa kun niistä puhutaan toivottavasti esimerkiksi ei tulevaisuudessa yritetä tehdä sillä tavalla että siihen ei haluta laittaa missään nimessä yhtään lisäeuroa vaan siten että löytyisi aitoa tahtotilaa lisätä perheitten hyvinvointia kristillisdemokraattien mielestä me tarvitsemme kyllä mutta se on tehtävä niin että joustoa ja tukea ja valinnanvapautta perheitten arkeen lisätään eikä suinkaan lähdetä vähentämään arvoisa puhemies lapsipolitiikan puuttumisella ja yhteiskunnan lapsikielteisyydellä on ihan selkeä kansantaloudessa mitattava hintansa valtiovarainministeriö arvioi vuonna kaksituhattakymmenen että hedelmällisyysluvun nolla pilkku viiden prosentin kasvu vähentäisi kestävyysvajetta yhdellä prosenttiyksiköllä eli tuolloin niillä luvuilla kahdella miljardilla eurolla trendi on kuitenkin ollut ikävä kyllä päinvastainen elikkä hedelmällisyysluku on laskenut kymmenessä vuodessa kahdesta yhteen pilkku viiteen lapseen naista kohti suomen sata vuotisjuhlavuonna syntyneitten lasten määrä väheni ennätyksellisen alas ja niin kuin kuultiin eilen uudet ennätykset on todellakin rikottu toivottavasti tämäntyyppisiä ennätyksiä ei ei enää tulevaisuudessa rikota me me olemme siinä tilanteessa että väestörakenteen vinouma pahenee ja sen myötä kestävyysvaje taloudellisia panostuksia näitten lapsiperheitten ja nuorten etuuksiin kannattaa katsoa myös tästä näkökulmasta ja jos me voimme lisätä erilaisin toimin nuorten aikuisten halua perheen perustamiseen ja toisaalta perheen luottamusta tulevaisuuteen niin se panostus kannattaa myöskin taloudellisessa mielessä lapsiperheitten tukeminen on parasta kasvupolitiikkaa voi sanoa että silloin me ihan oikeasti puhumme kansantalouden kovasta ytimestä liian usein niin että kun me puhumme lapsiperhepolitiikasta niin se on jotakin pehmoilua ja siellä käytetään käytetään sellaisia pehmeitä adjektiiveja kun siitä asiasta puhutaan mutta hei tämä on kansantalouden kova ydin jos tätä asiaa ei ei saada kuntoon niin me emme saa kestävyysvajetta kuntoon ja tämä on oikeasti sellainen että tämän pitäisi olla kaikissa mahdollisissa talouskeskusteluissa ihan siellä keskiössä minkälaista perhepolitiikkaa me teemme suomessa

arvoisa herra puhemies on

mitä on tapahtunut miten eri hallitusohjelmat eri eri aikakausina ja eri puolueet niissä olleina ovat lasten asioita toteuttaneet ilahtunut olin siitä viimeisimmästä osiosta siitä kirjasta jossa oli katsottu läpi ykn lasten oikeuksien sopimus

tähän suomenmaahan kuulostaa jopa hassulta ja ja ihan järkyttävältä että meillä on tehty päihdeohjelmia ja päihdestrategioita jotka on päätetty tässä eduskunnassa ja niihin liittyen sivuttu joskus lapsia mutta varsinaista sellaista strategiaa että olisi keskusteltu lapsista ja lapsipolitiikasta ei ole tehty tietenkin lasten asiat liittyvät niin moneen eri sektoriin kun puhutaan varhaiskasvatuksesta tai kun kun puhutaan harrastamisesta tai puhutaan asumisesta tai puhutaan toimeentulosta niin kaikkien näitten osaltahan meillä on olemassa myöskin lapsia koskevat kohdat joista sitten se toinen kohta josta tänä iltana olen ollut tyytyväinen ja iloinen on se että lapsivaikutusten arviointi halutaan näihin kaikkiin lakiesityksiin sekä budjettiin mukaan tiedän että joittenkin hallintoihmisten mielestä se on rankkaa ja raskasta että täältä vaaditaan ja edellytetään tasa arvovaikutuksia miesten ja naisten välistä arviointia jos tehdään valtion budjettia tai lapsivaikutusten arviointia mutta ne ovat ne ainoat keinot joilla ne asiat tulevat näkyviksi jos ne voidaan sieltä todentaa myöskin tietysti se että ne ovat parantuneet miten ne asiat ovat menneet eteenpäin sen takia myöskin mielelläni halusin nähdä tämän tähän ykn tehtyyn lasten oikeuksien sopimukseen suomikin sitten liittyi ja vihdoin ja viimein sai kirjoitettua myöskin toisen lisäpöytäkirjan alle on aina hyvä muistuttaa meitä itseämme että vaikka meillä pääosa niin kuin tässä on tänään todettu kahdeksankymmentä prosenttia lapsista voi erittäin hyvin ja asiat ovat kunnossa niin on suomi saanut huomautuksia myöskin muistan aikaa kun me olemme saaneet erityisiä huomautuksia esimerkiksi lasten päihteiden käyttöön liittyen missä suomi poikkesi hyvin paljon muista maista ja perheväkivaltaan liittyen jossa suomi valitettavasti myöskin poikkeaa muista maista

hyvinvointivaltion alisuoriutumisesta lapsipolitiikan uudistamiseen lasten ja koko yhteiskunnan parhaaksi joka on luettavissa tästä kirjasta on erittäin hyvä tiivistys kun toisaalta tässäkin salissa on keskusteltu siitä kuinka talous menee parempaan suuntaan ja meillä on hyviä mahdollisuuksia ja suomessa sata vuotisen historian aikana ollaan oltu taloudellisesti huomattavasti huomattavasti heikommassa tilanteessa ja

miten voi olla niin että meillä on varaa siihen että vaikka talous kasvaa niin meillä ei satsata lapsiperheisiin tai opiskelijoihin jotka työttömien ja eläkeläisten lisäksi olivat siellä toiset jotka ovat jääneet vähemmälle tässä ja joiden toimeentulo on itse asiassa laskenut sen takia tietenkin tätä pitäisi muuttaa me olemme tehneet omia esityksiä ja niitä on käsitelty täällä joulun alla ja tänä iltanakin on useita asioita näistä otettu esille päivähoito oikeuden rajaamista ei olisi pitänyt tehdä vaan subjektiivinen päivähoito oikeus olisi yhä edelleenkin pitänyt säilyttää kaikilla lapsilla kaikki eivät sitä missään tapauksessa aina käytä eikä ole varmaan tarpeenkaan mutta että kaikilla se mahdollisuus olisi ollut tästä ovat kaikki kasvatusalan ammattilaiset samaa mieltä varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ei kasvattaa sillä nyt jo tiedetään että kun ryhmäkoot ovat liian suuria lasten keskittyminen ja ja huomio jonka he tarvitsevat siihen opetukseen ja ja kaikkien tehtävien tekemiseen ei ei riitä kun niitä lapsia on siellä liian paljon perhevapaauudistus valitettavasti kaatui jossa olisi vanhemmille tasaisemmin jaettu vastuuta lasten kasvatuksesta oppivelvollisuuden edustaja essayah käytti lukiokirjojen osalta esimerkin mitä ovat monet perheet jopa joutuneet vähentämään tai miettimään uudelleen ihan niin kuin joskus kuulemma en itse ole käynyt oppikoulua on joskus jouduttu perheissä arvioimaan voidaanko lapsia laittaa oppikouluun siitä syystä että se on niin kallis niin nyt jo joudutaan tekemään samaa siis lukiokirjojen osalta eikä ole ihan edullista myöskään ammatillisen koulutuksen käyminen sillä kaikki laitteet ja varusteet ovat kirjojen lisäksi siellä aikamoinen menoerä lastensuojelun osalta lastensuojelun tasosta on on tarve keskustella ja siihen on saatava parannusta ja erityisesti myöskin sen ennalta ehkäisevän toiminnan osalta elikkä kotiin vietävien palveluiden ja varhaisen puuttumisen menetelmiä meillä on ja meillä on hyviä esimerkkejä vaikka imatralta ja muualta joita voitaisiin viedä eri puolille suomea sitten viimeisenä asiana tämä harrastamisen mahdollisuus se on jotenkin hieno lause minkä tämäkin hallitus on ohjelmaansa kirjoittanut että kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus harrastamiseen mutta kun katsotaan mitä se käytännössä tarkoittaa niin jako on se että valtionosuudet

mitkä menevät täältä valtiolta kunnille ja jotka siihen vaikuttavat on yksi osa mistä voidaan keskustella paljonkin kuntien päätökset ovat todella merkittävät siinä kuinka paljon meillä on esimerkiksi avoimia liikuntapaikkoja kulttuurin harrastamisen paikkoja nuorisotaloja mihin on mahdollisuus mennä ilman että on omaa varallisuutta tai omaa lompakkoa täynnä ja tietenkin se kotitalouksien asema siinä että mitä enemmän ihmisillä on työpaikkoja turvattu toimeentulo ynnä muuta se tietenkin parantaa myöskin lasten harrastusmahdollisuuksia siitä syystä onkin surullista että muun muassa lapsivaikutusten arvioita ei ole tehty siinä kohtaa kun täällä hallituspuolueet veivät läpi aktiivimallin jossa toimeentuloa heikennetään ja ihmisiä ajetaan toimeentulotukiluukulle niin kuin kelan pääjohtaja nyt hämmästelee vaikka se oli jo luettavissa hallituksen esityksestä

arvoisa puhemies vanhemmaksi tuloon ei taida olla täysin valmis koskaan huoli vastasyntyneestä lapsesta täytti reilut puolitoista vuotta sitten jokaisen minuuttini ja sekuntini se vyöryi heti päälleni peittäen alleen kaiken muun se tuntui harteilla fyysisenä painona se seurasi suihkuun kauppaan ja ja vaikka kuinka järjellä yritti itselleen selittää toisin tunne ei antanut järjelle sijaa olen vuosikausia puhunut neuvolajärjestelmämme nerokkuudesta muiden päättäjien tavoin mutta vasta nyt ymmärrän miten ratkaisevaa lapsen tulevaisuudelle voi olla vanhempien sieltä saama tuki ja apu edelleen on tärkeää seurata lapsen painon kehitystä mutta lapsen hyvinvoinnin kannalta aivan tärkeää on kysyä vanhemmalta miten sinä jaksat lapseni kasvaessa vahvistui myös oma luottamukseni itseeni vanhempana huolen tasaantuminen antoi minulle taas tilaa katsoa ympärilleni muihin lapsiperheisiin miten ihmeessä tästä kaikesta selviävät ne perheet joiden arkea varjostavat vanhemman sairaus taloudelliset huolet työttömyys tai lähiverkostojen puute miten työttömyyden keskellä vanhemmalla voi olla voimavaroja huolehtia vielä siitä että oma puolipäiväisesti varhaiskasvatuksessa oleva lapsi saisi päiväkodissa kokopäiväisesti olevaan lapseen verrattuna yhtä hyvät lähtökohdat koulupolulleen miten ulkopuoliseksi ja osattomaksi lapsi voikaan itsensä tuntea jo varhaislapsuudessa ja tulla vielä kiusatuksi sen vuoksi valintoja korostavassa maailmassamme nämä eivät ole perheiden valintoja ne ovat muiden heille tekemiä valintoja ne ovat valintoja joiden vaikutukset kohdistuvat lapsiin ovat meidän päättäjien tekemiä tai tekemättä jättämiä valintoja vanhempina otamme vastuun oman lapsemme hyvinvoinnista mutta päättäjinä meidän on nyt otettava kollektiivinen vastuu kaikista maamme lapsista arvoisa puhemies tänään tässä salissa on ensimmäinen lapsiasiainvaltuutetun eduskunnalle koostama kertomus tämän kirjan kanssa on syytä pysähtyä ensinnäkin on kiitettävä lapsiasiainvaltuutettua ja kaikkia kertomuksen valmisteluun osallistuneita osallistuneita tästä mittavasta tietopaketista samalla on myös katsottava peiliin eduskunta ei voi ylpeillä sillä että päätöksien vaikutukset lapsiin olisi otettu kiitettävällä tavalla huomioon päätöksiä tehtäessä juhlapuheidemme huolet lasten eriarvoistumisesta ja nuorten osattomuudesta eivät konkretisoidu kaikkia politiikkalohkoja lävistävänä päätöksentekona itse teot jäävät liian usein puuttumaan sen vuoksi suomen tuleekin aloittaa lasten oikeuksia koskevan kansallisen strategian laatiminen jossa huomioidaan kaikkien lasten tilanne ja ykn sopimusten mukaiset oikeudet strategia on tehtävä parlamentaarisena työnä johon sitoutuvat kaikki eduskuntapuolueet pidemmän aikavälin strategian vaikuttavuus on parempi kuin hallitusohjelmien yksittäiset kirjaukset joita toki niitäkin lisäksi tarvitaan oikeastaan strategian pitäisi muuttaa tapaamme ajatella lapsi ei ole vain yksi muistilistalla oleva näkökulma vaan tapa ajatella ja hahmottaa maailmaa johdonmukaisuutta ja kokonaisvaltaisuutta tarvitaankin päätöksenteossa lisää jotta lasten asema tulisi paremmin olennaiseksi osaksi päätöksentekoprosesseja kovaa talouspolitiikkaa on investoida lapsiin

on aivan totta mitä edustaja hoskonen sanoi että lapsi tarvitsee hyvän kodin mutta valitettavasti tilanne on kuitenkin tänä päivänä se että kaikilla lapsilla ei ole hyvää kotia ja silloin yhteiskunnan on huolehdittava siitä että myös näillä lapsilla on eväät elämälle ja on aivan totta että jos jos verrataan vuosikymmenten taakse niin paljon edistystä on tapahtunut ja se on hienoa se on ollut suomen upea tarina minun huoleni on on se että pidämme tästä tarinasta kiinni nyt tässä kertomuksessa esitetyt huomiot tulisi ottaa vakavasti ja ja varmistaa se että jokaisella lapsella on hyvät eväät elämälle ja jokainen lapsi saa riittävästi tukea myös ne lapset jotka eivät saa sitä sieltä kotoa siinä mielessä

arvoisa puhemies on ilo käsitellä lapsiasiavaltuutetun toimiston tekemää raporttia itse asiassa viime kaudella päätimme että tämäkin raportti tulee eduskuntaan työelämä ja tasa arvovaliokunnassa me käsittelimme silloin näitä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston siirtoja ja siihen liittyviä uudistuksia ja pohdimme sitä että monta muuta raporttia meille tulee mutta lapsiasioista tehtyä raporttia ei tule eduskuntaan silloin se tuli lakiin ja sen vuoksi itse henkilökohtaisesti olen iloinen että saan olla tätä käsittelemässä tässä on usein jo siteerattu sitä että että lapsiasiavaltuutetun vakava viesti on että suomen hyvinvointivaltio alisuoriutuu suhteessa lapsiin tämä on aika hyvin sanottu koska se kuvaa sitä että meillä on resursseja ja meillä on lainsäädäntöä mutta me emme pysty käyttämään niitä niin hyvin kuin meidän pitäisi toisaalta se kertoo myös siitä että me olemme tehneet päätöksiä jotka vaikuttavat siihen että lasten ja lapsiperheiden asema on vaikeutunut ja kun samaan aikaan ympärillä oleva yhteiskunta muuttuu varsinkin työelämä sillä tavalla että että se tuo lisää haastetta lapsiperheille niin meidän pitäisi miettiä miten meidän palvelujärjestelmämme tukevat perheitä

taloudessa on tapahtunut niin se on ehkä parempi vastaus hänen pohdintoihinsa kuin se että minä lähden niitä analysoimaan ja toisen asian haluan sanoa kyllä siihen kunnioittamiseen kuuluu myös erilaisten perheiden kunnioittaminen ei voi olla niin että me kavennamme oman maailmankuvamme vain sen mukaiseksi millainen perhekäsitys meillä on jos me haluamme lapsia arvostaa niin me arvostamme kaikkien lasten vanhempia myös

vielä tärkeämpää on kysyä onko meillä sydäntä älyä aikaa ja taitoa pitää hyvää huolta lapsista ja tämänkin kysymyksen valtuutettu raportissa esittää sana sijoittaa on talouden kieltä ja ehkä se on hyvä sana meille tänne eduskuntaan kun me niin usein puhumme rahasta hyvä sijoitus tuottaa voittoa mutta lapsuudella on itseisarvo sinällään ja jokaisella lapsella on oikeus hyvään huolenpitoon lapsen ei tarvitse ansaita huolenpitoa se kuuluu hänelle ja tämä meidän pitää muistaa

emme tarjoa lapsillemme hyvää koulutusta ja sellaisia palveluja jotka pitävät elämän syrjässä kiinni no mitä se lapsuuteen sijoittaminen on se tarkoittaa muun muassa vanhemmille riittävää toimeentuloa ja aikaa ja mahdollisuutta olla lasten kanssa ja lapselle yhteiskunnan on turvattava hyvätasoinen varhaiskasvatus ja koulu mielestäni tässä raportissa oli viehättävää se että siinä lähestyttiin ykn lapsen oikeuksien sopimuksen kautta myös suomalaista politiikkaa tätä muuten tehdään nykyään useammissa kunnissakin ja se on siinä mielessä hyvä asia että se kertoo meille siitä mihin me olemme

niin hieman jos oikoisi mutkia niin voisi sanoa suomeksi että panostus puolustus ja porukka samat kolme ptä sen vuoksi että panostus olisi riittävien voimavarojen osoittamista lapsille ja lapsiperheille mutta kyse on paitsi rahasta myös resursseista kokonaisuutena ja myös aika on nähtävä resurssina erityisesti silloin jos arvioidaan työn ja perheen työelämän ja lasten hoivan yhteensovittamista isät ja äidit ovat suomessa tiukasti kiinnittyneet työhön ja työ tuo toimeentuloa mutta se myös haastaa perheen yhteistä on todella surullista että perhevapaauudistus törmäsi sisältöristiriitoihin ja rahapulaan sitä olisi tarvittu tasa arvoisemman vanhemmuuden tueksi keskusteltiin siitä olisiko tuosta uudistuksesta ollut työllisyyshyötyä itse uskon että siitä olisi ollut työllisyyshyötyä mutta se olisi ollut silkkaa bonusta ei itseisarvo tuo uudistus olisi pitänyt tehdä lasten ja tasa arvon vuoksi ja olla tyytyväisiä että siitä seuraa hyvää myös työllisyydelle

perheistä molemmat vanhemmat ovat työssä ja kouluikäisten vanhemmista seitsemänkymmentäyhdeksän prosenttia nämä ovat ihan kunniallisia kunnioitettavia lukuja suomessa myös äitien työllisyysaste on korkeampi kuin naisilla keskimäärin eu maissa ja se missä me poikkeamme meillä tehdään paljon kokoaikatyötä eli myös ne työtunnit ovat suurempia kuin monessa muussa maassa äideistä reilu kolmannes teki ylitöitä viikoittain ja isistä lähes puolet siis pienten lasten vanhemmista ja usein tuota ylityötä tehdään myös kotona työajan jälkeen no jos me mietimme mitä työelämässä on tapahtunut niin naiset tekevät osa aikatyötä selvästi vähemmän kuin eu maissa mutta meillä ovat lisääntyneet pirstaleiset työajat ja jos mietimme kun edellisessä puheenvuorossa sanottiin että lasten paikka on kotona illalla silloin kun junat lähtevät eikä eikä maailmalla niin voisi sanoa että kyllä on niitten pienten lasten vanhempienkin paikka siellä kotona siihen aikaan jos me hyväksymme sen että työelämä saa pirstaloitua ja ikään kuin ottaa vallan koko elämästä itse kuulun siihen joukkoon joka ehdottomasti haluaa tehdä töitä sen eteen että useammalla ihmisellä on töitä ja vielä enemmän töitä mutta joku tolkku siinä pitää olla perheidenkin näkökulmasta jos meidän palvelujärjestelmämme ei vastaa työelämän muutokseen niin meidän on turha ihmetellä mistä lasten ja nuorten syrjäytyminen johtuu siinä mielessä vanhemmuudella työllä ja perheillä on yhteys siihen miten suomi voi vaikkapa nyt nämä nollasopimukset joita meillä tällä hetkellä on käynnissä tai tai se että että osa aikatyössä on lisätyön vastaanottovelvoite meillä on tällaisia velvoitteita ja me ajattelemme että ihmisten pitää sopeutua myös tällaiseen työelämään mutta samaan aikaan me emme ole valmiita panostamaan meidän palvelujärjestelmään siten että ihminen voisi tällaisessa työelämässä selviytyä myös pienten lasten vanhempana

ja sen vuoksi subjektiivinen päivähoito oikeus on äärimmäisen tärkeä vielä työelämän näkökulmasta yksi asia joka pistää pohtimaan tässä raportissa aika paljon se että vanhemmat kertovat siitä miten työ syö heiltä perheen yhteistä aikaa ja ihmiset kokevat että heillä ei ole tarpeeksi aikaa kotiasioille eikä tarpeeksi aikaa lapsillensa mutta vaikka samaan aikaan tuo aika on vähentynyt niin kokemus siitä että tuota aikaa on liian vähän on pienentynyt elikkä on syytä kysyä minkälainen suhde meillä on työn ja lasten suhteen olemmeko me ikään kuin jo hyväksyneet sen että se työ ihan

se aika joka lasten kanssa ollaan voi vain vähentyä ja vähentyä ja vähentyä kun työaika tulee vaativammaksi ja vaativammaksi ja vaativammaksi niin tämä kehä on aika huolestuttava ehkä tässä työelämän näkökulmasta olisi paljon muutakin mitä tästä raportista haluaisin sanoa mutta mutta aika on jo täysi haluan ehkä sanoa vain sen että että puolustus tässä politiikassa liittyy siihen että me puolustamme lapsen oikeuksia erityiseen suojeluun ja hoivaan koska lapset tarvitsevat aikuisia suojelemaan itseään ja puolustamaan riittäviä palveluitansa lapsuus on kuitenkin suora lähetys se ei odota niitä parempia valtiontalouden aikoja ja jos sitä lapsuutta ei hoideta niin ei myöskään tule niitä parempia valtiontalouden aikoja se on se suurin kestävyysvaje

ensimmäinen lapsiasiainvaltuutetun kertomus eduskunnalle antaa erittäin laajan katsauksen lasten asemaan suomessa ja lapsiperhepolitiikan pitkän tähtäimen historian kehitykseen ja tarjoaa myös hyviä näkökulmia tulevan kehityksen suuntaviivoiksi lapsiasiainvaltuutettu kurttila vetoaa kertomuksensa johdannossa eduskuntaan ja hallitukseen lapsipoliittisen kokonaisvaltaisen strategian laatimiseksi tämä lapsiasiain strategia ulottuisi parhaimmillaan yli useiden vaalikausien ja tekisi siten lapsia ja perheitä koskevasta poliittisesta päätöksenteosta paremmin ennakoitavaa nykyisen lyhytjänteisen ja lyhytnäköisenkin politiikan sijaan tähän lapsiasiainvaltuutetun näkemykseen on erittäin helppo yhtyä arvoisa puhemies valtuutettu kurttila vetoaa myös lapsivaikutusten arvioinnin merkitykseen lakiesitysten valmistelun yhteydessä se on asia jota perännyt hallitukselta kerta toisensa jälkeen mutta valitettavasti hallitus ei ole ottanut opposition neuvoista vaarin toivottavasti lapsiasiainvaltuutetun virastaan käsin esittämä huomio lopulta herättää sipilän hallituksen myöskään usko että eduskunnassa on yhtään lapsikielteistä kansanedustajaa mutta silti jotkut täällä tehtävät päätökset voivat olla lasten hyvinvoinnin kannalta haitallisia siksikin että kaikki tosiseikat eivät ole päätöksentekohetkellä tiedossamme arvoisa puhemies edustaja hoskonen korosti äsken aivan oikein kodin merkitystä lapselle toisaalta edustajat maijala ja essayah kiinnittivät huomiota siihen että suomalaisten syntyvyys on alimmillaan puoleentoista vuosistaan se osoittaa omalta osaltaan sen ettei viime aikojen lapsi ja perhepolitiikka ole ollut järin kannustavaa ja nyt on hallituksen tehtävä suunnanmuutos tämän asian suhteen

arvoisa puhemies meillä on käsillä tärkeä keskustelunaihe lapsiasiainvaltuutetun kertomuksen johdosta tässä on puhuttu pitkä ilta lapsipolitiikasta mutta mielestäni pitäisi puhua vielä enemmän lapsiperhepolitiikasta kun lasten hyvinvointiin vaikuttaa ratkaisevasti se miten perheet voivat liian harvoin kysymme myös miten lapsiperheiden vanhemmat jaksavat mikä mikä on lapsiperheiden toimeentulo sekä aineellinen että henkinen jaksaminen tähän meidän on syytä kiinnittää vakavasti huomiota tässä keskustelussa on hyvin perustellusti ja aivan oikein otettu esille miten tärkeä asia on laadukas varhaiskasvatus ja koulujärjestelmä kyllä meillä tämä järjestelmä näiltä osin lähtökohtaisesti on hyvässä kunnossa mutta sitten kun lapsi tulee laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin saattavat olla jo syrjäytyminen ja pahoinvointi me puhumme usein varhaisesta puuttumisesta ja nyt olisi aika puhua varhaisesta puuttumisesta lapsiperheiden tilanteeseen

tutkimusten mukaan se mitä pienet lapset pelkäävät he pelkäävät todella paljon on hätkähdyttävä asia se on se että isä ja äiti eroavat että ja äiti eroavat miten me kiinnittäisimme huomiota siihen että perheet säilyisivät ehyenä mikä olisi oikea aika tukea perheitä siinä etteivät ne hajoaisi liian moni lapsiperhe hajoaa ja tästä jää pitkäaikaisia vaikeuksia en halua syyllistää ketään erityisesti mutta kyllä tämä asia on yhteiskunnallisesti vakavasti otettava asia se on monessa mielessä tällä hetkellä yhteiskunnallinen ongelma

kun seuraa vaikka lehtiä niin tämän tästä on uutisena että on onnellinen ero jossakin ja se on suuri uutinen taas joku naimisissa oleva on pikarakastunut ja taas on uutinen ovatko nämä ihanteita eikö ihanne ole kestävä avioliitto tähän tarvitsisi myöskin yhteiskunnan tukea sitä että tuetaan muutama vuosi sitten keskustelin iäkkään kokeneen kunnallisen luottamushenkilön kanssa hän oli ja kuusikymmentä luvuilla ollut pitkään sosiaalilautakunnan puheenjohtajana omassa pienessä kunnassaan hän ei ollut keskustalainen haluan sen sanoa vaan oli kokonaan toisesta puolueesta hyvin vasemmalta hän sanoi että siihen aikaan sosiaalilautakunnan puheenjohtajan yhtenä tehtävänä oli myös sovitella kun joku ilmaisi avioeroaikomuksensa hän kertoi että minä kutsuin näitä kotiini ja me keskustelimme asiasta ja tuumiteltiin että kannattaako nyt näiden asioiden takia panna kantapäät vastakkain ja sitten tultiin yhdessä siihen tulokseen että eiköhän yritetä hän kertoi on vuosia jälkeenpäinkin saanut joiltakin kukkia sen takia että hän oli edesauttamassa sitä että päästiin sovintoon lasten kannalta on hyvin merkittävää että perheen eheys säilyy saadaan turvalliset eväät siihen laadukkaaseen

se ei enää ratkaise kaikkia ongelmia

tässä tuli vastikään lukuja siitä miten syntyvyys on dramaattisesti laskenut tuli mieleeni eräs kirjoitus jonka luin vuosia sitten se oli sotavuodelta neljäkymmentäneljä sodan vielä kestäessä silloinen väestöliiton puheenjohtaja sukselainen kirjoitti perheistä ja lapsista ja hän oli huolissaan siitä miten suomen tulevaisuudessa käy niin kuin tiedämme tuhatyhdeksänsataakolmekymmentä luku oli sellainen jolloin syntyvyys laski aika merkittävästi sukselainen arvioi siinä että suomen väkiluku kääntyy vakavaan laskuun ja hän sanoi siinä että olisi tärkeää että perheissä olisi enemmän lapsia totean vielä että kirjoitus oli tehty sodan kestäessä

jos olosuhteet paranevat ja lapsiluku kasvaa on mahdollista että suomi tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäviisi voisi saavuttaa neljän miljoonan asukkaan rajan ja hän analysoi kun hän oli myös taloustieteilijä mitä se vaikuttaa meidän kokonaistalouteen no mitä tapahtui kun sota päättyi se on mielenkiintoinen ilmiö minkälainen tulevaisuudenusko ja voi sanoa elämisen tahto ja elämisen nälkä oli perheitä perustettiin ennätysmäärä ja syntyi suomen historian suurin ikäluokka ja neljän miljoonan asukkaan raja saavutettiin jo viisikymmentä luvun alussa minä vain haluan ottaa esille sen mitkä tekijät vaikuttavat sitten siihen että on tulevaisuudenuskoa siihen aikaan neljäkymmentä luvun lopulla tuli lapsilisäjärjestelmä me puhumme usein siitä onko jakovaraa siihen että perheitä pystytään tukemaan kun lapsilisäjärjestelmä tuli ei se tullut sen vuoksi että valtiontaloudessa oli jakovaraa vaan sen vuoksi että syntyisi jakovaraa että perheet saisivat elämän reunasta kiinni ja pääsisivät sillä tavalla elämisen puitteet järjestämään kohdalleen että se olisi elämisen arvoista nähtiin että tämä tämä investointi kannattaa siltä ajalta vuodelta neljäkymmentäkahdeksan on peräisin meidän lapsilisäjärjestelmä tämän haluaisin todeta siitä että että perheiden hyvinvointi on sellainen johon meidän kannattaa aina kiinnittää huomiota ja meidän lasten tulevaisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se miten perheet jaksavat tähän vaikuttaa myös meidän hyvässä järjestelmässä se minkälainen neuvolajärjestelmä meillä on että pystytään jo varhain toteamaan ongelmat ja tukemaan sitä miten lapsia kasvatetaan siihen sitten niveltyy

vaikka se on hyvin tärkeä asia nyt tuntuu että ylikorostuneen merkityksen saava laadukas varhaiskasvatus se se on hyvin tärkeää mutta ei se korvaa koskaan sitä mitä kotona pitää tehdä eikä näitä tule asettaa tule asettaa vastakkain mutta toisinaan tuntuu siltä kuin vanhemmilta vietäisiin oikeus kasvattaa omia lapsiaan ja kuin he eivät osaisi ei voi olla niin että asetelma muuttuu niin että lapsen lähin omainen on viranomainen tämä on meidän yhteiskunnan keskeinen asia miten tätä järjestetään perhe on nyt ja on tulevaisuudessakin yhteiskunnan perussolu miten perheet jaksavat heijastuu koko yhteiskunnan hyvinvointiin

arvoisa puhemies

hänen puheessansa arvostin oli se että on turva perheille turva usko siihen että lapset voivat elää rauhassa niin että ei tarvitse pelätä ei tarvitse pelätä eroa ei tarvitse pelätä yksin jäämistä tölli puhui myöskin erittäin hyvin siitä missä meillä on usko huomiseen usko tulevaisuuteen usko elämään ja työtilannekin on monissa paikoin epävarma ne ovat asioita joita meidän todella pitäisi miettiä nyt laajemminkin ja hän toi esille tämän perhepolitiikan tänä päivänä on puhuttu erittäin vähän perhepolitiikasta on puhuttu vain lapsiasioista mutta lapsiasiaa ei pysty erottamaan asiasta nimeltä perhe koska perhe muodostaa sen laajan kokonaisuuden aikoinaan tuli tämä niin kuin edustaja tölli toi esille mutta olisiko meillä nytten aika löytää joku vastaava heräte joku iso toimenpide kokonaisuus jolla me saisimme oikeasti perheitten tilanteen muutettua niin että perheet uskaltaisivat tehdä lapsia

lapsentekoon todellakin tarvitaan turvallisuudentunne ja luottamus siihen liiton kestämiseen vanhemmille on hirveä tilanne jos pitää pelätä sitä että jää yksin kotiin useamman lapsen kanssa yhden tai ehkä kahdenkin kanssa voi pärjätä mutta miten sitten jos siinä on kyllä lähtökohta pitää olla se että perhe saadaan kestämään jos lapset joutuvat jonkun verran riitojakin näkemään ja kokemaan niin parempi sekin on että asiat opitaan selvittämään kotona kuin että niitä haudotaan ja lähdetään sitten helposti toiseen tilanteeseen krista mikkonen toi kiitettävästi esille saamen kielen asiat kieliasia on yksi olennainen asia siinä että lapset saavat oppia oman äidinkielensä sukunsa kielen sen takia olisikin tärkeää että kielipesätoimintaa saataisiin laajennettua entisestään viime syksynä me saimme useamman uuden kielipesän nyt sitten pyörimään saamen kielen osalta mutta niitä tarvittaisiin jatkossa yhä enemmän ja enemmän koska tänä päivänä onneksi uskalletaan taas puhua saamen kieltä ja opiskella sitä varsinaiseen saamen kielen tulee nytten satsata paljon sillä jo seitsemänkymmentä prosenttia saamelaisista asuu saamelaisalueen ulkopuolella ja ainoastaan saamelaisalueella on oikeus saamen kielen

niin että siihen saa valtiolta rahoituksen meidän pitäisi löytää esimerkiksi pari miljoonaa rahaa niin että sakk elikkä saamelaisalueen koulutuskeskus voisi suoraan perusopetusoikeudellansa opettaa

netin kautta niin että tämä asia ei olisi kuntien vastuulla vaan suoraan voitaisiin esimerkiksi sakkista suorittaa se opetus eri puolille jotta lapset saisivat sen oman kielensä opiskella vielä otan esille tämän kulttuuriasian kun tänään oli keskustelualoite kulttuurista ja kulttuurin merkityksestä niin

on erittäin tärkeää että he oppivat oman kulttuurinsa kulttuuri ei todellakaan ole aina sitä että on kaikkia hienouksia ja kaikkia kalliita oopperoita ynnä muita asioita vaan kulttuurihan on yksinkertaisia jokapäiväisiäkin asioita ne ovat hyvin lähellä ovat ne sitten liikkumista laulamista tai muita vastaavia asioita haetaan niitä elämyksiä lapsille

arvoisa puhemies tässä keskustelussa ja aihepiirissä selvästi on nähtävissä painetta yleisempäänkin perhepoliittiseen keskusteluun ja tässä ovat näkyvillä myös tietyt jakolinjat mitkä tässä ideologisesti ottaen vallitsevat itse haluan hieman tuoda esiin tätä perinteisen perhearvon näkemystä jonka puolesta itsekin liputan eli ainahan se perinteinen ydinperhemalli ei ole mahdollinen erilaisista syistä mutta kyllä yhteiskunnan siihen pitäisi kuitenkin pyrkiä ja tehdä sellaisia ratkaisuja jotka sitä edistävät viime aikojen ratkaisut eivät ole sellaisia olleet monta kertaa tämä keskustelu menee näihin hokemiin ja uskonkappaleisiin kuten varhaiskasvatus tai perhevapaauudistus tässä keskustelussa ikään kuin metsä häviää puilta ja asioista tehdään turhan mutkikkaita tämä syntyvyys on vakava kysymys sen vähäisyys nimenomaan ja sille yhteiskunnan on pakko tehdä jotain mutta aihepiiri on varsin traumaattinen ja ongelmallinen sitä kuvastaa se että kun eräs puoluejohtaja käytti termiä synnytystalkoot seurasi valtakunnallinen kohu mistä tällainen voi johtua mielestäni tämä asia on ennen kaikkea asennekysymys nykyaikainen minäkeskeisyys minä ensin asenne todennäköisesti tämän ongelman aiheuttaa kysymys ei ole niin taloudellisista resursseista mistään tukemisesta varhaiskasvatuksesta tai koulutuksestakaan syntyvyys absoluuttisesti on suurinta köyhissä maissa joissa ei tällaisista varhaiskasvatusasioista puhuta mitään eräs tähän liittyvä piirre tässä meidän yhteiskunnassamme ensisynnyttäjien keskimääräisen iän nouseminen kohti keski ikää kun lasten hankinta venyy sinne nelikymppiseksi asti niin kyllähän se matalaan syntyvyyteen väkisinkin johtaa jo biologisista syistä miten tähän sitten ollaan jouduttu ja mikä tätä aiheuttaa on se kysymys johon yhteiskunnan pitäisi löytää vastauksia miksi nuoret aikuiset eivät perusta perhettä oman käsitykseni mukaan kysymyksessä on ainakin työsuhteiden epämääräisyys niiden kesto asumisen kustannukset ynnä muut vastaavat aivan käytännön elämän asiat jotka eivät näillä korupuheilla mihinkään ratkea

arvoisa puhemies tämä kertomus eduskunnalle kaksituhattakahdeksantoista on minusta erittäin laaja katsaus paitsi menneisyyteen ja historiaan myös aika paljon tulevaisuuteen kantaa ottava kertomus laajuudesta kertoo jo sekin että tämä on parisataa sivua pitkä kaiken kaikkiaan mutta kun tätä katsoo niin voi todeta että täällä on käytetty aivan erinomaisia puheenvuoroja tästä aiheesta edellä muun muassa edustajat hoskonen ja tölli ja maijala ja niin edelleen itsekin kun tätä lueskelin niin mieleeni tuli lähinnä se miten me voimme tukea noita perheitä heidän arjessaan parhaiten nimittäin se pysäytti oli esimerkiksi sivulla seitsemänkymmentä oleva tilasto joka kertoo että viidessätoista vuodessa meidän lasten huostaanotot ovat tuplaantuneet ja kodin ulkopuolelle on sijoitettu kahdeksantoistatuhatta lasta nämä ovat aika kovia lukuja ja kertovat siitä että aina se arki ei ole se mitä toivotaan tai mitä me päättäjätkään toivoisimme sen takia lasten hyvinvointi kuten täällä on aikaisemmin hyvin todettu kietoutuu paljon sen perheen hyvinvointiin on hyvä muistaa kun puhutaan lapsiperheiden palveluista ja erilaisista tuista ja jaksamisesta että jokaisen vanhemman arki on jonkun lapsuus ohikiitävä hetki ja sen takia meidän päättäjien on syytä kiinnittää tähän huomiota tässä heti alussa otetaan aika voimakkaasti kantaa

sanoa toteamuksella hyvinvointivaltion alisuoriutumisesta lapsipolitiikan saralla ymmärrän tämän ajatuksen tämän taakse mutta väistämättä se panee miettimään että eihän tässä kuitenkaan unohdeta sitä tärkeintä että kun puhutaan lasten hyvinvoinnista niin se ei ole hyvinvointiyhteiskunta joka siitä huolehtii vaan ennen muuta lasten

arvoisa rouva puhemies vaikka täällä jo yhden puheenvuoron kävin pitämässä niin kyllä tämä aihe on minun mielestäni niin keskeinen ja tärkeä niin kuin täällä monissa näissä viimeisimmissäkin puheenvuoroissa on tullut esille että nyt puhutaan siitä kansantalouden syvästä ytimestä kun puhutaan lapsiperhepolitiikasta ja millä sitten loppujen lopuksi hoidetaan niin huoltosuhteet kuin kestävyysvajeetkin kuntoon kun seurasin sitä keskustelua mitä tuon perhevapaauudistuksen ympärillä käytiin ja siinä todellakin lähdettiin eläkekertymästä ja ja työelämän tasa arvosta ja ties mistä muista argumenteista liikenteeseen niin joku oli hyvin tviitannut että se ei muuten ole se eläkekertymä joka tulee sinua moikkaamaan sinne vanhainkotiin tämä on hyvä pitää mielessä kun aihepiirin ympärillä käytämme puheenvuoroja edustaja tölli käytti myös erittäin hyvän puheenvuoron ja todella alleviivasi sitä että nyt puhutaan paljon paljon

siitä että tarvitaan lapsipolitiikkaa mutta kyllä se on todella lapsiperhepolitiikka mikä mikä on keskeistä silloin kun mietitään millä tavalla parhaiten pystytään sitä lapsen elämää viemään eteenpäin ja siihen vaikuttamaan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli thln pari vuotta sitten julkaistun tutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä voi kuitenkin hyvin se on tärkeää muistaa kun täälläkin tänään olemme tietysti nostaneet ennen kaikkea niitä haasteita näissä puheenvuoroissa esille kun katsotaan historiallisesti niin lapset voivat kyllä keskimäärin paremmin kuin koskaan aiemmin ja he kokevat aiempaa vähemmän turvattomuutta ja viihtyvät paremmin koulussa ja nuorten päihteitten käyttö on on vähentynyt mutta sitten toisaalta samaan aikaan yksi kymmenestä on vailla läheistä ystävää viidennes nuorista tytöistä kokee masennusta ja nuorten itsetuhoisuudessa on myös ollut kasvua ja lastensuojeluilmoitusten määrät ovat nousseet niin kuin täällä on tuotu puheenvuoroissa esille elikkä lapsuus voi sitten kyllä osalla olla hyvinkin onneton ja vaikea keskeinen kysymys kaikkien kannalta on miten lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan yhä enemmän vahvistaa ja tukea yhteiskunta ei todellakaan voi samalla tavalla hoivata huolehtia ja rakastaa kuin vanhemmat suku ja muut läheiset ihmiset voivat viranomainen ei voi koskaan korvata perhettä se on täällä täällä tänään monen suusta sanottu siksi yhteiskunnan tehtävä on ennen kaikkea sitten vahvistaa ja tukea niitä lähiyhteisöjä jotta nämä pystyvät puolestaan tukemaan ja kannattelemaan lasta ja nuorta joskus on tietysti niinkin että että yhteiskunta joutuu ottamaan sen korvaavan lähiyhteisön roolin silloin me tiedämme että niitä vaurioita siellä lähiyhteisössä on jo päässyt tapahtumaan inhimillisintä ja taloudellisinta olisi tietysti antaa riittävää tukea perheelle jo varhaisessa vaiheessa jotta se pystyy kannattelemaan ja jaksaa kannatella lasta läpi lapsuuden aina sinne aikuisikään saakka perheitten ja lähiyhteisöjen ratkaisevan tärkeä merkitys on jopa itsestäänselvää varmaan jokaisen omassakin elämänhistoriassa kuitenkin julkisessa keskustelussa tuntuu että tämän merkitys usein jää taka alalle ja unohdetaan ja korostetaan ehkä sitä yksilöllisyyttä ja niin kuin tässäkin keskustelussa näitä viranomaispolkuja ja ja yhteiskunnan järjestelmiä mutta todellakin kyllä perhepolitiikassa on kysymys ennen kaikkea siitä siitä perheestä ja sen kasvatustyön tukemisesta ja aina lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on viime kädessä kysymys juuri ja lähiyhteisön hyvinvoinnista niin kuin täällä tuotiin puheenvuoroissa esille miten sitten voitaisiin näitä lasta kannattelevia lähisuhteita lähisuhteita tulevaisuuden suomessa parantaa ja miten niitä voitaisiin enemmän tukea niin kuin täälläkin tuli jo esille erityisesti tietenkin kaikkein parasta olisi kun lapsen lähisuhteet säilyisivät ja esimerkiksi avioerolta voitaisiin välttyä mutta ikävä kyllä näin ei aina ole tuossa ennen joulua tuli tämä oikeusministeriön työryhmän ehdotus jossa oli käsitelty lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa lainsäädäntöä ja sen uudistamista se luovutettiin silloin oikeusministerille siellä työryhmän mietinnössä oli paljon sellaisia minusta tärkeitä avauksia joissa esimerkiksi

tukemisen mahdollisuus lasta kohtaan otettaisiin paremmin huomioon ihan ihan lainsäädännössä ja niissä päätöksissä koska on usein se tilanne että vaikkapa juuri avioerossa ne isovanhemmat saattavat muodostua entistä läheisemmiksi sitten toisaalta tiedetään elävästä elämästä että tämmöisen vieraannuttamisen lisäksi mikä saattaa kohdistua toiseen vanhempaan saatetaan myöskin isovanhemmat sulkea lapsen elämänpiirin ulkopuolelle esimerkiksi itse tässä kansanedustajan työssä olen saanut aika riipaisevia yhteydenottoja isovanhemmilta jotka ovat kertoneet näistä tilanteista että ei enää ole ollut mahdollisuus tavata lapsenlasta ja ja miltä se on tuntunut heidän puoleltaan ja miltä se varmasti on tuntunut sitten myös siellä lapsen puolella tuossa oikeusministeriön työryhmän mietinnössä oli esimerkiksi otettu esille se että että lakiin ehdotettaisiin tämmöinen säännös jonka mukaan tuo tapaamisoikeus voitaisiin vahvistaa oikeudellisesti sitovalla tavalla myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille

artiklan velvoitteeseen ja euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöihin itse ajattelen näin että on tärkeää että tämäntyyppiset esitykset myöskin etenisivät etenisivät vaikka vaikka tuossa työryhmän mietinnössä erityisen läheisen henkilön määritelmää määritelmää on on rajattu siten että se on tämmöiseen vanhemmuussuhteeseen verrattava suhde mutta juuri missä aika paljon nämä isovanhemmat isovanhemmat ja heidän roolinsa siellä perheessä voivat olla ratkaisevan tärkeitä minusta olisi hienoa jos sitä voitaisiin laajentaa ja ajatella että esimerkiksi samassa taloudessa asuneet isovanhemmat tai sijaisvanhemmat tai isä tai äitipuoli voisivat olla myöskin tällaisia läheisvanhempia arvoisa puhemies täällä on käyty tosi hyvää ja arvokasta keskustelua tämän kertomuksen ympärillä toivon että että tähän ei tulisi turhaan semmoisia politisoituneita sävyjä siinä mielessä että jos puhutaan vaikka tästä syntyvyyskysymyksestä niin kyllähän se on varmaan myönnettävä että se on aika lailla pidemmän aikavälin ja useamman hallituksen tekosia mitä nyt tällä kaudella on saatu aikaiseksi vaikka tämän sanon ihan opposition edustajana nyt on tietysti tärkeää miettiä miten sitten tästä eteenpäin jos ollaan päädytty siihen tilanteeseen että ollaan historiallisesti alhaisimmissa syntyvyysluvuissa niin kyllä meillä on yhteinen vastuu sitten lähteä miettimään minkälaista perhepolitiikkaa me teemme täällä suomessa että me saisimme syntyvyyden kasvuun ja että ennen kaikkea tulisi nuorille perheille sellainen olo että tähän yhteiskuntaan uskaltaa ja haluaa lähteä lähteä sitten omia lapsia tuomaan ja ja heitä eteenpäin elämänpolulla viemään toivotaan että me saisimme sellaisen käänteen yhdessä aikaiseksi ja että tämän aiheen ympärillä löytyisi sellaista konsensusta ja ja yhteistä tekemistä yli hallitus ja oppositiorajojen

arvoisa rouva puhemies pidän erittäin myönteisenä asiana tätä uutta käytäntöä että lapsiasiainvaltuutettu tuo kertomuksen toiminnastaan ja ja lapsi ja perhepolitiikan ajankohtaisista teemoista myös tänne eduskuntaan käsiteltäväksi ja eduskunnan suuren suuren salin ruodittavaksi

joka on aika tuore toimija meillä suomessa siinä on nyt toinen toinen henkilö historiassa on muodostunut aika merkittävä yhteiskunnallinen keskustelija suomessa ja aika merkittävä mielipidejohtaja hän on erityyppisissä lapsia koskettavissa asioissa paljon julkisuudessa ja muodostaa siinä linjaa tänä iltana on käytetty todella hienoja koskettavia ja mieleenjääviä puheenvuoroja mutta tahdon niistä nyt nostaa esille edustaja tapani töllin vähän aikaa sitten käyttämän puheenvuoron joka kieltämättä kyllä kolahti siinä oli paljon sellaista asiaa ja arvopohjaa joka itsestänikin tuntuu hyvältä ja oikealta tällaisesta nuoresta kolmekymppisestä miehestä jolla ei muita lapsia vielä ole kolme kummilasta se tuntui erittäin hyvältä ja järkevältä tähän suuntaan meidän pitää edetä haluaisin puhemies painottaa sitä että kyllä lapsen kasvussa tärkeää on se että koko kylä kasvattaa se koko kylä kasvattaa ajattelu oli aikanaan siellä ylihärmässä sippolanrinteelläkin missä itse sain varttua

arvoisa rouva puhemies pari asiaa jäi sanomatta edellisessä puheenvuorossa toinen on se että kun puhuin siitä mikä on lapselle turvallinen kasvuympäristö niin se varmasti on koti ja nyt kun ollaan suunnittelemassa erilaisia manööverejä

tai paremminkin kertomus joka on eräänlainen selonteko miten lapsiperheillä tänä päivänä menee on hyvä lähdeteos siitä missä todella mennään mutta kaiken sen numerotiedon kaiken sen viisauden monen virkamiehen työn kaiken sen takana pitää kuitenkin se perustotuus olla että perhettä pitää tukea perheet ovat se perussolu joka tämän yhteiskunnan pystyssä pitää kaikki muut vaihtoehdot ympäri maailman mitä on kokeiltu ovat olleet huonompia ihan varmasti

arvoisa rouva puhemies jos ajatellaan sitä millä tavalla me pystymme yhteiskuntana tukemaan sitä että jokaisella lapsella on turvallinen arki hyvä mahdollisuus kasvaa tässä yhteiskunnassa niin totta kai perheellä on keskeinen rooli siinä mutta oleellista on se että yhteiskunta pystyy tukemaan perheitä tässä nostan muutamia asioita ensin päivähoidon osalta tällä hetkellä käy ja on hyväkin että käy kuumana keskustelu päiväkodin opettajien palkoista niiden riittämättömästä tasosta me tarvitsemme koulutettuja osaavia päiväkodin opettajia ja kyllä erityisesti pääkaupunkiseudulla helsingissä päiväkodin opettajien palkkataso on sellainen että sillä on vaikea pärjätä julkisuudessa on esitetty väitteitä siitä että pääkaupunkiseudun kuntien välillä olisi niin sanottu kartelli että on sovittu että palkat eivät ylitä tiettyä tasoa ainakin meille on hyvin voimallisesti kiistetty tämä että tällaista ei ole ja voi olla että se pitää paikkansakin mutta on toiset mekanismit jotka ohjaavat tähän ne ovat niitä että nykyään kunnat esimerkiksi isoimmat kunnat tavoittelevat kaikki kuuden suurimman kunnan keskiarvoa

kun luodaan tällaisia malleja niin ne tavallaan vievät samaan suuntaan ilman että tästä olisi olemassa joitain sopimuksia no toinen tietysti pitää nostaa esiin näiden palkkojen osalta eihän ainoastaan lastentarhanopettajat vaan pienipalkkaisia ovat ylipäätänsä julkisen puolen naisvaltaisilla aloilla toimivat ovat he sitten lähihoitajia sairaanhoitajia opettajia tai jos puhutaan päiväkodeista niin lastentarhanopettajien lisäksi yhtä lailla tärkeätä työtä tekevät myös muilla koulutuksilla olevat lastenhoitajat

on ollut aika rajua ja syystäkin nämä ihmiset ovat pienituloinen joukko tekevät äärimmäisen tärkeätä työtä ja kyllä heillä se lomarahojen leikkaaminen tuntuu kun täällä aikaisemmin debatissa edustaja vehkaperä kysyi mitä vasemmisto on helsingissä tehnyt lastentarhanopettajien palkkojen puolesta niin voin kertoa että itse esitin valtuustossa sitä että paikallisesti sopien me vasemmistossa kannatamme paikallista sopimista silloin kun se ei ole kenenkään sanelemista vaan yhteistä sopimista

nämä lomarahaleikkaukset palkankorotuksilla korvattu helsingissähän on peräti kaksi keskustan valtuutettua valitettavasti kumpikaan näistä ei tukenut ja oikeastaan kolmas on vielä paavo väyrynen kunniapuheenjohtaja ja kun hänetkin lasketaan mukaan niin kukaan näistä ei valitettavasti tukenut tätä esitystä hän toki toimii tällä hetkellä kristillisdemokraattien ryhmässä mutta en usko että tässä äänestyksessä kristillisdemokraatit haluavat tätä kunniaa osakseen tämä esitys jäi kolmesta äänestä kiinni eli jos vihreiden ryhmästä olisi kolme se jakautui kahtia eli kolme vielä enemmän ollut tämän tämän lomarahaleikkausten korvaamisen kannalla niin me olisimme päässeet tässä eteenpäin tämä on yksi kysymys nämä riittävät palkat ja siitä pitää puhua se pitää hoitaa kerta kaikkiaan kuntoon niin paikallisella tasolla kuin valtakunnan tasolla mutta sen lisäksi on sitten muita kysymyksiä subjektiivisen päivähoito oikeuden rajaaminen se valitettavasti koskettaa juuri niitä lapsia jotka kaikkein eniten tarvitsisivat päivähoitoa vaikka täällä sanotaan että kyllä jokaisella on oikeus kahteenkymmeneen tuntiin tätä varhaiskasvatusta niin tosiasiassa tosielämässä se rikkoo päivää se hankaloittaa päiväkotien toimintaa ryhmien rakentamista ja ryhmät ovat hyvin epätasapainoisia samoin kuin se että ryhmäkokoja on kasvatettu päivähoidossa hankaloittaa sitä työntekoa siellä

suurin osa meidän lapsista voi entistä paremmin viihtyy hyvin harrastaa pärjää koulussa viihtyy koulussa mutta meillä yhteiskunta polarisoituu on joukko lapsia ja nuoria jotka voivat entistä huonommin ilmeisesti lapsiasiamies on arvioinut että se olisi noin kaksikymmentä prosenttia lapsista jotka jo kuuluvat tähän joukkoon erityisesti tämä näkyy siinä miten jatketaan peruskoulun jälkeen on näitä koulupudokkaita jotka mihinkään ja sitten toisaalta toisella asteella varsinkin ammatillisella puolella on pudokkaiden määrä aivan liian suuri silloin toimet joilla vähennetään esimerkiksi ammatillisella puolella lähiopetusta ovat myrkkyä pahinta mahdollista myrkkyä juuri näille jotka ovat siinä riskissä että heidät syrjäytetään yhteiskunnasta kun ei ole sitä lähiopetusta ei ole sitä tukea samalla lailla kuin aikaisemmin ja nyt jo keskeytysluvut ovat liian suuret sen vuoksi me olemme jo pitkään ajaneet oppivelvollisuusiän pidentämistä se ei tarkoittaisi sitä että peruskoulu jatkuisi sellaisenaan kahdeksaantoista ikävuoteen tai toiselle asteelle voisimme jatkaa niin kuin nykyään peruskoulu ja sitten peruskoulun jälkeen hakeudutaan lukioon ammatillisiin oppilaitoksiin jotkut oppisopimuskoulutuksiin muihin toimiin mutta oleellista tässä on kaksi asiaa ensinnäkin se että kun kysymys olisi oppivelvollisuudesta niin materiaalit oli sitten ammatillisessa koulutuksessa lukiossa missä tahansa olisivat maksuttomia tämä on iso kysymys ja kansalaisaloitetta tällä hetkellä kerätään eli se on aidosti monille perheille ihan keskituloisillekin työssä käyville perheille iso kysymys miten maksaa nämä suuret maksut jotka voivat olla pahimmillaan tuhansia euroja vuodessa lukiossa tai ammatillisella puolella mutta vielä oleellisempaa on se että silloin tavallaan toiminta on kaksipuolista

minä uskon että tästä meidän on yhdessä mahdollista löytää järkevällä tavalla ratkaisu jolla me pystymme puuttumaan näihin kahteen ongelmaan ja tukemaan suuresti suuresti nimenomaan niitä lapsia niitä nuoria jotka ovat kaikkein suurimmassa syrjäytymisvaarassa yhteiskunnassa arvoisa rouva puhemies viimeisenä asiana nostan esille perhevapaiden tasa arvoisemman jakamisen perhevapaauudistuksen joka ei valitettavasti näytä tällä kaudella etenevän toimin viime kaudella tasa arvoasioista vastaavana ministerinä ja silloin me saimme edistystä perhevapaiden tasa arvoistamisessa isälle korvamerkittyä vanhempainvapaata pidennettiin ja ehkä vielä tärkeämpää oli se että sitä joustavoitettiin niin

aikaisemmin oli hyvin jäykkää miten sitä käytettiin että nyt sitä pystyy joustavasti käyttämään siihen kun lapsi on kahden vuoden iässä tämä tehtiin nimenomaan korottamalla isälle korvamerkittyä osuutta ei ottamalla keneltäkään pois oleellista on se että kun sanotaan että perheet pystyvät päättämään parhaiten itse niin samaan aikaan kaikki kansainväliset esimerkitkin osoittavat että mitä enemmän vapaata jaetaan vanhempien kesken mitä enemmän korvamerkitään perhevapaita niin sitä enemmän isät niitä käyttävät tällä pystyttäisiin puuttumaan yhteen meidän isoimpaan tasa arvo ongelmaan joka sortaa sekä naisia että miehiä siihen että miehet tekevät silloin kun lapset kaikkein nuorimpia kaikkein pisimpiä työpäiviä juuri silloin kun heidän olisi hyvä olla myös kotona tukemassa sitä perheen perheen arkea tämä johtuu asenteista joita tällä voidaan muokata ja monesta muusta seikasta lopuksi sanon sen että ei ole mitään yleistä lähtökohtaa että isä on parempi vanhempi tai äiti on parempi vanhempi ensin edustaja hoskonen sanoi että perheiden pitää saada itse päättää minkä jälkeen hän piti pitkän luennon siitä miten äiti on aina parempi vanhempi kuin isä lapsen hoidossa

ensimmäiseen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esitys seurakuntavaalien säännösten muuttamiseksi on kannatettava on hyvä vaalit saatetaan esteellisyyssäännösten osalta samalle tasolle olen saanut kuulla jonkun verran keskustelua jota muun muassa lappilaisten seurakunta aktiivien parissa on itsekin kirkkovaltuutettu seurakuntavaaleissa ehdokkaana olleiden henkilöiden toimiminen vaalilautakunnassa on koettu hankalana he istuvat vaalipaikalla ja esimerkiksi paikallisissa kauppakeskuksissa virkailijoina ja samalla ikään kuin itsensä mainoksina sisäänheittäjinä kun ovat myös ehdokkaina samoissa vaaleissa eräs lappilainen kirkkovaltuutettu kertoi kerran minulle että vaalilautakuntiin pääsystä on voinut syntyä jopa pientä kilpailua sen vuoksi että vaalilautakunnan jäsenet menestyvät yleensä hyvin seurakuntavaaleissa

käytäntöön vaalitoimitusten osalta

arvoisa rouva puhemies tällä kirkkolain muutoksellahan tullaan nyt harmonisoimaan kirkollisten vaalien vaalilautakuntien sääntely samanlaiseksi kuin se on yleisissä vaaleissa tällehän tietysti löytyy perusteita vaalien ulkoisen uskottavuuden kannalta ja ikään kuin integriteetin kannalta mistä tuossa edustaja maijala hyvin puhui itse olin tätä myöskin hallintovaliokunnassa käsittelemässä ja siellä tietysti meillä heräsi keskustelu siitä että kun tämä muutoshan toteutettiin tällä vaalikaudella aiemmin muihin vaaleihin yleisiin vaaleihin ikään kuin voisi leikillisesti sanoa maallisiin vaaleihin niin jo kuntavaaleissa viime vuonna kaksituhattaseitsemäntoista törmättiin kuitenkin siihen ongelmaan että kun poliittinen osallistuminen ja puolueisiin kuuluminen eivät ole varsinaisesti se suurin ja suosituin harrastus suomessa mikä on valitettavaa mutta se on realiteetti niin osalla puolueista on ollut välillä haasteita löytää esteettömiä henkilöitä vaalilautakuntiin tietysti itse pidän kyllä tärkeimpänä sitä että vaalilautakunnat saataisiin kokoon ja siellä olisi kaikkien puolueiden edustus että tämä ei ole ihan ongelmaton kysymys olen muun muassa joiltakin kuntien viranhaltijoilta saanut jo kritiikkiä että miksi sääditte tämmöisen rajoituksen vaalilautakuntien kelpoisuuteen mutta ehkä tämä aika nyt sitten vaatii tällaisia muutoksia tämän seikan vuoksi me

hallintovaliokunnassa mietinnössämme totesimmekin että pienemmissä seurakunnissa täytyy kiinnittää huomiota niihin varajäsenten valintoihin että saadaan sitten riittävästi esteettömiä vaalilautakuntia jotka sitten myös edustavat edustavat riittävän laajasti ja suhteellisesti kaikkia niitä ryhmittymiä jotka laittavat ehdokkaita vaaleihin

rouva puhemies ihan samaan asiaan kuin edustaja kurvinen tuossa kiinnittäisin huomiota että vaikka sinällänsä on tosi tärkeää että että nämä esteellisyystilanteet arvioidaan ihan vastaavalla tavalla kirkollisissa vaaleissa vaaleissa kuin muissakin vaaleissa niin viime kevään kuntavaalit olivat kyllä semmoinen tietynlainen koeponnistus sen suhteen että pienissä kunnissa jouduttiin kyllä ihan viimeiseen asti vielä miettimään niitä ihmisiä jotka pystyivät tulemaan niihin vaalilautakuntiin ja ja sitten todellakin ne laskentatilanteet kyllä epäiltiin että osa niistä myöhästymisistä laskennoissa mitkä tapahtuivat silloin viime keväänä johtui osittain siitä että siellä oli paljon aivan uusia ihmisiä jotka eivät koskaan aiemmin olleet osallistuneet näihin laskentatalkoisiin ja ja se aiheutti sitten osaltansa sitä että tottumattomana niitä laskentoja jouduttiin joillakin paikkakunnilla uusimaan toki niistä aina tehdään ne tarkastuslaskennat joka tapauksessa mutta siellä oli tällaista tällaista ihan osaamattomuutta tämä saattaa tietysti jossain pääkaupunkiseudulla kuulostaa kovin kummalliselta mutta meillä on pieniä vaalialueita pieniä kuntia joissa tosiaankin ihmisten sukulaissuhteita on on sillä sillä tavoin että joudutaan tosiaan pohtimaan kuka on kenellekin sukua ja voiko osallistua näihin vaalilautakuntiin sinällänsä pidän tietenkin tärkeänä ja meillä on aina täällä se tapa että ne esitykset mitkä liittyvät kirkkolakiin täällä täällä sitten hyväksymme emmekä emmekä niitä käy muuttamaan mutta tämä on tietysti tärkeä muutos muutos siltä osin

tässä on hyvin käyty läpi tätä vaalilautakuntien kelpoisuuskysymystä joka kuntapuolelle tuotiin aiemmin ja nyt tuodaan myös seurakuntien puolelle edellä edustaja essayah kertoi näistä tilanteista että vaalitoimitsijoita on ollut hankala löytää ja se on ainakin minulle tulleen viestin mukaan aika yleinen haaste ollut ei ole tietysti hyvä että me ehkä pikkuhiljaa menemme siihen suuntaan että näitä tekijöitä joudutaan jopa ryhtymään palkkaamaan taikka etsimään etsimään sellaisilla keinoilla että löytyisi

silloin tässä voi tulla ongelmia nyt kysyisin kun täällä on paikalla edustaja kurvinen joka on ollut tätä lainsäädäntöä käsittelemässä eduskunnassa onko tässä samanlainen älyttömyys kuin on kuntapuolella että jos puoliso on ehdokkaana niin ei voi olla mukana vaikka se puoliso olisi aivan toisessa kunnassa ehdokkaana ainakaan kuntapuolen lainsäädäntö ei tunne sitä eli eli jos ajatellaan että mies olisi ehdokkaana espoossa ja ja

tulisi toimitsijaksi toiseen kuntaan niin se se ei anna mahdollisuutta itse asiassa se ei kai tule kovinkaan usein pariskunnan kohdalla kyseeseen mutta lapsen kohdalla se saattaa tulla eli jos isä toimii vaikkapa riihimäellä ja lapsi asuu oulussa ja asettuu oulussa ehdolle niin hänen isänsä ei olekaan kelpoinen toimimaan vaalitoimitsijana riihimäellä se on aivan kohtuuton ja ja erikoinen tilanne toivottavasti olette valiokunnassa niin huolella tämän käsitelleet että olette kirjanneet että se koskee vain samaa seurakuntaa tai kuntaa tätä minun mielestäni sillä on tavoiteltu

arvoisa rouva puhemies edustaja heinonen otti todella tärkeän tulkinta asian esille ja myönnän ihan suoraan että ei asiantuntijakuulemisessa tätä käsitelty ja se ei tullut esille ja viesti oli juuri se että luomme identtisen sääntelyn kuin on kuntapuolella yleisissä vaaleissa ja tämä tietysti voisi luoda sellaisen käsityksen että kun on identtisiä hyviä asioita niin myös identtiset pöljyydet on otettu tähän mutta tietysti kun oikeustieteellisessäkin joskus olen istunut niin kai näilläkin keskusteluilla jokin merkitys pitäisi olla lain tulkinnalle niin että voitaisiin nyt todeta

puhumme aina juridiikassa lainsäätäjän tahdosta että edustaja heinosen kanssa ainakin meidän lainsäätäjien tahto on se että tällä lailla tätä ei pitäisi tulkita mutta mikäli tällaisia tulkintaongelmia ilmenee kyllä sitten täytyy meidän täällä eduskunnassa puuttua tähän asiaan niin kunnallisten vaalien kuin sitten seurakuntavaalienkin osalta aivan elämälle vieras tulkinta itse pidän tärkeimpänä kyllä näissä vaalilautakunnissa on kysymys sitten seurakunnista tai kunnista sitä että siellä on luottamushenkilöitä eri puolueista laskemassa näitä ääniä se on aivan valtavan iso arvo ihan oikeasti sain viime vuonna toimia tämän nettiäänestyksen parlamentaarisen seurantaryhmän puheenjohtajana ja siinä totesimme että suomen järjestelmän yksi valtavan iso vahvuus on se että meillä siellä veli valvoo veljeä ja sisar valvoo sisarta yhdessä lasketaan ne äänet liput on tallella tarkastuslaskennan voi suorittaa monta kertaa ja se luo oikeasti luotettavuutta ja uskottavuutta meidän demokratialle sen vielä totean kun syksyllä nuo seurakuntavaalit ovat että sillä laillahan on meidän kansankirkkomme edistyksellisempi kuin tämä lutherin maallinen regimentti että siellä saavat jo kuusitoista vuotiaat äänestää ja he muuten käyttävät aika reippaasti sitä äänioikeuttaan voin vielä sanoa edustaja heinoselle että olin nimittäin viime seurakuntavaaleissa kauhavan seurakunnan vaalilautakunnan varapuheenjohtaja ja ja kyllä siellä kävi kuusitoista ja seitsemäntoista vuotiaita paljon äänestämässä toivottavasti saadaan se kuntavaaleihinkin pian
rouva puhemies jälleen samaan asiaan kiinnitän huomiota kuin edustaja kurvinen muistelen niin että tämä muutos alun perin lähti tästä euroopan korruption vastaisesta toimikunnasta joka tarkasteli suomen vaalilainsäädäntöä nimenomaan siellä maallisten vaalien puolella ja ja totesi että kun meillä ei ole tämäntyyppistä esteellisyyssäännöstä niin tämä saattaa olla ongelma unohtaen sitten tässä painotuksessa sen että meillä todellakin kaikki poliittiset puolueet ovat siellä edustettuina jolloinka tämä valvonta on juuri tämäntyyppistä että kun yhdessä niitä niitä ääniä lasketaan niin niin silloin siellä toinen valvoo toistansa siinä mielessä en tiedä oliko sitten vähän jopa hätiköityäkin että menimme tekemään niin tiukat niistä esteellisyyssäännöksistä sen suosituksen perusteella mikä sieltä tuli ja ja sitten todellakin ollaan vielä tämäntyyppisissä kummallisissa tilanteissa mitkä mitkä edustaja heinonen täällä nosti esille itselleni ei ollut edes tullut mieleenkään että tätä on näinkin voitu tulkita ja ilmeisesti näin näin tätä on sitten kai vaalien yhteydessä jopa tulkittu että että jopa se eri kunnassa asuva ihminen on ollut esteellinen tai sitten se asia on jäänyt jäänyt siellä paikan päällä harkittavaksi mutta mutta todellakin ehkä joskus näistä ulkomaan suosituksista kun niitä annetaan olisi varmaan hyvä käydä semmoinen kattava kansallinen keskustelu onko tämä ensinnäkään todellakin ongelma siinä meidän meidän vaalilainsäädännössä ja sitten vasta sen jälkeen tehdä näitä näitä muutoksia mutta joka tapauksessa olemme nyt tehneet muutoksen muutoksen sinne vaalilainsäädännön puolelle ja niinpä sitten tänne kirkkolain puolelle myöskin vastaavat muutokset tulevat sitä rataa seuraten

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolme

arvoisa puhemies kyse on kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kela valtuutettujen kertomuksesta joka käsittelee vuotta kaksituhattakuusitoista ja sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnöstä en näe täällä valiokunnan puheenjohtajaa hänellä olisi mahdollisuus esitellä se mutta kelan valtuutettujen puheenjohtajana haluan tässä pöytäkirjoihin todeta sen että että kun aloitin kelan valtuutettujen puheenjohtajana pidin tarkoituksenmukaisena sitä että kansaneläkelaitoksen valvontaa selvitettäisiin kansaneläkelaitoksen rooli on muuttunut kahdeksassakymmenessä vuodessa kovin paljon valtion rahoitus on jo seitsemänkymmentä prosenttia perustuslain mukaan eduskunta valvoo kelaa sitä valvoo kaksitoista valtuutettua mutta on täysin välttämätöntä että arvioidaan onko tämä valvonta riittävää pitäisikö esimerkiksi

ulottua kelaan ja ja siksi ehdotuksesta nyt kelan valtuutetut ovat asettaneet kuusihenkisen selvitysryhmän selvittämään kelan valvonta asemaa roolia ja sisäisiä toimivaltasuhteita toimeksianto kestää kolme kuukautta ehdotuksestani myös aloitettiin lausuntomenettely myös tarkastusvaliokunta on tästä kertomuksesta antanut lausunnon olen pohtinut sitä että usea kelan valtuutettu on sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen ja kelan kertomuksen ja kela asian käsittely jää kovin kapeille hartioille toivon että tästä viriää keskustelua olen ollut kuultavana tarkastusvaliokunnassa ja sosiaali ja

totean vielä tästä mietinnöstä joka tässä on käsittelyssä arvoisa puhemies että sosiaali ja terveysvaliokunta esittää että asetettaisiin parlamentaarinen työryhmä kun tämä kuuden hengen selvitystyöryhmä on on antanut esityksensä niin tulisi parlamentaarinen työryhmä joka sitten katsoisi mitä lainsäädäntömuutoksia katsotaan tarkoituksenmukaiseksi jotta kelan toiminta voidaan turvata parhaalla mahdollisella tavalla ja se lainsäädäntö vastaisi nykypäivän tarpeita ja erityisesti

arvoisa rouva puhemies on tosiaankin harmillista että tämä tämä kertomus on nyt tähän aikaan illasta täällä keskustelussa ja että täällä ei sosiaali ja terveysvaliokunnasta ole väkeä paikan päällä asiaa enemmän avaamassa mutta edustaja sarkomaa on tehnyt siinä mielessä kyllä ansiokasta työtä että on lähtenyt viemään eteenpäin tätä selvitystä nimenomaan kelan valvonnasta ja ja kun tässä yhteydessä näitä eduskuntaryhmiä kuultiin niin kristillisdemokraatit on tuonut esille sen että kyllähän katsotaan että kela kansaneläkelaitos nimenomaan on koko parlamentaarisen valvonnan alaisuudessa jos katsotaan tällä hetkellä tätä kelan valtuutettujen edustavuutta niin siellähän ei esimerkiksi meidän ryhmästä ole ketään edustamassa ja vähän samalla tavalla kuin yleisradiosta puhutaan eduskunnan radiona niin siinä yhteydessä todettiin kun lainsäädäntöä muutettiin että vähintään kolmen hengen eduskuntaryhmillä edustaja siellä tulisi olla toivon että kelan valtuutettujen kohdalla tämä

rouva puhemies kelan valtuutettujen puheenjohtaja edustaja sarkomaa hyvin kertoikin näistä kansaneläkelaitoksen ajankohtaisista kuulumisista tuossa jäi oikeastaan mainitsematta liittyen kelan valvontaan ja toiminnan seurantaan se että kelalla on myös toimielin nimeltään kelan tilintarkastajat vähän tarkastuslautakuntatyyppinen elin ja uskon kun katsoin puhujalistaa edustaja maijala joka toimii tilintarkastajien varapuheenjohtajana ja meidän ikään kuin maallikkotarkastajien vanhimpana tai joukkueen kärkenä varmaan kertoo työstämme sitten enemmän mutta myös siellä olemme tietoisia ja olemme keskustelleet tästä kelan hallinnon uudistamisesta ja ja se varmasti on paikallaan ja tärkeää ja hienoa että sitä viedään eteenpäin parlamentaariselta pohjalta kaikki puolueet ja koko eduskunta mukana kun tämä on eduskunnan erittäin tärkeä laitos arvoisa puhemies kelastahan on kehittynyt tässä vuosikymmenten varrella pelkän vakuutuslaitoksen eläkevakuutuslaitoksen sijaan sosiaaliturvan esitaistelija ja aivan keskeinen toimija suomessa pitämään huolta heikommassa asemassa olevista ihmisistä ja pitämään huolta siitä niin sanotusta köyhän asiasta ja kela on nytkin kehittyvässä sosiaaliturvassa aivan etulinjassa tämän perustulokokeilunkin joka rohkeasti kolmenkymmenen vuoden keskustelun ja jappaisemisen jälkeen pystyttiin kokeilemaan kiitos sipilän oivan hallituksen toteutti kela vanha tuttu kansaneläkelaitos oli siinä toimijana toimeentulotukikin on nyt siirtynyt kansaneläkelaitoksen tehtäväksi sehän ei mennyt oikein hienosti siinä oli aika vakavia ongelmia alussa mutta sitten että saadaan myös myönteiset asiat esille ei aina vain kritiikkiä täytyy todeta se että taas tämä opiskelijoitten siirtyminen yleiseen asumistukeen on sujunut varsin mallikkaasti arvoisa puhemies kelan toiminnassa minusta sellainen asia minkä kansanedustajia eniten pitäisi kiinnostaa on se että asumistukimenot ovat räjähtäneet aivan käsittämättömästi suomessa viimeisten vuosien aikana ja ne alkavat olla jo tekijä joka uhkaa meidän koko julkisen talouden kestävyyttä jotakin pitää tehdä asuntopolitiikassa ja asuntososiaalisissa asioissa

ensinnäkin kiitoksia edustaja sarkomaalle tästä kertomuksesta ja siitä miten puheenjohtaja on tätä asiaa katsonut olen todellakin nytten toiminut pari vuotta eduskunnan puolesta kelan tilintarkastajien varapuheenjohtajana ja olen saanut siinä kuulla hyvin laajasti kelan toiminnasta meillä on olemassa siellä ammattitilintarkastajat jotka huolehtivat varsinaisen tilintarkastuksen ja meidän meidän maallikoiden kansanedustajien rooli on enemmänkin varmistaa ja tarkistaa tilintarkastustoiminta hoituu asianmukaisesti niin kuin sen pitäisi toimia lisäksi me tietenkin seuraamme kaikkia näitä pöytäkirjoja mitä tulee kelan valtuuskunnalta ja hallitukselta lisäksi meille kerrotaan minkälainen sisäinen valvonta on tässä kelan toiminnassa otamme siellä myöskin yksittäisiä asioita erikseen käsittelyyn juuri niin kuin edustaja tuossa aikaisemmin kertoi asumistukiasiat ovat meitä mietityttäneet todella paljon mikä meitä viimeksi keskustelutti siellä oli kelan toimintojen hoitaminen miten toiminnot on järkevää hoitaa hajautetusti eri puolilla suomea ja milloin mitenkin on järkevää toimia olemme hyvin monia eri asioita käyneet siellä läpi on myöskin käyty keskustelua siitä tulisiko tätä toimintaa kehittää ja millä tavalla niin että me niin sanotut maallikkotilintarkastajat olemme siellä toiminnassa olen ollut myöskin kuultavana

arvoisa rouva puhemies mitä tulee näihin kelan ajankohtaisiin kysymyksiin tartun itsekin tähän asumistukimenojen kasvuun mihinkä edustaja kurvinen tässä ansiokkaassa puheenvuorossaan aikaisemmin jo viittasi nythän on se tilanne että meillä tämän vaalikauden aikana yleisen asumistuen kustannukset ovat kasvaneet merkittävällä summalla kyse on jo sadoista miljoonista tämä kustannusten kasvuvauhti on ollut todella nopeaa sinänsä tässä on ollut nyt hyvääkin kehittämistä opiskelijoiden asumislisästä siirryttiin siihen että opiskelijatkin ovat yleisen asumistuen piirissä mikä on mielestäni erittäin hyvä uudistus ja meidän asumistukijärjestelmää siihen suuntaan missä missä sen kuuluisi ollakin eli eli kaikki väestöryhmät olisivat tällaisen yhtenäisen asumistukijärjestelmän piirissä mielestäni siihen tulee jatkossa jatkossa edetä mutta yhtä kaikki tästä asumistukimenojen kasvusta valtaosa siis aivan leijonanosa valuu suuriin keskuksiin ja kasvukeskuksiin joissa

kova väestöpaine aiheuttaa asumisen kustannusten nousua tähän tietenkin pitää vaikuttaa monenlaisilla toimenpiteillä meillä on kohta lähetekeskustelussa tämä niin sanotun neljänkymmenen vuoden korkotukimallin uudistus ja se on tietenkin yksi keino jolla asumisen kustannuksia tulee saada alaspäin mutta mielestäni tätä koko asumistukijärjestelmää tulisi ravistella osana muun sosiaaliturvajärjestelmän uudistamista ja kehittämistä mielestäni tulevalla vaalikaudella tämä sosiaaliturvan uudistaminen ja asumisen tukijärjestelmän uudistaminen osana sitä on kyllä niitä sen vaalikauden aivan keskeisimpiä yhteiskuntapoliittisia tavoitteita ja siihen siihen tulisi mielestäni alkaa jo valmistautua
arvoisa puhemies kolme asiaa olen erittäin tyytyväinen siitä että tuo ulkopuolinen selvitysryhmä joka selvittää kelan lainsäädäntöä asemaa valvontaa ja toimivaltasuhteita on nyt asetettu kansaneläkelaitos koskettaa varmasti jotakuinkin jokaista suomalaista on tärkeää että ne toiminnot jotka siellä voidaan turvata mutta maailma on monin tavoin muuttunut ja tuo arviointi on on välttämätön mitä sitten lainsäädännöllisesti tehdäänkään mihin ratkaisuihin päädytään on on selvää että se on tehtävä parlamentaarisesti ja tuo parlamentaarinen työryhmä on asetettava on hyvä että tämä on nyt edennyt toinen asia on se että kun aloitin valtuutettujen puheenjohtajana haluan tämän nyt tässä sanoa eduskunnan pöytäkirjoihin halusin heti myöskin selvityksen kelan johdolta lainsäädännöstä kelaa koskeva lainsäädäntö on jäänyt jälkeen kelan organisaatiota on uudistettu moni asia on muuttunut ja erityisesti kaikki yleiset valtionhallinnon periaatteet eivät

kun tämän olen nähnyt niin pyysin kelan johtoa arvioimaan muutostarpeet annamme myös annamme myös itse lähetekeskusteluna näkemykset tuo lista on nyt käsitelty kelan hallituksessa ja valtuutetuissa ja olemme lähettäneet sen valtioneuvostolle toivomme todellakin pikaisesti lainsäädäntöehdotuksia jotta kelaa koskeva lainsäädäntö olisi

käsittelyyn ottaa vielä yhden näkökulman missä minusta myös kela on erittäin mallikas toimija meillä julkisella sektorilla ja osana meidän meidän valtiokoneistoa siinä mielessä että nyt muualla valtionhallinnossa on kysymys sitten käräjäoikeuksista ulosotosta verohallinnosta varuskunnista ihan mistä tahansa muusta kaikki säästöthän mitä on tehty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana on tehty sillä tavalla että ollaan vähennetty toimipaikkoja ja sitten niissä isoissa toimipaikoissa on toiminta paisunut ja kulut paisuneet kuin pullataikina ja siihen ei ole puututtu millään millään tavalla sitä toimipaikkaverkkoa harventamalla ja toimipaikkoja keskittämällä on tehty ne säästöt mutta kelassa vaikka siellä on keskitetty tiettyjä päätöksiä vaikka siellä on tehty muita järkeistyksiä vaikka siellä on digitalisoitu palveluita on haluttu pitää kiinni vahvasta alueellisesta toimipaikkaverkostosta se on kyllä sellainen oppi mitä toivoisin muullekin valtionhallinnolle ottakaa kelasta siinä oppia

arvoisa rouva puhemies kun keskustelimme hetki sitten kela valtuutettujen kertomuksesta yksi esille noussut kysymys oli asumistukimenojen jatkuva kasvu kai noin kaksituhatta miljoonaa euroa vuositasolla jo maksetaan asumistukia se on aivan liian paljon sen näkemyksen jaamme varmasti kaikki vasemmalta oikealle miksi asumistuet ovat nousseet niin paljon kysymys on siitä että erityisesti suurimmissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa asumisen hinta vuokrat ovat karanneet täysin käsistä ihmisillä voi mennä helposti yli puolet käteenjäävistä tuloista asumiseen ja asumistuella paikataan taloutta kysymys on siitä että asumistuellahan ei tueta itse asiassa asukkaita vaan niitä jotka omistavat vuokra asuntoja joissa ihmiset asuvat ja kun kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ei ole riittävästi se johtaa siihen että voi pyytää ylisuuria vuokria tämän ongelman yksi perimmäisiä syitä on se että kun aikaisemmin ara lainoilla on tuettu pitkiä neljänkymmenen vuoden vuoden omakustannevuokra asuntoja niin tämä päivänä näitä omakustannevuokra asuntoja eivät käytännössä rakenna enää juurikaan muut kuin kaupungit ja kunnat ja nekin rakentavat liian vähän tietenkin erityisen iso ongelma tämä on helsingissä jossa vuokrat ovat karanneet täysin käsistä sen vuoksi että ara vuokra asuntojen rakentamisen tavoite ja ylipäätänsä tavoite rakentamisessa on liian matala ja sen lisäksi

samaan aikaan muut toimijat ovat vetäytyneet markkinoilta kohtuuhintaisten

asuntojen osalta miksi haluan korostaa tätä omakustannevuokraa sen vuoksi että monilla on sellainen käsitys että ne olisivat jotenkin sosiaalisesti tuettuja vuokra asuntoja ei niissä asuvat asukkaat maksavat vuokrassa jokaisen euron jokaisen sentin sekä pääomakustannuksia

neljänkymmenen vuoden ehto niin kun se on tullut täyteen niin niin ne on voitu vapauttaa niin sanotusti vapaille markkinoille tätä on on yritetty paikata sillä että on tehty tällaisia lyhyempiä ratkaisuja kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden puoliväliratkaisuja ne ovat niin kuin ojasta allikkoon ratkaisuja koska tavallaan hetkellisesti se lämmittää mutta tiedetään miten käy talvella kun hetkellisesti housuissa lämmittää kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden päästä meillä on edessä se ongelma aikaisemmin on ollut kaksi suurta sato ja vvo jotka ovat tuottaneet kaupunkien rinnalla näitä asuntoja nyt

ovat vetäytyneet siitä eivät rakenna enää kohtuuhintaisia omakustannevuokra asuntoja päinvastoin kun ne ovat vapautuneet sääntelystä niin vuokria on nostettu aivan kohtuuttomasti ihmisten jotka ovat voineet asua samassa vuokra asunnossa kymmeniä vuosia

strategic real estate pool kolme neljäsosaa menee siis suomen rajojen ulkopuolelle niistä asumistuista joita me verovaroilla kelan kautta maksamme entä vvo joka vvona ja lumona toimii kojamo brändin alla suurimmat omistajat eläkevakuutusyhtiöt ja pienempinä omistajina mutta suuremmalla potilla yhteensä eri ammattiliitot nyt nämä asumistuet kun ne eivät käytä niitä kohtuuhintaiseen vuokra asuntotuotantoon omakustannevuokra asuntotuotantoon valuvat näille omistajatahoille kojamon osalta sentään jäävät kotimaahan meidän meidän eläkkeisiin ja sitten ammattiyhdistysliikkeen toimintaan mutta saton puolella ne menevät pääomasijoittajille pääasiassa ruotsiin ja yhdistyneeseen kuningaskuntaan arvoisa rouva puhemies tässä lakiehdotuksessa on joitain elementtejä joilla pystytään parantamaan tilannetta mutta tämä ei ratkaise tätä ongelmaa nyt pitäisi lähteä huomattavan paljon voimakkaammin sekä paremman valtion rakentamistuen kautta että myös erilaisten maankäyttösopimusten kautta vielä voimakkaammin ajamaan sitä että kaupunkien pitää tehdä tätä omakustanne

se on se tapa jolla me pystymme painamaan alas vuokria ja se on se tapa jolla me pystymme sitten vaikuttamaan asumistukimenojen kasvuun että ne pystytään ensin pysäyttämään ja toivon mukaan niitä päästään laskemaan eli kun puhutaan pääkaupunkiseudun ja erityisesti helsingin asuntopolitiikasta niin moni voi ajatella täällä eduskuntasalissakin että sehän nyt on vain helsinkiläisten asia mutta ei ole se on kaikkien meidän asia juuri sen vuoksi että kun ihmisillä ei ole varaa asua täällä

kun ihmiset ovat ostaneet sen kymmenen prosentin asumisoikeuden se se on vuokralla asumisen ja omistusasumisen välimuoto niin että sinulla on turvattu se että voit asua siinä asunnossa ongelma on se että se järjestelmä ei ole toiminut niin että se olisi erityisesti merkinnyt alhaisia vuokria itse itse asiassa monissa asumisoikeustaloissa voivat vuokrat olla korkeampia

niitä on niin vähän että se on ihan marginaalinen kysymys näiden taloyhtiöiden hallituksessa pitäisi olla asukkailla enemmistö jotta he pääsevät päättämään talon asioista aidosti ja vaikuttamaan niihin asumiskustannuksiin ja

kun monesti konserni hoitaa huollon ja hoitaa remontit ja hoitaa isännöinnin ja niin edelleen pitäisi erottaa niin että sen pitäisi olla selvästi ulkopuolinen ettei tule eturistiriitaa isännöitsijän tehtävänä on huolehtia taloyhtiöstä mutta jos hän on samaan aikaan omistajakonsernin palkkalistoilla tulee eturistiriita että kenen etua tosiasiassa ajetaan omistavien asukkaiden vai konsernin joka on omistajana tämäntyyppisiä muutoksia pitäisi myös saada lainsäädäntöön jolla pystytään parantamaan näiden ihmisten asemaa jotka ovat sijoittaneet omaisuuttaan kiinni näihin asumisoikeusasuntoihin haluten itselleen varman ja turvallisen vuokra asumisen muodon arvoisa rouva puhemies lainsäädännössä on hyviä piirteitä mutta valitettavasti tämä ei ratkaise niitä suuria asuntopolitiikan ongelmia jotka vaikuttavat koko suomen talouteen
arvoisa rouva

puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa vuokra asuntolainojen ja asumisoikeuslainojen korkotuesta annettua lakia esityksen tarkoituksena on kehittää mainittuun lakiin perustuvaa korkotukijärjestelmää kohtuuhintaisten sosiaalisin perustein valituille rakentamisen hankinnan ja perusparantamisen tukemiseen siten että tukijärjestelmä toimii nykyistä tehokkaammin valtion maksama tuki ja tuettujen asuntojen käyttöön liittyvät rajoitukset olisivat paremmin tasapainossa keskenään ja tukijärjestelmä kannustaisi rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra ja asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän merkittävää on myös se kun samalla kielletään vuokrilla tai käyttövastikkeilla tapahtuva tuleviin korjauksiin varautuminen joka on aiheuttanut melkoisia väärinkäytöksiä aikaisemmin esimerkkinä mainittakoon tämä edustaja tuoma kojamo oyj joka oli vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista asti vvo yhtymä oyj joka on suomen suurin yksityinen kiinteistösijoittaja ja vuokranantaja sen suurimmat osakkeenomistajat ovat eläkevakuuttajat ilmarinen ja varma sekä ammattiyhdistykset metallityöväen liitto julkisten ja hyvinvointialojen liitto jhl rakennusliitto palvelualojen ammattiliitto pam opetusalan ammattijärjestö oaj teollisuusalojen ammattiliitto ja myös tämä sato minkä edustaja arhinmäkikin toi jolla on samanlaisia sidonnaisuuksia olemassa korkotuet asumistuet samoin kuin ammattiyhdistysliikkeiden nostamat osingot valuvat jatkuvina kohoavina vuokrina muun muassa sdpn vaalikassaan ja miksei myös edustaja arhinmäen vaalikassaan

on pääteltävissä että tukien varaan rakennettu yhteiskunta ei toimi enää heikompiosaisten hyväksi niin sanottu kohtuuhintainen asuntotuotanto pääkaupunkiseudulla on yksi suurimmista tulonsiirroista kyseessä oleville järjestöille ja puoluekoneistoille tätä tämä laki ei pysty korjaamaan tässä muodossa mitä esitetään miksi tällä on niin paljon väliä siksi että politiikassa yhteistä etua ei oikeasti tunnu olevan on oma etu puolueen etu tai järjestön etu ja kaukana tulee kunnan ja valtion etu siksi välillä on mahdotonta tehdä järkeviä muutoksia tässä meidän systeemissämme tästä seuraa että hyvinvointiyhteiskuntamme rapautuu ja korjausliikkeet ovat entistä suurempia kun niiden aika tulee pakon pakon sanelemana eteen

arvoisa rouva puhemies edustaja mölsä ilmeisesti luki puheenvuoron jonka hän oli kirjoittanut etukäteen kun kun sanoi että on vaikea arvostella esimerkiksi vvon nykyisen kojamon toimintaa kun juuri käytin puheenvuoron jossa nimenomaan nostin tikun nokkaan yhtenä ongelmatoimijana kojamon ja vvon toki ihmettelen miksi mölsä ei nostanut satoa jossa omistajat ovat vielä ruotsalaiset ja ja yhdistyneen kuningaskunnan pääomasijoittajat ne rahat eivät edes jää suomeen vaan menevät suomen rajojen ulkopuolelle todettakoon nyt joka tapauksessa että kun olen toiminut myös puolueen puheenjohtajana tiedän jossain määrin jotain vasemmistoliiton rahavirroista sen lisäksi että tiedän jotain ainakin aikaisemmista omista vaalikassoistani eipä ole näkynyt juurikaan näitä tässä mainittuja suuria rahavirtoja ei niin vasemmistoliiton kuin kuin omaankaan vaalikassaani aika lailla omilla rahoilla nämä tehdään mutta vaikka olisi näkynytkin se ei muuta miksikään sitä että tämä pitää korjata joka tapauksessa koska täällä olemme puolustamassa tavallisia ihmisiä ja vaatimassa heille

arvoisa rouva puhemies minä tätä kysymystä ennen kaikkea helsinkiläisenä niin paljasjalkaisena stadilaisena kuin helsinkiläisenä kuntapäättäjänä meidän suurin haasteemme tällä hetkellä on asumisen liian korkea hinta ja huutava pula meillä on nimenomaan kohtuuhintaisista vuokra asunnoista se on kaupunkiköyhyyden suurin syy ja se on jo este työllisyydelle kun monella alalla työskentelevällä ei ole enää varaa palkallaan maksaa asumista helsingissä iso osa työssä käyvistä joutuukin turvautumaan asumistukeen jotta selviää asumisen kuluista ja se tilanne on aivan kestämätön aivan kestämätön tilanne on myös se minkä hallitus on valinnut heikentämällä asumistukea jotta se asumistuki ei vääriin kohteisiin virtaisi paras tapa on luoda kohtuuhintaista asumista kohtuuhintainen asuminen onkin se keskeinen keino saada asumisen hintaa alas tässä korkotukilainat ovat aivan keskeisiä ja nimenomaan pitkä neljänkymmenen vuoden korkotukilaina koska sitä käyttävät ne aidosti yleishyödylliset toimijat suurin yksittäinen korkotukilainoitettujen vuokra asuntojen omistaja on helsingin kaupunki ilman korkotukea ja aidosti yleishyödyllisiä toimijoita ei synny kohtuuhintaisia asuntoja ja sen takia odotukset tätä uudistusta kohtaan ovat todella korkeat on äärimmäisen tärkeää että eduskunta hyväksyi tämän ponnen neljänkymmenen vuoden korkotukimallin uudistamisesta hyväksyessään kymmenen vuoden korkotukimallin joka on esimerkki siitä että se ei edesauta tätä ongelmaa helsingissä on hyvin tarkka puoluerajat ylittävä

asunnoista pitää olla kohtuuhintaista tuettua vuokra asumista ja kymmenessä vuodessa se on vapaa sääntelystä ja muuttuu se tekee mahdottomaksi sen pitkäjänteisen työn jota pitää tehdä jotta alueet eivät eriarvoistu minä näkisin että tässä uudessa mallissa jota meille nyt esitetään etupainotteinen lainanmaksu on erittäin hyvä asia se on tärkeää että ei olla siinä tilanteessa että kun tuki loppuu niin silloin ollaan just massiivisen peruskorjauksen edessä tämä toivottavasti tekee sen ettei tule painetta valtaville vuokrankorotuksille silloin kun on peruskorjauksen aika on hyvin järkevää jaksottaa lyhennykset rakennuksen elinkaaren mukaan tämä etupainotteisuus tietysti vähentäisi lainan korkomenoja ja siten myös valtion korkotukimenoja tätä tuemme myös mahdollisuus ylimääräisiin lyhennyksiin on erittäin hyvä kunhan se ei johda kohtuuttomiin vuokrankorotuksiin tästä pitää pitää huoli että sitä valvotaan tarkasti jotta jos tehdään ylimääräisiä lyhennyksiä ne tehdään vastuullisesti huolta minä sen sijaan kannan peruskorjauksiin varautumisesta järkevää kiinteistönpitoa on pitää kiinteistöä kunnossa pitkäjänteisesti ja varautua hyvissä ajoin isoihin korjauksiin jotta ne voidaan ajallaan toteuttaa ja jotta ne voidaan toteuttaa ilman suurta vuokrankorotuspainetta nykymallissahan saa kerätä yksi viiva kaksi euroa per neliö varautumiseen tuleviin remontteihin nyt esitetyssä mallissa tämä euromääräinen varautuminen kielletään ja korjauksiin varaudutaan nyt omarahoitusosuuden enimmäiskoron muutoksen kautta ja sen kautta että etupainotteisuus mahdollistaa oman pääoman kasvattamisen muin keinoin ymmärrän tämän pyrkimyksen parantaa rahoitustilannetta näissä yhtiöissä niin että pystytään varautumaan myös uusien korkotuettujen kohteiden rakentamiseen mutta kun tästä uudesta mallista kerääntyy euromääräisesti huomattavasti pienempi summa kuin nykymallista niin se huoli on se riittääkö tämä raha varautua sekä tuleviin korjauksiin että uuteen tuotantoon eli riittääkö tämä etupainotteisuus kompensoimaan sen tämä asia josta pitää olla erityisen tarkka tulevassa valiokuntakäsittelyssä minä haluan nostaa myös esiin arvoisa puhemies sen että helsingissä meillä on ara tuotannon osalta tällä hetkellä erityisenä haasteena se että helsinki kasvaa aivan hirveätä kyytiä rakennusmarkkinat ovat ylikuumentuneet se on johtanut siihen että urakkahinnat ovat nousseet merkittävästi jo nyt meillä on vaikea päästä aran vaatimiin neliöhintoihin mikä johtaa siihen että ara tuotantoa ei lähde liikkeelle meidän määrällisten tavoitteidemme mukaisesti on tietysti todella tärkeätä että ara erittäin tarkasti valvoo sitä että sinne minne tukea myönnetään syntyy varmasti kohtuuhintaisia neliöitä mutta itse pitäisin tässä kohtaa kyllä paikallaan sitä että pohdittaisiin voisiko olla järkevämpää joustaa hieman suhdanteen mukaan kuin jäädä jälkeen määrällisissä tavoitteissa koska jos jälkeen siinä ainoassa kohtuuhintaisessa tuotannon muodossa niin se kokonaisuutena nostaa asumisen hintaa ja siihen meillä yksinkertaisesti ei ole varaa arvoisa puhemies lopuksi asuntotuotannon lisääminenhän on aivan keskeinen keino vaikuttaa asumisen hintaan mutta sen vaikutukset tulevat pitkällä aikavälillä kuntien maankäyttö ja tonttipolitiikka aivan keskeisiä mutta myös niitten vaikutukset ovat tilanteen vakavuuteen nähden aivan liian hitaita käynnistysavustukset sen sijaan on huomattu nopeaksi ja tehokkaaksi keinoksi saada uutta uutta tuotantoa lähtemään liikenteeseen käynnistysavustuksissa on myös se hyvä puoli että ne voidaan helposti kohdentaa juuri niihin ryhmiin joita erityisesti koetaan että sillä hetkellä halutaan tukea kuten esimerkiksi tällä hetkellä nuoret niin kuin me aran viimeisimmästä raportista luimme nuorten asunnottomuus on huolestuttavassa kasvussa vaikka muu asunnottomuus vähenee

arvoisa rouva puhemies tosiaan valtion tuetun asuntotuotannon tavoitteenahan on todellakin kohtuuhintaisemman asumisen tarjoaminen tarjoaminen suomalaisille ja tämän pitkän korkotukimallin tavoitteena on tuottaa kohtuuhintaisia vuokra ja asumisoikeusasuntoja erityisesti pienituloisille ja myöskin keskituloisille ihmisille me tarvitsemme lisää kohtuuhintaisia asuntoja se on tämänkin keskustelun aikana tullut jo selväksi ja niitä kohtuuhintaisia asuntoja tarvitaan kaikkialla suomessa vaikkakin huutavin pula niistä lienee täällä pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvavissa keskuksissa joissa asumisen hinta pakkaa nousemaan kovaa vauhtia tänä päivänä asumisen kalleushan voi olla myöskin ihmisen työllistymisen esteenä ja se voi johtaa myös kaupunginosien ja ihmisten väliseen eriarvoistumiseen suomella ei tähän ole varaa tämä hallituksen esitys pitkän korkotukimallin kehittämisestä edistääkin korkotukijärjestelmän houkuttelevuutta uskon että se täten tulee myös lisäämään kohtuuhintaisten vuokra ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa tämä uudistus edistäisi hankintakorkotukilainojen hyväksymistä nimenomaan kasvukeskuksiin näitä vaatimuksia onkin tarkoitus lieventää siten että lainoja myönnettäisiin samoin ehdoin julkisille ja yksityisille toimijoille kaiken kaikkiaan tämä esitys tämän korkotukimallin uudistamiseksi sisältää lukuisia toimijoita helpottavia lainsäädäntöä yksinkertaistavia ja parantavia ehdotuksia ennen kaikkea tämä uudistus huomioi vahvasti asukkaan edun ja asumismenojen kurissa pysymiseen tähdätään tämä hallituksen esitys parantaisi korkotukilainojen monin keinoin hallinnolliset menettelyt byrokratian purkamisen hengessä yksinkertaistuisivat ja muuttuisivat toimijoiden kannalta helpommiksi kaiken kaikkiaan tämän hallituksen esityksen tavoitteena on lisätä kohtuuhintaisen korkotuetun asuntotuotannon houkuttelevuutta kaikkien toimijoiden keskuudessa yhdyn siihen huoleen mitä tässä keskustelussa on esitetty että

osuus kohtuuhintaisesta rakentamisesta on pienentynyt tähän todellakin tarvittaisiin muutos ja tämä huoli on yhteinen keskeisiä parannusehdotuksia tässä hallituksen esityksessä on todella korkotukilainojen lyhennysohjelman muuttuminen merkittävästi nykyistä etupainotteisemmaksi se todellakin helpottaisi montaa asiaa näiden asuntoyhteisöjen asuntoyhteisöjen hoidossa sillä ensinnäkin pienentyisi korkorasitus ja parannettaisiin sitten

kun loppuvaiheessa lainaosuus on pienempi että siinä kohtaa olisi mahdollista paremmin hakea lainoitusta perusparannusten rahoittamiseen myöskin joustoja lainanlyhennysten tekemiseen tässä on tarkoitus lisätä takapainotteiset korkotukilainat ovat tähän asti vaikeuttaneet yhteisöjen kokonaisvaltaista ja hyvää taloudenpitoa ja myöskin kiinteistönpitoa sekä ennen kaikkea kohtuuhintaisen vuokratason ylläpitoa no sitten tämä kielto varautua tuleviin korjauksiin uusissa korkotukilainoissa tämä on mielestäni hyvä uudistus koska tämä tekee tästä tukijärjestelmästä läpinäkyvämmän ja se on perusteltu ennen kaikkea etupainotteisemman lyhennysohjelman kannalta eli jatkossa kun tämä perusparannusten rahoitus ei olisi ongelma kun se lainaosuus ei ole siinä loppumatkalla niin suuri uusissa asunnoissa asukkaiden ei tarvitsisi yhtä aikaa maksaa suuria lyhennyksiä ja varautua samaan aikaan peruskorjaukseen mielestäni tämä on se olennainen logiikka tässä kohtaa nykyinen ongelma on ollut se että asukkaat ovat joutuneet maksamaan varsin suuria summia mahdollisia tulevia korjauksia varten ja mielestäni tämä kohta tässä uudistuksessa on kyllä asukkaiden etu toisinaan nämä korjaukset ovat jääneet tekemättä ja valvonta on ollut puutteellista ja epäselvää mielestäni tämä on hyvä uudistus tässä kokonaisuudessa no sitten korkotukilainojen lainoitusosuuksiin lainoitusosuuksia nostetaan jopa viidellätoista prosentilla tämä enimmäislainoitusosuus nousisi enintään yhdeksäänkymmeneenviiteen prosenttiin kaikissa vuokra asuntojen korkotukilainoissa ja sitten aso asuntoyhteisöjen perusparannuslainojen osaltakin tämä tämä korotus olisi samanmoinen jopa viisitoista prosenttia kaiken kaikkiaan tässä uudistuksessa mielestäni huomioidaan hyvin se olennaisin tavoite eli tämän

ja tämän kohtuuhintaisen asuntotuotantojärjestelmän tekeminen houkuttelevammaksi kaikille toimijoille näiden kasvukeskuksien ohella on myös muita näkökohtia joita haluan tuoda tässä esille väestöä menettävillä alueilla on monenlaisia asuntopoliittisia haasteita ja ongelmia elinkeinorakenne muuttuu ja muuttoliike ikärakenne aiheuttaa sen että väestö vähenee tälläkin hetkellä aika nopeasti tietyissä kunnissa näissä väestöä menettävissä kunnissa asuntojen tarjonta ylittää niiden kysynnän ja asuntoja jää varsin paljon tyhjilleen se on tällä hetkellä aika laaja ongelma erityisen paljon vanhaa vuokra asuntokantaa on monissa kunnissa tämä vuokra asuntokanta on usein kuntaomisteista nämä tyhjät asunnot aiheuttavat ongelmia ennen kaikkea näille kunnille ja myöskin sitten asukkaille

haluan nostaa tässä varsinkin nämä seutukeskukset seutukaupungit esille joidenka kehittämiseen tämä asuntopoliittinen haaste aiheuttaa isoja ongelmia mielestäni olisi erittäin tärkeää että tähän korkotukilainakantaan ja siihen liittyviin riskeihin joita näillä alueilla on

nykyistä enempi ja pyrittäisiin sellaiseen yhteiseen vastuunkantoon vastuunkantoon koko tämän järjestelmän piirissä kilpailukykyisen ja houkuttelevan asuntotuotannon mahdollistaminen mahdollistaminen myöskin kasvukeskusten ulkopuolella on todella tärkeää sillä on merkittäviä aluepoliittisia vaikutuksia esimerkiksi tuolla omalla alueellani keski suomessa on paikkakuntia kuten äänekoski jämsä myöskin oma kotikuntani saarijärvi joissa meillä on aika merkittäviä määriä aikanaan ara tuella tai aravajärjestelmän puitteissa rakennettuja kaupungin omistamia vuokra asuntoja joidenka kunnossapito on laiminlyöty tai jäänyt jälkeen tämä asuntokanta ei houkuttele huonokuntoisuudestaan johtuen uusia asukkaita nyt näillä kunnilla on kuitenkin vahva halu kehittää omaa elinkeinotoimintaansa ja saada uusia yrityksiä ja myöskin saada sitten niihin meidän kasvaviin teollisuusyrityksiin uusia työntekijöitä mutta tämä asuntokanta aiheuttaa sen että paikalliset asuntomarkkinat eivät toimi kun sinne tulee myyntiin paljon näitä huonokuntoisia vuokra asuntoja asuntojen hinnat väkisinkin laskevat entisestään tämän johdosta grynderit eivät kiinnostu uuden vuokra asuntokannan tuottamisesta näillä alueilla tämä aiheuttaa sellaisen ikävän tilanteen että sitten sitä työikäistä väestöä on vaikea saada vaikea saada sinne vaikka meidänkin alueen teollisuusyritykset sitä kipeästi tällä hetkellä tarvitsisivat eli huomaamme että asuntopolitiikassa meillä on maan eri osissa kovin erilaisia haasteita mutta kaikkiin näihin kuitenkin tulisi pyrkiä tasapainoisesti vastaamaan uskon että tämä hallituksen esitys

meillä ympäristövaliokunnassa käydään hyvin paljon keskustelua asumis ja rakentamisasioista käsittelyssä ovat hallituksen esitykset mutta myöskin meidän omia muun muassa tämä mutta kuitenkin minä jopa omina asioina tai muuten esille puurakentamiseen liittyviä asioita niitä on aivan liian vähän siinä on pelkkää puhetta muttei tekoja tällä hetkellä tämän esityksen tarkoituksena on hallituksen ohjelman mukaisesti lisätä asuntorakentamista

on kannustaa rakennuttajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra ja asumisoikeusasuntoja se on tosiaankin tavoitteemme sitten erillisenä silti tähän asiaan liittyen otan esille sen että suomessa on kuten edustaja honkonenkin äsken otti esille koko ajan yhä enemmän ja enemmän tyhjilleen jääviä asuntoja kannustammeko me ihmisiä tällä hetkellä luopumaan liian helposti muualla olevista asunnoistansa tulisiko meidän rohkeasti ottaa myös tämä asia esille kun nyt näyttää ettei tästä saisi edes puhua kenenkään etu ei ole että kasvukeskusten vuokrat nousevat huippuun asumistukien määrä vain lisääntyy ja muun alueen hyvät rakennukset jäävät vapaa ajanasunnoiksi kun moni silti haluaisi siellä asua ja tehdä töitä muuallakin kuin kasvukeskuksissa

arvoisa rouva puhemies

tähän aikaan illasta ja toisaalta sitten myöskään ministeri ei paikalle pääse asiaa esittelemään toki tämä tukijärjestelmän muutos sinällänsä on tärkeä mutta pieni kun otetaan huomioon tämänhetkiset asuntopolitiikan ongelmat ja niin kuin täällä hallituksen esityksessä todetaan tällä tietenkin halutaan kannustaa rakentajia tuottamaan kohtuuhintaisia vuokra ja asumisoikeusasuntoja nykyistä enemmän eilen osallistuin kelan toimeentulotukiseminaariin kyllä se oli aika surullista kuunneltavaa että sen lisäksi että meillä on asumistukijärjestelmä tänä päivänä myöskin toimeentulotukijärjestelmän kautta joudutaan tulemaan vastaan juuri näitten kohonneitten asumiskustannusten takia erityisesti tämä koskee pääkaupunkiseutua ja vähän hirtehisesti voisi todeta että onhan se tietynlaista aluetukea tämäkin kun maksamme näin valtavasti valtavasti tämän alueen asumisesta valtion rahoista tukea tietysti kaiken kaikkiaan asumistukeen ja toimeentulotukeen yhteensä liittyy sellaisia isoja ongelmia että jos ihmisellä taustalla on esimerkiksi sosiaalisia ongelmia niin voi olla että se tilille maksettu asumistuki menee johonkin vallan muuhun käyttötarkoitukseen ja sitten joudutaan tilanteeseen jossa ennaltaehkäistään asunnottomuutta ja toimeentulotuen harkintapuolelta maksetaan niitä varsinaisia asumiskuluja kyllä jollakin tavalla tässä meidän toimeentulotukijärjestelmän ja sosiaalityön yhdistelmässä pitäisi ehkä vielä uudellaan pohtia sitä onko se sittenkään parasta että me maksamme kelan kautta automaattisesti hakemuksen perusteella henkilön tilille tilille sitä tukea näkemättä kohtaamatta ihmisiä ne ongelmat harvoin paranevat sillä että että ruokitaan vielä vielä rahan kautta mutta arvoisa rouva puhemies tähän varsinaiseen hallitukseen esitykseen katsoin noita noita lausuntoja joissa vastustettiin aika laajasti niitä esityksen kohtia jotka koskivat korkotukilainansaajilta vaadittavia viiden prosentin omarahoitusosuuksia ja ja toisaalta tuleviin korjauksiin varautumisen kieltoa uusien korkotukilainojen osalta koska niitten arvioitiin vähentävän merkittävästi korkotukijärjestelmän houkuttelevuutta ja kohtuuhintaisten vuokra ja asumisoikeusasuntojen tuotantoa sen sijaan kaikki lausunnonantajat kannattivat ehdotuksia jotka koskivat korkotukilainojen etupainotteisempaa lainanlyhennysohjelmaa ja myöskin vuokra asuntojen korkotukilainojen enimmäislainoitusosuuksien nostamista ja harkintakorkotukilainojen myöntämisedellytysten lieventämistä sekä korkotukilainojen korkotukilainojen tukiehtojen parantamista lausunnonantajissa mielipiteet jakautuivat selvästi siinä kun kyse oli näistä ehdotuksista jotka koskivat uutta indeksisidonnaista korkotukilainaa korkotuki tai aravalainoitettujen asuntojen luovutussäännösten muuttamista ja myöskin maksetun korkotuen takaisinperintää yleishyödyllisyysstatuksen peruuttamistilanteessa sekä myöskin ehdotettujen säädösmuutosten voimaantuloaikataulua joten läpi katsottuna vaikuttaa siltä että että valiokunnassa kuitenkin riittää vielä pohdittavaa näitten muutamien yksityiskohtien kohdalta mihin suuntaan mihin suuntaan tarvitaan mahdollisesti vielä korjauksia tähän hallituksen esitykseen mutta niin kuin aluksi totesin kaiken kaikkiaan tämä on tietysti ihan kannatettava kannatettava esitys kokonaisuutena mutta tämä ei näitä valtavan isoja asumispolitiikkaan liittyviä ongelmia tällä hetkellä ratkaise ja tässä yhteydessä ei voi olla mainitsematta että kristillisdemokraatit ovat olleet tekemässä nyt tätä kannustavan perusturvan järjestelmää joka joka perustuu osiltaan tuohon universal creditiin mikä isossa britanniassa on käytössä siellähän yksi osa tätä yhdistelmätukea ovat myöskin asumiseen liittyvät tuet ja siellä on lähtökohtaisesti se tilanne että asumiseen liittyvä tukiosuus maksetaan vuokranantajan tilille ilmeisesti sitten kun on katsottu mahdollisia sosiaalisia ongelmia tai mahdollisia väärinkäytöstilanteita niitä on myöskin sillä haluttu estää

puhemies tässä edustaja modig hän kyllä ehti jo lähteä aiemmin viittasi viittasi näihin vuokratalojen vuokratalojen tuleviin korjauksiin varautumiseen nyt kun se mahdollisuus tähän varautumiseen poistuu ihmettelen kyllä tätä kritiikkiä siinäkin mielessä että eihän muilla asujilla esimerkiksi asunto osakkeen omistajilla ole velvollisuutta maksaa tai he eivät käytännössä maksa varautumismaksua tuleviin korjauksiin vaan käytännössä maksetaan niistä juoksevista korjauksista niistä vuosittain tehtävistä korjauksista ja juoksevista kuluista sitä yhtiövastiketta ja sitten näitä erilaisia hoitovastikkeita liittyen taloyhtiön lainalla toteuttamiin korjauksiin en oikein ymmärrä minkä takia nyt sitten nimenomaan vuokralaisten pitäisi maksaa näitä varautumismaksuja edustaja arhinmäki tässä aikaisemmin viittasi tähän että asukkailla pitäisi olla ymmärsinkö oikein näissä taloyhtiöiden hallituksissa edustus ihmettelen ihmettelen kyllä tätä että kuinka se voisi olla mahdollista tällä hetkellähän se on asunto osakeyhtiölain vastaista ei se suinkaan näin voi mennä ymmärrän kyllä tämän tarpeen huomioida vuokralaisten asema paremmin mutta käsittääkseni se ei ole kyllä mahdollista

arvoisa rouva puhemies tämä käsittelyssä oleva niin sanotun pitkän korkotukilainan muutos on sellainen esitys jolla pyritään parantamaan tätä järjestelmää ja tekemään siitä houkuttelevampi että juuri tällaista kohtuuhintaista vuokra asumista myös rakennettaisiin entistä enemmän ja asukkaan näkökulma on tässä esityksessä käsittääkseni ollut se mikä edellä on pyritty menemään arvoisa puhemies niin kuin täällä on jo aikaisemmissa puheenvuoroissa hyvin tullut esille meillä on suomessa syntynyt tässä muutaman vuosikymmenen aikana sellainen vääristymä että kun tuetaan ihmisen mahdollisuutta asua laadukkaasti ja inhimillisesti ja saada se oma koti niin ratkaisumalli on ollut viime vuosina se että on entistä enemmän lisätty taloudellisia panostuksia asumistukiin ja erilaisiin kelan maksamiin asuntososiaalisiin etuuksiin ja sen sijaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukeminen on vähentynyt

juha sipilän hallitus on pyrkinyt tätä asiaa kääntämään parempaan suuntaan siitä kuuluu erityiskiitos minusta asuntoministeri kimmo tiilikaiselle ja hänen esikunnalleen muun muassa opiskelija asuntotuotantoa on lisätty ja sen lisääminen olisi varmasti perusteltua jatkossakin sillä kun opiskelijat muuttavat sinne opiskelija asuntosäätiön tai muun opiskelijatoimijan asuntoihin niin silloin vapautuu markkinoilta niitä asuntoja sitten esimerkiksi työssäkäyville ihmisille ja painetta puretaan ja hintoja saadaan alemmaksi

arvoisa rouva puhemies kun ministeri ei ole paikalla niin käytän tämmöisen kokoavan puheenvuoron jossa kommentoin joitain tässä käytettyjä

kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana joudun käyttämään tämän puheenvuoron ensinnäkin täällä puhuttiin siitä miten yksin markkinat hoitaisivat ja että pelkästään sen tuloksena että asuntorakentamista lisätään meidän asumisen hinta putoaisi tai ei ainakaan kasvaisi niin nopeasti valitettavasti

se on nähty pääkaupungissa helsingissä että tämä talousteoreettinen malli ei yksin toimi ei ole vain niin että pelkästään rakentamalla lisää vuokrat alenevat omistusasumisen hinta laskee vaan oleellista on se myös mitä rakennetaan rakennetaanko kohtuuhintaisia omakustannusvuokra asuntoja tällä tällä lakiesityksellä niin kuin tässä on todettu myös opposition suusta on on kannatettavia esityksiä joilla pyritään jonkun verran tätä lisäämään mutta niin kuin sanottu tämä lakiesitys ei yksin ratkaise tätä ongelmaa meidän pitää rakentaa enemmän kohtuuhintaisia asuntoja se on ihan selvää että jos omakustannusvuokralla asut niin maksat siinä pääomakustannukset ja hoitokustannukset mutta siinä välissä ei ole vaikkapa ruotsalaista pääomasijoittajaa tai ukssa toimivaa asuntosijoittajaa ottamassa niitä voittoja ja kuten aikaisemmin täällä toin jo ilmi nämä voitot otetaan usein vielä meidän verorahoista eli asumistukimenoista asumistuella ei siis tueta niinkään asukkaita vaan näitä omistajia jotka pystyvät nostamaan kohtuuttomasti vuokria täällä täällä edustaja heinonen puhui siitä miten

kymmenen vuoden korkotukiasunnot ovat olleet hyvä ratkaisu se on hetkellisesti hyvä ratkaisu hetkellisesti saadaan asuntoja liikkeelle mutta ongelma tulee silloin kymmenen vuoden päästä kun tämä vapautuu näistä rajoituksista niin että ei ole rajoitettu tähän omakustanteisuuteen vaan voidaan hinata ylöspäin näitä vuokria tämä ongelmahan on nimenomaan ollut se että kun satolla ja entisellä vvolla nykyisellä kojamolla ovat tulleet nämä neljänkymmenen vuoden korkotuet täyteen niin on voitu nostaa kohtuuttomalla tavalla vuokria tämä on se joka näkyy näissä asumistukikustannusten nousussa toisin kuin edustaja kurvinen sanoi ei ole sinänsä lisätty asumistukia ei meidän politiikka ollut asumistukien lisääminen vaan se ongelma on ollut se että ne asumistukimenot ovat tavallaan väkisin nousseet sitä kautta kun vuokrat ovat nousseet ja asumistuen on pitänyt siihen reagoida sen vuoksi onkin koko yhteiskunnan etu että me pystymme entistä enemmän

asuntoja sen vuoksi tämä on yhteinen yhteinen etu ihan mistä päin tahansa suomea tullaan tässä on vähän puhuttu siitä onko ongelman syy se että ihmiset muuttavat vaikkapa pääkaupunkiseudulle ja isompiin kaupunkeihin no tietysti jos katsoo suurta kuvaa niin ei ole helsinkiläisten etu että meillä on kohtuuttoman korkeat vuokrat ja asuntojen hinnat että meillä on päiväkodit täynnä meillä on koulut täynnä eikä se ole niiden alueiden etu joissa työikäinen väestö muuttaa kasvukeskuksiin se ei ole kenkään etu sen vuoksi me tarvitsemme aluepolitiikkaa aluepolitiikka on sekä suurten kaupunkien etu että pienten paikkakuntien etu mutta samaan aikaan pitää myös ymmärtää se että me voimme vain tiettyyn pisteeseen asti aluepolitiikalla puuttua tähän ongelmaan samaan aikaan on niin että kaupungistuminen on globaali ilmiö itse asiassa helsinki kasvaa hitaammin kuin vaikkapa tukholma tai oslo vaikka helsinki rakentaa hirvittävää vauhtia ja se liittyy taas yhteiskunnalliseen muutokseen siihen mitä kaupungit tarjoavat tavallaan niin kuin yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä samaan aikaan anonymiteettia yhtä aikaa kun voi elää kuitenkin osana osana isoa joukkoa tämä on enemmän semmoinen iso kulttuurinen kysymys tätä vastaan on turha kamppailla ei kannata kamppailla meidän pitää nähdä niin että jos haluaa asua omalla kotiseudullaan niin pitää olla mahdollisuus ja oikeus siihen kenenkään ei pidä pakolla muuttaa mutta ei pidä myöskään ajatella niin että pyrittäisiin estämään ihmisiä jotka haluavat omatoimisesti tehdä tämän valinnan ja tämä itse asiassa koskee myös helsinkiläisiä jopa minun lähipiirissäni on paljon ihmisiä jotka ovat joutuneet muuttamaan pois siitä kaupungista

edelleen tekevät töitä sen vuoksi että asumisen hinta on niin korkea ettei ole varaa enää asua omassa kotikaupungissa eli tämä myös vaikuttaa samalla lailla helsinkiläisiin tavallaan se kun joudutaan muuttamaan pois helsingistä arvoisa rouva puhemies täällä edustaja heinonen sanoi että tämä keskikokosääntely on ollut ongelma olen siitä samaa mieltä itse asiassa silloin kun helsinki otti tämän keskikokosääntelyn ajatus oli se että lapsiperheille tarjottaisiin enemmän asuntoja se johti vain epätarkoituksenmukaiseen asuntojen rakentamiseen varsinkin kun helsingissä kai noin neljäkymmentä prosenttia kotitalouksista on yhden ihmisen kotitalouksia tällaiset seitsemänkymmenenviiden neliön keskineliövaateet johtivat aivan väärään suuntaan tämän veivät kokoomus ja vihreät helsingissä läpi mutta onneksi on tultu järkiin ja tästä on on luovuttu eli tavallaan se kritiikki jota tässä nyt näille esitettiin on kritiikkiä josta on jo luovuttu viimeisenä edustaja honkoselle kun puhuin siitä että pitäisi olla enemmistö asukkaista hallituksessa en puhunut näistä vuokra asunnoista vaan asumisoikeusasunnoista joissa on ihmisten omaisuus kiinni tässä on kysymys tavallaan siitä että isännöitsijän pitää olla irti siitä konsernista joka tavallaan pyörittää sitä jolloin hän on selkeästi taloyhtiön puolella eikä tavallaan ole sitä intressiristiriitaa jos hän samaan aikaan toimii tälle konsernille sitä kautta että asukkaat ovat hallituksessa enemmistönä päättämässä he pystyvät toisella tavalla

huolehtimiseen kuin silloin jos se on suuren konsernin yksi osa jossa ne ovat enemmän niin kuin laskennallisia lukuja jotka menevät läpi konsernissa kuin ihmisten koteja asuntoja joissa on omaa omaisuutta kiinni tämä ajatus tässä on taustalla sen vuoksi tätä olisi hyvä korjata mutta on ihan selvää että eri asia ovat sitten nämä vuokra asuntoyhtiöt joissa on ihan toisentyyppinen

arvoisa rouva puhemies täytyy sanoa että vähän siltä kuulostaa kun kuuntelin edustaja arhinmäen aivan oivallista ja oppinutta puheenvuoroa äsken että tässähän vähän tuntuu siltä että keskustan ja vasemmistoliiton kannat ainakin näissä asuntopoliittisissa kysymyksissä ja asumisessa ovat hyvinkin samanlaisia ja samantyyppisiä ja on helppo yhtyä moniin edustaja arhinmäen ajatuksiin ei se ole oikein että meidän asumistukemme käytännössä valuvat sijoittajien taskuihin se ei ole se tarkoitus mikä niillä veronmaksajien rahoilla on tukea heikommassa asemassa olevan ja pienituloisimman väestön asumista ei ei ole oikein

myös asuntopolitiikassa viehättävät monet tällaiset ikään kuin kolmannen tien ratkaisut tai tällaiset välimuodot vuokra asumiseen ja omistusasumiseen asumisoikeusyhdistykset ovat hyvin perinteinen tapa järjestää kohtuuhintaista asumista mahdollisuutta päästä kiinni siihen omaan asuntoon vähän pienemmällä pääomalla kyllä niitä asumisoikeusyhdistyksiä kannattaisi elvyttää nyt viime aikoina erityisesti tällaiseen ikäihmisten ja ja eläkeläisten asumiseen niin sanottuihin senioritaloihin senioriasumiseen on aika paljon perustettu asumisoikeusyhdistyksiä pitkin suomea

osuuskunnat vanha perinteinen vuosikymmenten takaa oleva malli järjestää asumista voisiko asumisosuuskuntia myös jälleen kerran perustaa sekin voisi olla ihan mielenkiintoinen versio kyllä keskusta on linjannut siitä varsinkin helsingin asuntopolitiikasta ja muustakin metropolialueen asuntopolitiikasta että kyllä tällaisia miniasuntoja pitäisi voida rakentaa ne ovat tiettyihin elämäntilanteisiin aivan sopivia ei tietenkään siinä vaiheessa kun on puoliso lapsia silloin ei voi olla mikään viidentoista neliön asunto tai muu mikroasunto mutta opiskelijana ja miksei vaikka siinä vaiheessa kun ollaan kansanedustajanakin voisi tällainen miniasunto tulla ihan joskus käyttökelpoisena tarpeeseen arvoisa puhemies haluan lopettaa tämän hyvän asuntopoliittisen keskustelun siihen että kyllä meidän suurin on lopettaa asunnottomuus suomesta kaksituhattakaksikymmentäviisieen mennessä keskusta tavoittelee asunnottomuuden lopettamista
arvoisa rouva puhemies tämä edustaja arhinmäen puheenvuoro oli todellakin kokoava ja on vaikeaa olla eri mieltä näistä hänen esittämistään näkökohdista kuitenkin sen sen verran mitä tulee tähän

olen samaa mieltä että näissä asumisoikeusyhteisöissä tätä läpinäkyvyyttä on on parannettava siinä on siinä on parantamisen varaa ja käsittääkseni tässä asumisoikeusuudistuksessa on tarkoitus esittää siinä todennäköisesti tullaan esittämään asukkaille omaa tilintarkastajaa mielestäni tämänkaltainen uudistus olisi olisi tärkeä ja varmasti vastaisi juuri tähän tähän huoleen mutta pitää kuitenkin muistaa että tämä asumisoikeusmaksu ei ole sijoitus se ei ole pääomasijoitus siinä mielessä kuin asunto osakkeen ostaminen voi olla vaan se on maksu jolla saadaan se oikeus siihen kyseisessä kyseisessä asunnossa asumiseen siinä mielessä sen rinnastaminen asunto osakkeen omistamiseen ei ei kaikilta osin ihan ihan